päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies viime päivinä vanhustenhoito on puhututtanut ihmisiä paljon se on monia koskettanut loukannut satuttanutkin oikeutetusti on reagoitu ikäihmiset tarvitsevat hyvän ja inhimillisen hoidon olivat he sitten kotihoidossa tai palvelutaloissa nyt ilmenneitä räikeitä epäkohtia ei voi eikä pidä hyväksyä ei julkiselta eikä yksityiseltä taholta monet hoitopaikat toimivat hyvin ja hoitajat ansaitsevat kiitoksen mutta monet suuret yhtiöt ovat ahneuksissaan syyllistyneet palkkaamaan liian vähän työntekijöitä tehneet suoranaisia petoksia

politiikan toimittajien tilaisuudessa sitä onko osakeyhtiö ylipäätään oikea muoto vanhustenpalveluihin arvoisa pääministeri voisitteko avata mitä oikeastaan tarkoititte

arvoisa rouva puhemies pohdiskelin tuossa vastauksessani sitä että olipa kysymys osakeyhtiöstä julkisesta toimijasta osuuskunnasta niin aina tällaisessa tilanteessa kun puhutaan vanhusten arvokkaasta laadukkaasta hoidosta arvojen pitää olla päätöksenteon ohjaava tekijä numero yksi ja vasta seuraavana voi tulla taloudellisen tuloksen tekeminen tämän pitäisi olla itsestäänselvää kaikille alan toimijoille sekä yrityksille että julkisille toimijoille jokainen suomalainen vanhus ansaitsee arvokkaan ja laadukkaan hoidon ja sen pitää olla sinne yhteisön arvoihin kirjoitettu

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

niin pääministeri nyt alkaa olla totuuden hetki käsillä olette ajaneet kohta neljän vuoden ajan markkina sotea joka avaa lähes kuuden miljardin lisämarkkinat ison rahan kasvottomille monikansallisille sote jäteille tämä teidän mallinne siis johtaa siihen että vanhuksia hoidetaan jatkossa yhä enemmän markkinoiden ehdoilla samalla toiminnan valvonta jää yhä enemmän yritysten oman valvonnan varaan tämä on sosiaalidemokraattien mielestä väärä suunta esiin tulleiden vanhuspalveluiden väärinkäytösten pitäisi avata kaikkien hallituksen markkina soten kannattajien silmiä eikö siksi olisi parempi nyt vielä arvioida tämä markkina sote uudelleen kun se teidänkään mielestänne ei sovi hoitopalveluihin te pääministeri sipilä puhuitte eilen politiikan toimittajien tilaisuudessa arvoista tulee tärkein kysymys kumpi teidän arvoissanne menee edelle lähes kuuden miljardin markkinoiden avaaminen yrityksille vai ihmisarvoisen vanhuuden tarjoaminen kaikille
arvoisa rouva puhemies ehdottomasti tuo jälkimmäinen eli ihmisarvoisten palvelujen tarjoaminen jokaiselle suomalaiselle vanhukselle juuri sen takia teemme tätä sote uudistusta että saamme järjestyksen tähän hommaan

se tuo myöskin valvontaan paremmat resurssit ja ja myöskin lainsäädännön muutoksen siihen että valvontaa voidaan tehdä tehokkaammin kahdeksantoista toimijan toimesta ja myöskin se osaaminen siinä kuka tekee ja kuka ei tee täällä paranee

puhemies tuottajalaissa valiokunta päätti jo nostaa esille tiettyjä asioita tuottajalaissa kerrotaan yleisperusteluissa että käytettäviä resursseja ei ole kuitenkaan mahdollista lisätä yksityisten palveluiden määrän kasvua vastaavasti lisäksi näissä yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan että siellä velvoitettaisiin palveluntuottaja valvomaan toimintansa laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakas ja potilasturvallisuutta mutta siinä valvonnassa korostuisi juuri tuottajan omavastuu tuottajan omavastuu kysynkin nyt vielä kerran onko järkevää tehdä tämä kaikki markkinoiden ehdoilla samaan hengenvetoon sote on myös iso säästöprojekti hallituksella on tarkoituksena säästää pelkästään vanhustenhuollon palveluista yli miljardi euroa tämä lienee menossa väärään suuntaan kysynkin ministeri saarikolta jos valiokunta huomenna aamulla ottaa tämän vanhustenhuollon tilan omaksi asiaksi oletteko te valmis tukemaan valiokunnan työtä ja olemaan käytettävissä

arvoisa puhemies olemmekin käyneet valiokunnan puheenjohtajan kanssa tästä keskustelua ja ja olen ymmärtänyt toiveenne ja perustellun toiveenne siitä että valiokunta on kiinnostunut kuulemaan vanhuspalvelujen tila arvion olen todennutkin valiokunnan puheenjohtajalle että haluamallanne tavalla voitte saada mielellään saman informaation esimerkiksi valvontaviranomaisen johdolta tai ministeriön virkavalmistelusta sekä nykytilanteesta suhteessa näihin epäkohtiin että toisaalta siitä lainsäädännön valmistelusta joka ministeriössä on nyt jo käynnistynyt vanhuspalvelun kokonaispäivityksestä se millaiseksi laki muodostuu mitä asioita tuleva hallitus haluaa siinä painottaa myös eurojen suhteen on varmasti hallitusneuvottelujen tasoinen kysymys mutta kuten täällä yhdessä välikysymyskeskustelussa totesimme

puhemies jokainen voi miettiä miltä tuntuu jos ainoat päivän aikana koskettavat kädet ovat kiireiset tai jos yöpaitaa ei ehditä vaihtaa päivävaatteisiin ennen puolta päivää tai millainen on elämänlaatu jos päivästä toiseen iltatoimet alkavat jo tunteja ennen nukkumaanmenoa jos ruuan joutuu syömään aina kiireessä ja kylmänä puhumattakaan ulkoilusta josta moni vanhus haaveilee jo nytten asuminen palveluiden turvin kotona on prosessi joka tarvitsee tuekseen asukkaan luottamuksen omaan selviytymiseen ja perusturvallisuuden perusturvallisuuden tunteen säilymiseen tällä hetkellä me päättäjät saamme ympäri suomea paljon viestejä siitä kuinka meillä on paljon vanhuksia kotona

arvoisa puhemies jaan edustajan tilannekuvan siltä osin että mainitsemanne esimerkit vaikkapa raittiista ulkoilmasta tai kunnollisesta ruuasta ovat ihmisarvon kulmakiviä hyvässä hoivassa ja olemme tietysti huonossa tilanteessa jos yhdellekään toimijalle tai sen yhdellekään hoivakodille tästä asiasta pitää erikseen sopia ja siitä muistuttaa mutta mitä tulee lainsäädäntöön minusta lain pykälät jotka eduskunta on hyväksynyt viime hallituskaudella ja toisaalta laatusuositukset joita ollaan jo useampaan otteeseen päivitetty eli ikään kuin ne reunaehdot millä näitä palveluita yksityinen ja julkinen sektori tuottavat eivät anna minkäänlaista aukkoa toimia ihmisarvon suhteen huonosti tavalla jota kuvailette mutta me tietenkin mielellämme juuri tästä syystä että todellisuus ei ole vastannut lainsäätäjän tahtoa tästä talosta tulemme tekemään tarkennuksia vanhuspalvelulakiin sitä päivittämällä mutta muistaen myös sen että ikäihmisten hyvä asia suomessa on myös ennaltaehkäisyä toimintakyvyn säilyttämistä vuosikymmenten hyvää elämää ja hoivankin osalta muutakin kuin ympärivuorokautista apua

tapauksen osoittavan että suomalaisessa yhteiskunnassa valvonta toimii asia ei todellakaan ole näin valvonta on pettänyt ja asia on korjattava kun vakavia laiminlyöntejä on tapahtunut on kysyttävä kuka kantaa nyt vastuun mikä on johdon vastuu jos vakavat laiminlyönnit ovat seurausta ylhäältä annetuista käskyistä jopa tietoisia toimintatapoja arvoisa puhemies kysynkin nyt hallitukselta mikä on laiminlyönteihin syyllistyneiden yrityksien omistajien vastuu joko keskusrikospoliisi tutkii ilmeisen tietoisiin laiminlyönteihin syyllistyneiden hoivajättien toimintaa ja omistajien ja johdon vastuuta

arvoisa puhemies poliisihallitus koordinoi poliisin toimia tässä vanhuspalvelukysymyksessä ja on laatinut tilannekuvan poliisilaitoksilta saatujen tietojen perusteella meillä on käynnissä tutkintatoimia valvontaviranomaisten tekemien rikosilmoitusten perusteella ja myöskin yleisön tekemien rikosilmoitusten perusteella ja poliisi myöskin silloin kun on selviä viitteitä omaehtoisesti epäillä että esitutkintakynnys ylittyy käynnistää tutkinnan olen myös keskustellut valviran ylijohtajan ja poliisiylijohtajan kanssa tilanteesta ja ensi maanantaina pidetään poliisihallituksen ja valviran yhteiskokous jossa katsotaan vielä varmuuden vuoksi että roolit ovat selvät kaikille meille varmasti on selvää että valviran valvontatoiminta heillä on paras asiantuntemus arvioida asiaa omaehtoisesti heillä on oikeudet tehdä myöskin avien kautta kuten myös tilaajilla kunnilla pistotarkastuksia kohteisiin poliisi ei voi tehdä tarkastuksia kohteeseen jos ei ole perusteltua syytä epäillä että siellä on rikollista laiminlyöntiä tapahtunut mutta poliisi antaa kaiken tarvittavan tuen sille että laiminlyönnit tutkitaan ja rikostutkinnoissa edetään poliisihallituksen

arvoisa rouva puhemies heitteillepano petos väärennös nämä olivat rikosnimikkeitä joita oikeusministeri häkkänen nosti esille pohdittaessa näitä hoivajättejä attendoa mehiläistä esperi carea oleellinen kysymys on se onko ylhäältäpäin johto antanut ohjeita määräyksiä siitä että käytetään voiton tuottamiseen haamuhoitajia väärennetään työvuorolistoja anneta sitä hoivaa ja hoitoa joka sopimuksissa on määritelty pahimmassa tapauksessa käy niin että syypääksi joutuvat lattiatason työntekijät jotka ovat vain toteuttaneet ylhäältä tulleita omistajien ja johtoryhmien käskyjä siksi kysynkin uudestaan tutkitaanko tätä asiaa valtakunnallisesti ei vain yksittäisten hoitolaitosten osalta vaan nimenomaan kokonaisuutena

tuomiot myöskin viemään eteenpäin poliisi ei säädä rikoslakeja eikä sinänsä voi tutkia muuta kuin niitä tapauksia joissa esitutkintakynnys ylittyy nykyisen lainsäädännön pohjalta kuten sanoin tällä hetkellä se mitä olemme poliisihallitukselle ohjeistaneet ja minkä mukaan he ovat alkaneet toimia on että poliisihallitus koordinoi tutkintatoimia valtakunnallisesti keskusrikospoliisi normaalisti ottaa tutkittavakseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai kansainväliseen rikollisuuteen liittyviä toimia ja meillä ei sinänsä esitutkintakynnys ylity järjestäytyneen rikollisuuden nimikkeellä tässä vyyhdissä jos on tarpeen että krp tukee poliisilaitosten tutkintatoimia se tehdään välittömästi tällä hetkellä tilanne on se että poliisilaitokset pystyvät tutkintaa hoitamaan itse

arvoisa rouva puhemies vanhusten laitoshoidon vähentämisestä arvioidaan saatavan kolmensadan miljoonan euron säästöt näin lukee yleisradion uutisissa kahdeskymmenesyhdeksäs yhdettätoista kaksituhattakolmetoista ja mitkäs puolueet olivatkaan viime hallituskaudella vastuussa kokoomus sdp vasemmisto vihreät ja kristillisdemokraatit valtiovarainministeri urpilainen järjesti tämän merkittävän säästöleikkauksen jo viime vaalikaudella ja on laitoshoidosta ohjannut vanhuksia sitten palveluasumiseen tämän johdosta vanhukset eivät saa riittävää huolenpitoa kysynkin arvoisa puhemies miten tämä sote uudistus parantaa tilannetta jos kerran tavoitteena on seitsemänsadan miljoonan euron säästöt näissä vanhuspalveluissa kun sote uudistus toteutetaan eihän tämä millään tavalla voi olla loogista että palvelut paranevat kun tehdään kustannussäästötavoitteita tehdäänkö tämäkin samalla tavalla kuin rakenneuudistus aikanaan viime vaalikaudella että uudistetaan rakenteita ihan uudistamisen vuoksi ja käytännössä vanhuksien palveluita leikataan

kysyjälle vastaukseksi muutama perusasia me voimme loputtomasti tässä salissa etsiä syyllisiä sellaisiin seikkoihin jotka ovat olleet heikentämässä edellytyksiä kuntien toimissa vanhuspalveluiden hyvässä järjestämisessä me voimme myös toinen toisiamme kiittää kaikista niistä lisäyksistä ja hyvistä teoista joilla on yritetty satsata vaikkapa tämän vaalikauden aikana myös euroissa esimerkiksi parempaan kotihoitoon mutta jos katsoisimme yhdessä eteenpäin on väistämätöntä että kysymällänne tavalla tarvitaanko ikäihmisten palveluista säästöjä on ihan selvää että me tulemme käyttämään tässä maassa riippumatta hallituspohjasta tai sote ratkaisuista enemmän rahaa vanhuspalveluihin kuin koskaan ennen mikä liittyy siihen että väestömme ikääntyy ennätyksellisellä vauhdilla uskon että tämä sali on poikkeuksellisen sitoutunut siihen että arvokas vanhuus kuuluu kaikille se tulee tarkoittamaan sitä että yhteinen sopimuksemme siitä että kotihoitoon satsataan on myös viestimme siitä että se tarkoittaa kustannusten jakautumista uudella tavalla ja parhaimmillaan myös parempaa tuottavuutta mutta lähtökohtaisesti käytämme enemmän rahaa

rouva puhemies ministeri saarikko sanoitte hetki sitten että mielestänne vanhuspalvelulaista ei löydy ainoatakaan aukkoa ei porsaanreikää joka mahdollistaisi ikäihmistemme epäinhimillisen kohtelun näin ymmärsin teidän äsken sanovan olen siltä osin kanssanne eri mieltä suomessa on käyty kiistaa hoitajamitoituksesta jo yli kolmekymmentä vuotta vastikään helsingin sanomissa professori marja vaarama kertoi toimittajalle että vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkahdeksan professori vaaraman työryhmä laski sosiaalihallitukselle hoitajasuositukseksi nolla vuonna kaksituhattayksi vaaraman johtama stakesin tutkimusryhmä määritteli että vanhusten erinomainen hoito vaatii yksi pilkku kaksi hoitajaa hyvä hoito nolla pilkku kahdeksan hoitajaa tyydyttävä nolla pilkku viisi joka on nykyinen suositus

voimassa yritin viestiä sitä että lainsäädäntö ei anna minkäänlaista oikeutusta sellaisiin väärinkäytöksiin ja epäkohtiin ja tuomittaviin moraalittomiin tekoihin joita nyt tapauksina julkisuudessa kerrotaan myös laatusuositukset ei edes lain tasolla olevat laatusuositukset ovat toimijoille velvoittavia sekä siellä olevat tarkemmat reunaehdot ja käytänteet mitä valtakunnallisesti edellytämme hyvältä hoivalta hoitajamitoitus tunnette kantani siihen on tärkeä teema kaikkineen tuon vanhuspalvelulain päivittämisessä mutta samalla on väistämätöntä todeta että se on osa isompaa kokonaisuutta koska meidän on esimerkiksi aivan oikeasti ja perustellusti selvitettävä miten hoidamme sen puuttuvan aukon noin neljätuhatta hoitajaa kentälle kestävällä tavalla niin että kaikki myös kykenevät sitten oikeasti lakia noudattamaan

arvoisa rouva puhemies tämä hoitajamitoitus on sellainen asia että se ei kyllä tällä pelkällä nolla pilkku seitsemän korotuksella ratkea vaan tämä vaatii kokonaisuudistuksen ja pitkäjänteisen pitkäjänteisen asiaan puuttumisen olisinkin kysynyt minkälainen on se kokonaisuudistus johon nyt tähdätään ja mitkä ovat ne perusteet joiden pohjalta kestävää suomea voitaisiin rakentaa niin että meidän vanhusväestömme ja myös täällä eduskunnassa istuva nopeaan tahtiin ikääntyvä porukka voisivat sitten omana aikanaan olla turvallisella mielellä

arvoisa puhemies tällä viikolla ministeriöstä tiedotimmekin hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmän esityksen siitä mistä lähtökohdista virkavalmistelua tehdään seuraavalle hallitukselle joka tästä isosta muutoksesta lain päivityksestä tekee ratkaisut totesimme viisi eri näkökulmaa ensinnäkin täällä jo mainitsemani ennaltaehkäisyn näkökulma toimintakyvyn ylläpitäminen toisekseen henkilöstön määrä osaaminen ja kohdentaminen sekä toisaalta osaajien tarve ottaen huomioon myös kotihoidon ja omaishoidon ratkaisut

rouva puhemies kuten äsken ministeri saarikon vastauksesta kuulimme hallitus on ryhtynyt toimiin koko vanhuspalvelulain uudistamiseksi ja on tiedostanut sen että ei ole olemassa yhtä taikalukua jolla nämä ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan

sen laitoksen johon menevät niin se pakottaa palveluntuottajat panostamaan laatuun aivan eri tavoin kuin tänä päivänä

arvoisa puhemies hallitusta on syytetty ratkaisusta jota oppositio nimittää markkinamalliksi ja olette puhuneet meidän avaavan markkinat se tuntuu eriskummalliselta maassa jossa puolet

on jo yksityisten palveluntuottajien käsissä

hallituksen sote kokonaisuuden ja nykytilan välillä erona on ehkä kaksi keskeistä seikkaa ensinnäkin mainitut vahvemmat vastuunkantajat keskusteltuani kunnissa viranhaltijoina toimivien ammattilaisten kanssa heistä moni on sitä mieltä että taloudenpito ja kokonaisuuden hallinta varsinkin jos mukana on yksityisiä yrityksiä ei ole välttämättä helppoa edes keskikokoisella kunnalla ja mitä tulee valinnanvapauteen aivan kuten kysyjä totesi sen lähtökohta on asiakkaan palveluiden tarvitsijan tai hänen läheistensä oman äänen parempi kuuluminen olen paljon miettinyt että jos valinnanvapauslaki olisi voimassa olisimmeko oikeasti katselleet sellaista palvelutuotantoa läheistemme kohtalona vai olisimmeko äänestäneet jaloillamme toisenlaisen ratkaisun valinnanvapauslaki olisi tälle antanut mahdollisuuden

arvoisa puhemies tämä on hallituksen kyselytunti mutta sen verran nyt on pakko tuota edustaja niikon puheenvuoroa korjata että viime vaalikaudella säädettiin sosiaalidemokraattien johdolla vanhuspalvelulaki tällä vaalikaudella sitä heikennettiin yksikään sosiaalidemokraatti ei äänestänyt niiden heikennysten puolesta toisin kuin edustaja niikko ja jokainen perussuomalaisten kansanedustaja ja antoivatpa muuten myös tukensa hoitajien lomarahojen leikkauksille arvoisa puhemies se mikä tässä on nyt tärkeää olen siinä mielessä samaa mieltä ministeri saarikon kanssa on että nyt täytyy tehdä toimia joilla vanhustenhoitoa laitetaan kuntoon mutta kysymys on viekö tämä sote nyt tätä oikeaan suuntaan tästä valvonnasta joka on tullut esiin täytyy vielä todeta että teidän esityksessänne todella todetaan että valvontaan käytettäviä resursseja ei ole kuitenkaan mahdollista lisätä yksityisten palvelujen määrän kasvua vastaavasti näin todetaan teidän omassa esityksessänne tämä on enemmän omavalvonnan varassa arvoisa hallitus viime viime viikkojen esimerkkien valossa onko mielestänne vanhustenhoidossa oikea suunta se että lisää markkinoita ja lisää yritysten omavalvontaa vai pitäisikö arvioida uudelleen
arvoisa puhemies on pakko puuttua vielä tähän valvonta asiaan kun tässä salissa toistuvasti sanotaan että tämä uudistus heikentäisi valvontaa olen käynyt tarkasti läpi sen että nämä mitä viime viikkoina on tullut ilmi ovat nykylainsäädännön mukaisia sekä vanhuspalvelulain mukaisia että nykyisen kuntalain mukaisia ja kun verrataan nykyistä kuntalakia ja sitä tulevaa maakuntalakia eli maakuntaa järjestäjänä vahvempana järjestäjänä niin sillä tulevalla maakunnalla on paljon paremmat mahdollisuudet valvoa kyllä on sillä on mahdollisuus muun muassa tarkistaa tilat katsoa tarkasti jos niitä ei korjata niin sillä on mahdollisuus keskeyttää toiminta nythän keskeyttämisen voi tehdä valvira

valvontaviranomaisena luova mutta sitten maakunnilla on myös erittäin jykevät keinot puuttua näihin asioihin ja mitä tulee resursseihin niin hallitushan on jo todennut sen että tulemme korjaamaan näitä resursseja lisätalousarviossa lähiviikkoina

ja mitä tulee tähän valvontakysymykseen luenpa ministeri toisen otteen teidän antamanne esityksen perusteluista lähtökohtaisesti arviointi tapahtuisi puhtaasti palvelun tuottajan ilmoittamien perustietojen perusteella eikä viranomaisella olisi näitä tietoja ylittävää selvitysvelvollisuutta edellytysten täyttymisestä tämä on teidän oma esityksenne jonka olette eduskuntaan tuonut kysyn uudelleen nyt viime viikkojen vanhuspalveluista nähtyjen räikeiden esimerkkien valossa onko mielestänne oikea suunta rakentaa sote uudistusta yhä enemmän yritysten omavalvonnan varaan ja enemmän markkinoiden

puhemies todellakin kannattaa muistaa että järjestäjä on se ydin joka tuottaa sitä tekee sitä katsoo kokonaisuutta omavalvontaa tarvitaan aina mutta omavalvonta on vain yksi osa ja jos te mietitte sitä ja katsotte miten kunnat voivat tänä päivänä toimia niin kunnathan eivät ole osanneet tehdä välttämättä sellaisia ostopalvelusopimuksia joissa olisi otettu riittävällä tavalla huomioon ja he ovat olleet monella tavalla kädettömiä tilanteessa siitä kertoo se että valvira on nyt sitten puuttunut näihin tilanteisiin mutta sen sanon että jonka toin tänne kaksi vuotta sitten käsiteltäväksi siellä yhdeksännessä pykälässä sanotaan kyllä erittäin tarkasti se mitkä oikeudet maakunnalla on ja olennainen oikeus on se että maakunta voi keskeyttää toiminnan omalla päätöksellään nykyään kunta ei pysty sitä tekemään

arvoisa puhemies täällä on otettu esille että kunnilla on vastuu mutta kuntien on aika vaikea järjestää hyviä palveluita kun heiltä on viety rahat kuten demarit viime kaudella ministeri saarikko sanoi että noin viisikymmentä prosenttia meillä on jo yksityisissä käsissä tämä on ihan totta jo lipposen hallituksen aikana vuonna kaksituhattayksi kun nämä kela korvaukset tulivat sote jättien sijoittajat innostuivat ja tulivat suomalaisille markkinoille tämä ei johtanutkaan terveeseen kilpailuun että olisi terveesti kilvoiteltu vaan se myös heikensi julkisen

puhemies me yritimme täällä hallituksen riveissä poimia sen ydinkysymyksen edustajan puheenvuorosta ja kuntatalous oli ehkä toinen ulottuvuus mutta pohditte tätä ahneutta ja yritysten vastuuta tällä kyselytunnilla useammat hallituksen ministerit ovat kertoneet

myös toimia näin mutta kun sen tekee valtiollinen instituutio valvontaviranomainen perusteiden pitää olla kohdallaan pidän erittäin oikeutettuna että näin tapahtuu mikäli reunaehdot tutkinnalle täyttyvät ja jos on havaittavissa järjestelmällisempää toimintaa kuulimme sisäministeri mykkäseltä mitä sellaisissa tilanteissa voidaan tehdä mutta lähtökohta on se että valvonnan keinot ovat paljon kaikkea muutakin ennen rikosilmoitusta ja on paikkoja joissa onneksi ne ovat myös tehonneet esimerkiksi jo ennen

puhemies kyllä viime kaudella vanhuspalvelulain kiristyksen myötä te vaikutitte siihen että vanhusten pitkäaikaishoivan kriteereitä kiristettiin ja sillä te säästitte kolmesataa miljoonaa euroa arvoisa puhemies miksi tätä sote uudistusta tehdään meillä on seitsemänkymmentäviisi vuotiaita tällä hetkellä viisisataatuhatta ja kymmenen vuoden päästä sote uudistusta on yritetty neljätoista vuotta tavoitteena koko ajan parantaa peruspalveluita ja kohdentaa rahoitusta nimenomaan myös vanhuspalveluihin tässä ei ole onnistuttu ja sen takia kunnilla on todella vaikeuksia rahoittaa vanhuspalveluita ja sen takia nimenomaan nämä pörriäiset saavat tässä nykyisessä markkinamallissa rehvastella ja mennä siksi kysynkin minkä ihmeen takia voi olla että oppositio yrittää tässäkin tilanteessa estää tämän uudistuksen joka olisi pitänyt jo saada aikaan arvoisa puhemies kysyn ministereiltä voitteko te selittää miten tuo logiikka muuttuu näitten vanhuspalveluitten hankinnan myötä jotta edes tämä sali ymmärtäisi mitä he ovat estämässä

arvoisa puhemies jotenkin tämä keskustelu syyllisten etsiminen me olemme varmaan kaikki syyllisiä tähän itse kaipaan lahtista ja konekivääriä ja sitä että mietitään ratkaisuja hallitus on tietenkin pohtinut omalta puoleltani kun vastaan hankintalaista joka on ihan keskeinen kunnissa meistä aika moni on kuntapäättäjä ja ei voi puhtain sydämin sanoa että siellä on kaikki mennyt ihan niin kuin strömsössä varmaan

valvoo hankintalakia hankintayksiköitä ja se on tärkeä toimija tässä ja yksi missä on petrattavaa ja mikä on tosi tärkeää on nyt se että tämä kilpailuttamisen osaaminen paranee tässä maassa ja meidän kunnissamme se on keskeinen juttu ja siinä kanssa on tarkoitus viestittää kentälle mitä me voimme tehdä tämän asian tilan parantamiseksi onko se nyt sitten keinoverkoston käyttöä tai jotain muuta hyvien käytäntöjen levittämistä joka puolelle etsitään mieluummin ratkaisuja kuin syytetään toinen toisiamme

puhemies ensinnäkin edustaja zyskowiczille taikalukuja ei tietenkään ole olemassa mutta on olemassa vähimmäismitoitus ja sitä kuvaava luku muut puolueet tässä nyt tällä hetkellä keskustelevat siitä pitäisikö sen vähimmäismitoituksen luvun olla nolla pilkku seitsemän luvun nolla pilkku viiteen sijaan ja pitäisikö se kirjoittaa lakiin arvoisa puhemies miten tämä nykyinen malli eroaa siitä mihin hallitus on meidät siirtämässä tällä hetkellä jokainen päätös siitä ulkoistetaanko jotain osaa vanhuspalveluista ulkoistetaanko terveysasemia

harkintavaltaa käyttävät käyttävät kuntapäättäjät ja sairaanhoitopiirien päättäjät on totta että yksityisiä palveluntuottajia on jo paljon mutta hallituksen mallin julkilausuttuna tavoitteena on markkinan kasvattaminen eli niitä tulee vielä enemmän minkä lisäksi tätä harkintavaltaa ollaan kaventamassa eli laissa ollaan säätämässä maakunnille pakko ottaa käyttöön asiakasseteleitä laajassa kategoriassa palveluita ja pakko tarjota henkilökohtaista budjettia vammais ja vanhuspalveluissa arvoisa puhemies miksi hallitus on päätynyt tällaiseen pakkomalliin sen sijaan että annettaisiin maakunnille harkintavalta itse päättää haluavatko ne ulkoistaa ja missä laajuudessa
puhemies kollega andersson arvostan teitä kovasti mutta nyt minun täytyy sanoa että minä olen todella eri mieltä tästä asetelmasta esimerkiksi siinä että te kuvaatte kuntapäättäjää ylivertaiseksi ratkaisuissaan sen sijaan että me arvottaisimme jonkun arvon sille että ihminen itse pääsee valitsemaan julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välillä tällä hetkellähän kansalaisella vanhuksella tai kenellä tahansa palveluiden käyttäjällä tätä mahdollisuutta ei ole koska ratkaisut esimerkiksi kaikesta ulkoistamisesta kaiken siirtämisestä yksityiselle ovat tehneet yksityiset kuntapäättäjät

suojella kansalaisiaan niin nuoria kuin vanhoja siinä on viime aikoina aika surkeasti epäonnistuttu hallitus on nyt neuvotellut irakin kanssa jo neljättä vuotta että saataisiin aikaan palautussopimus mitään tuloksia ei ole kysymys on siitä että täällä pyörivät tuhannet laittomasti maassa oleskelevat irakilaiset saataisiin takaisin kotimaahansa mitään ei ole siis tapahtunut seuraukset suomessa ovat tiedossa mutta hinta ei ole ollut niinkään paljon puheissa lienee lähempänä miljardia eli tuhatta miljoonaa se on melkoinen summa ja sillä voitaisiin tehdä aika paljon hyvää suomalaistenkin eteen ulkoministeriön edustajan mukaan palautussopimuksen saaminen irakin kanssa on vasta pitkän ajan tavoite voin yli kymmenen vuoden kokemuksella lähi idästä kertoa että jos siellä lähdetään tekemään että on pitkän ajan tavoite ne eivät tule koskaan toteutumaan toistan eivät tule koskaan toteutumaan suomalaisia kiinnostaa tällä hetkellä lähinnä suomen turvallisuus ja katurauha nyt ei huomenna tai sadan vuoden päästä kysynkin aikooko hallitus edelleen jakaa rahaa vastikkeetta irakiin vai tiukentaa linjaansa jos linjaa tiukennetaan niin

arvoisa rouva puhemies kun puhuitte aluksi palautusjärjestelyistä niin tänään on palautettu neljä irakilaista rikollista irakiin eli kysymyksenne oli ajankohtainen meille tuli isossa pakolaisaallossa yli kaksikymmentätuhatta irakilaista joista useita tuhansia on palannut vapaaehtoisesti ja useita tuhansia on valittanut tuomioista ja tätä neuvottelua käydään jatkuvasti vapaaehtoiset palautukset ovat toimineet mutta pakkopalautukset vaikka olisi minkälainen pakolaissopimus niin kuin ruotsilla on se ei ole paperinpalasta kiinni se on siitä kiinni että sitkeiden neuvottelujen kautta päästään lopputulokseen tämä on se iso asia mikä tässä pitää tehdä sitten mitä tulee näihin kustannuksiin niin totta kai se on se on valtava kustannus suomelle ja se on valtava kustannus euroopalle tässä me näemme miten valtava kustannus se on kun on raakalaismainen terroristijärjestö isis joka on syyllinen tähän koko ongelmaan

arvoisa puhemies kiitokset ulkoministerille vastauksesta olen itsekin ollut yli kaksi ja puoli vuotta kouluttamassa irakilaisia poliiseja aavikolla jordaniassa olen siis kantanut ehkä korteni kekoon tässä asiassa mutta seuraava kysymys eilen oli helsingin sanomissa mielenkiintoinen artikkeli irakin pakkopalautuksista ja se vaikutti lähinnä kahdeksanvuotiaan melko vilkkaalla mielikuvituksella varustetun pikkulapsen agenttitarinalta siellä esiintyi muun muassa irakilainen kenraali ja ruotsalainen minikokoinen puolustusalan yritys joka toimittaisi jotakin irakille ja maksajana olisi suomen valtio kuulostaa melko erikoiselta linkkejä löytyi myös sisä puolustus ja ulkoministeriöön vastapalveluna näistä kaupoista irakin hallitus olisi vastaanottanut kansalaisensa uskokoon ken haluaa sisäministeri mykkänen on vahvistanut helsingin on keskusteltu ja artikkelin mukaan kenraali ohjattiin ulkoministeri soinin kabinetista sisäministeriöön kysynkin nyt ulkoministeri soinilta pitävätkö helsingin sanomien väitteet paikkansa jos pitävät niin miksi näin omituinen ja suoraan sanottuna hauska vaikka asia ei ole hauska neuvottelukuvio

arvoisa rouva puhemies agenttitarinat ovat mielenkiintoisia myös kansanedustajien perussuomalaistenkin keksiminä aina kun meidän kabinettiin otetaan yhteyttä jossain asiassa taustoja ruvetaan selvittämään ja tämä tarina oli kieltämättä aika erikoinen joten se lähti meiltä sitten eteenpäin sisäministeriöön me ulkoministeriössä päätimme että me emme tämän puitteissa mihinkään muihin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies kun tässä viitattiin myös sisäministeriön toimenpiteisiin niin silloin kun joku taho haluaa kertoa mielestään relevantteja tietoja tähän edustaja raatikaisenkin esille nostamaan tärkeään kysymykseen irak yhteistyöhömme ja siihen suhteeseen niin kyllä minusta yleensä on parempi ohjata

olemme korostaneet joka käänteessä on että suomi neuvottelee ja keskustelee irakin hallituksen kanssa emme kolmansien tahojen kautta
arvoisa puhemies suomessa on kuten kuultiin useita tuhansia näitä irakilaisia ja muunkinmaalaisia käännytyspäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita he eivät ole siis saaneet oleskelulupaa jäädä suomeen nyt hallitus ei sitten saa heitä ulos suomesta perussuomalaiset asiaan lukuisista viehättävistä saaristaan tutun tanskan mallin mukaista ratkaisua nyt kysynkin vastaavalta ministeriltä jos näitä käännytyspäätöksen saaneita irakilaisia ei saada suomesta irakiin tai muunmaalaisia käännytyspäätöksen saaneita saada täältä suomesta muihin suomesta muihin maihin niin mitä arvoisa ministeri näille ihmisille aiotte tehdä

arvoisa puhemies viittasitte tanskaan keskustelin itse asiassa tasan viikko sitten tanskan maahanmuuttoministerin kanssa myös näistä heidän eri suunnitelmistaan ja hän myönsi että on kovasti vaikea rakentaa malleja niin kuin tiedämme tanskassa esimerkiksi tämä erityissaari joka siis ei olisi sinänsä suljettu mutta jonne ohjattaisiin vankilasta tai rikoksista tuomittuja käännytys ja karkotuspäätöksen saaneita ei ole etenemässä koska siitä on taas muita vaikeuksia syntynyt jo suunnitteluvaiheessa meidän lähtökohtamme on tietysti se että jos suomessa saa lainvoimaisen käännytyspäätöksen niin täältä täytyy poistua sitten kun on henkilöitä jotka eivät heti poistu jos emme pysty heti tekemään heille palautussuunnitelmaa poliisin toimesta niin on tärkeää että pystymme tarkkailemaan erityisesti sellaisia henkilöitä jotka aiheuttavat meille huolta tämän osalta olemme myöskin poliisin ja maahanmuuttoviraston kanssa käyneet läpi niitä käytäntöjä mitä tässä voidaan vielä tehokkaammin tehdä ja ja nämä toimet kyllä myöskin toteutetaan niin että suomalaisten turvallisuus aiempaakin paremmin taataan

puhemies tällä viikolla moni suomalainen havahtui hyönteisten häviämiseen ihmisen toiminta hävittää lajeja paljon pelättyä nopeammin tutkijat puhuvat nyt massasukupuutosta kuudennesta sukupuuttoaallosta viime vuoden lopulla julkaistiin raportti suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta ja tämä raportti oli karua luettavaa koko maassa miltei puolet luontotyypeistä on uhanalaisia perinneluontotyypeistä kaikki arvioitiin uhanalaisiksi ja toiseksi huonoiten menee metsäluonnolla kehitys on heikompaan suuntaan suomi on kuitenkin sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemisen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä eli tämän vuoden loppuun mennessä kysyisinkin ministeriltä onko nyt aika myöntää että tehdyn politiikan seurauksena suomi ei tänä vuonna saavuta tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaikka me olemme näin luvanneet

arvoisa puhemies todellakaan ei suomi kuten eivät muutkaan maat tule pysymään tässä kansainvälisessä tavoitteessa että luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä maailmanlaajuisesti tai edes meillä suomessa pysähtyisi se on myönnettävä myös tuo viimesyksyinen raportti mihin viittasitte eri luontotyyppien uhanalaistumiskehityksestä kertoo että monet luontotyypit ovat harvinaistumassa ja maankäytön muutokset ovat tietysti siihen yksi seikka helsingin yliopiston tiedekulmassa oli itse asiassa tänä päivänä erittäin hyvä mielenkiintoinen tilaisuus missä monimuotoisuustutkijoitten kanssa käytiin vuoropuhelua siitä mitä voimme tehdä paremmin sinällään se tietopohja mikä meillä suomessa on on nyt tällä hetkellä maailman ykkösluokkaa ja ehkä myös tuo tieto lisää tuskaa eli meillä tunnetaan lajien ja elinympäristöjen kehitys ja monimuotoisuus poikkeuksellisen hyvin ja nuo tulokset todellakin ovat huolestuttavaa luettavaa
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

puhemies tässähän jo joitakin vuosia sitten uutisoitiin että saksassa jopa luonnonsuojelualueilla hyönteisten kokonaismäärä oli muutamassa vuosikymmenessä pudonnut noin neljäsosaan siitä kun nämä mittaukset aloitettiin ja tämä tuore tutkimus osoittaa että erityisesti maatalouden menetelmät kuten hyönteismyrkkyjen käyttö ovat keskeinen syy hyönteiskatoon joka jatkuessaan saattaa uhata ylipäätänsä elämää myös ihmistä nyt tällä hetkellä on aluillaan eun maataloustukisääntöjen uudistaminen se on mahdollisuus koko euroopassa kannustaa maataloutta kehittämään menetelmiään siten että ne paremmin tukevat luonnon monimuotoisuutta ja samalla myöskin vesistöjen suojelua ja ilmastonsuojelua onko hallitus nyt ottamassa eun maataloustukisääntöjä koskevissa neuvotteluissa sen linjan että käytämme tätä keinoa ympäristönsuojelun edistämiseen

arvoisa puhemies todellakin niin kuin äsken jo vastasin maankäytössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat tietysti luonnon monimuotoisuuskehitykseen ja itse asiassa suomessa ne yleisimmät uhanalaiset luontotyypit ovat tällaisia vanhanaikaiseen maata louteen liittyviä perinnemaisemia missä muutama lehmä ja lammas laidunsivat kedolla metsän ja pellon rajamailla ja loivat monimuotoista ympäristöä tätä suomi filmien maisemaa meillä ei enää suomessa ole vaan maataloutta ovat koskeneet monenlaiset tehostamisvaatimukset ja aina suuremmat ja suuremmat tilat joutuvat kamppailemaan oman toimeentulonsa kanssa mutta samalla tukijärjestelmässä pyritään varmistamaan se että viljelijöiden on kannattavaa ja ja järkevää tehdä töitä myös luonnon monimuotoisuuden minkälaisen muodon tuo tuleva maataloustukipaketti saa kuinka suuri paino siinä on luonnon monimuotoisuuden varjelulla ja ilmastoasioilla aika näyttää mutta täytyy sanoa että jokainen laiduntava karjatila on äärimmäisen tärkeä suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta viljelijät tekevät hyvää työtä

kahdeksas päivä maaliskuuta järjestetään säätytalossa iso tilaisuus jossa on tarkoitus tarkastella suomen uhanalaista luontoa ja uhanalaisia lajeja olen ymmärtänyt että ministerikin on siellä paikalla minä uskon jo tässä vaiheessa että tuo tilaisuus ei tule olemaan kovin onnellinen meillä on erittäin paljon lajeja jotka ovat uhanalaisia muun muassa virtavesissä harvinaisia kalalajeja lohikaloja ja muita ja myöskin metsälajeissa on suuria ongelmia myöskin peltolinnut ovat radikaalisti vähentyneet se ei johdu pelkästään suomesta vaan siinä on myöskin kansainvälisiä syitä

oli erittäin viisas kommentti edustaja salolaiselta mutta halusin kysyä opetusministeriltä kun keskustelee nuorten kanssa niin heidän on todella monia ahdistaa se että ehkä me päättäjät emme ole pystyneet tarjoamaan riittävästi sellaisia välineitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai sitten kiertotalouden edistämiseksi jotka he tunnistaisivat joihin he voisivat osallistua kysyisinkin nyt kun on tarkoitus lisätä ilmiöpohjaista opetusta kouluissa millä tavoin voisimme vielä enemmän panostaa siihen että antaisimme välineitä ja tällaisia skenaarioita nuorille jotta he todella kokevat että he voivat vaikuttaa tulevaisuuteensa ja millä tavalla me poliitikot sitten vastaamme täällä päätöksissä eli mitä pitäisi lukea seuraavassa hallitusohjelmassa

arvoisa puhemies kiitos näkökulmasta nimittäin minä uskon että nimenomaan koulutus on se keino millä myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen voidaan ratkaista koulutus ja tutkimus meillä on suomessa uudet opetussuunnitelmat käytössä perusopetuksessa ja myös muilla koulutusasteilla ja niissä on erittäin ajantasaisesti nyt ja enemmän kuin koskaan nostettu näitä teemoja esille eli kasvatamme entistä ympäristötietoisempaa sukupolvea samoin myös opettajien täydennyskoulutusta

silloin päästään tutustumaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen monesta eri näkökulmasta ja kannustan myöskin laventamaan tätä muihin ympäristökysymyksiin esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseen

tänään maamme nuorista moni viettää penkkareita iloisissa merkeissä he ovat kohta suorittaneet toisen asteen tutkinnon omakin tyttäreni seisoi kuorma auton lavalla tänään aamulla kaikilla suomen nuorilla tulisi olla sama mahdollisuus opiskella toisella asteella lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa tämä ei saa olla riippuvainen kodin taloudellisesta tilanteesta rkpn mielestä toisen asteen tulisi siksi olla maksuton eduskunnassa on tällä hetkellä kansalaisaloite joka tähtää tähän ja se näyttää kuitenkin nyt kaatuvan muotoseikkaan mikä on kovin valitettavaa arvoisa opetusministeri löytyykö hallituksesta tahtoa viedä toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta eteenpäin

arvoisa puhemies uskon että tässä salissa kaikki jaamme sen arvopohjan jonka kuvasitte että jokaisella lapsella ja nuorella suomessa pitää olla mahdollisuus opiskella kouluttautua ja päästä sitä kautta elämässä eteenpäin meillä on laajasti maksuton koulutusjärjestelmä ja siitä haluamme pitää

välineitä samoin kuin sitten ammatillisessa koulutuksessa eli uusi oppimateriaalilisä kohdentuu opintotuen mukana niiden perheiden nuorille jotka tarvitsevat tukea voidakseen opiskella toisen asteen opinnoissa eli tämä on merkittävä tasa arvoteko sen lisäksi myöskin näitä oppimateriaalikustannuksia pyritään alentamaan eduskunnan prosessin

arvoisa rouva puhemies kysymykseni liittyy nuorten mielenterveyspalveluihin nuorten yleisimpiä terveysongelmia ovat mielenterveydelliset häiriöt hiljattain uutisoitiin että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mielenterveyden vuoksi erikoissairaanhoitoon ohjautuneiden nuorten avohoidon käyntimäärät ovat seitsenkertaistuneet psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut rajusti lähes koko maassa esimerkiksi uudellamaalla jo lähes joka kymmenes kolmetoista viiva seitsemäntoista vuotias nuori oli viime vuonna psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas tällaisessa tilanteessa hoidoiksi eivät enää auta perusterveydenhuollon sektorin palvelut kysynkin asianomaiselta ministeriltä millä toimenpiteillä nuorten ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tullaan lisäämään jotta tämä kehitys saataisiin nopeasti pysähtymään yksikään kansakunta ei kestä sitä että näin suuri osa heidän nuoristaan ajautuu syrjäytymiseen
arvoisa puhemies kannan samaa huolta kuten varmasti moni tässä eduskuntasalissa on tärkeää yrittää ymmärtää tuon ilmiön kokonaisuus mikä liittyy nuorten mielenterveyteen ensinnäkin kasvamassa on sukupolvi nuoria ja nuoria aikuisia jotka ovat paljon aiempaa valmiimpia puhumaan avoimesti mielenterveytensä ongelmista tietynlainen tabu niiden ympäriltä on haihtunut mikä on minusta enemmän kuin positiivinen asia tämä on tietysti myös lisännyt rohkeutta hakea apua ainoa ongelma on se että meidän pitäisi kyetä antamaan sitä enemmän huomattavasti aiemmin tälläkin hetkellä ja kuluneen vaalikauden aikana on tehty eri puolilla suomea hyviä kokeiluja ja ja hankkeita joista nostan tässä esiin yhden espoossa on toteutettu niin kutsutun ipc toimintamallin mukaista välimallia palveluissa joksi sitä kai voisi

jota on tässä lyhyessä ajassa mahdoton selittää mutta sen tulokset ovat hyviä ne tähtäävät nopeaan varhaisessa vaiheessa nuoreen panostaen mikä on saanut aikaan sen että kustannuksia ja tarvetta erikoissairaanhoitoon on kyetty vähentämään ja nuori on tullut autetuksi ajoissa kannatan lämpimästi tuon toimintamallin levittämistä koko suomeen jos näytöt kerran ovat näin hyviä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksitoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja lapintie esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

itsehallintolain muuttamista siten että säännökset ahvenanmaan maakunnan taloudenhoidosta pääosin uudistetaan

ahvenanmaalla kannetut valtionverot otetaan valtion tilinpäätökseen ja vastaavasti ahvenanmaan maakunnalle siirretään varoja itsehallintoon liittyvien menojen rahoittamiseksi uuden tasoitusjärjestelmän mitoituksessa on huomioitu lisäys nykytilaan verrattuna sen varmistamiseksi että ahvenanmaan maakunta suoriutuisi tehtävistään uudenlaisella verotusjärjestelmällä on hallituksen esityksen mukaan kaksi tarkoitusta ensinnäkin tarkoituksena on

toimia nykyistä verohyvitystä tehokkaampana kannustimena veronmaksukyvyn lisäämiseksi ja toiseksi ehdotetun verotasoituksen tulisi toimia neutraalisti suhteessa suunniteltuihin ja tuleviin valtionhallinnon uudistuksiin uudistuksen myötä itsehallinnon menoja katettaisiin pääasiassa valtion tilinpäätökseen perustuvalla vuotuisella tasoitusmäärällä sekä ehdotetulla verotasoituksella lisäksi säilytetään mahdollisuus harkinnanvaraisen ylimääräisen määrärahan myöntämiseen poikkeuksellisissa oloissa

on hankala kuulla tätä asiaa
kiitos rouva puhemies eli perustuslakivaliokunta pitää ehdotettujen säännösmuutosten asiallista sisältöä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana perustuslakivaliokunta käsittelee myös ahvenanmaan itsehallintolain merkitystä ja erillisyyttä perustuslain mukaan ahvenanmaan maakunnalla on itsehallinto siten kuin ahvenanmaan itsehallintolaissa säädetään tämä itsehallintolaki on perustuslaille rinnasteinen laki sen vaikeutetun säätämisjärjestyksen vuoksi eli ahvenanmaan itsehallintolain muutokset täytyy käsitellä kahdessa eduskunnassa tässä eduskunnassa ensin normaalissa järjestyksessä lepäämään ja sitten vaalien jälkeisessä eduskunnassa täytyy uudelleen hyväksyä sen lisäksi ahvenanmaan itsehallintolakia voidaan muuttaa ainoastaan sillä tavalla että tehdään yhtäpitävät päätökset sekä eduskunnassa että maakuntapäivillä ahvenanmaalla eli ahvenanmaan itsehallintolain muutokset ovat erityisen suojattuja perustuslain säännöksillä tähän liittyen hallituksen esityksessä todetaan että itsehallintolain muutos liittyy maakunta ja sote uudistukseen esitys ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseksi perustuu ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen valmisteluun mikä on aivan hyvin meidän tiedossamme koska tätä kokonaisuudistusta on pitkään eri komiteoissa valmisteltu

tämän hallituksen lakiesityksen perusteena perustuslakivaliokunta on useasti käsitellyt ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista kaksituhatta luvulla ja näiden lausumien koontina voidaan todeta että perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston lausumasta voi saada sellaisen kuvan että ahvenanmaan itsehallintolain muutosta tarkasteltaisiin vain tavallisen lain säätämisen tarpeeseen liittyvänä sivutuotteena tämä ei ole perustuslakivaliokunnan mielestä asianmukaista perustuslakivaliokunta on todennut perustuslain osalta johon siis ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen myös rinnastuu ettei muutoshankkeisiin pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella silloin kun kyse on perustuslain muuttamisesta eikä muutenkaan niin että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio ja oikeusjärjestyksen perustana kuitenkin nyt käsillä oleva itsehallintolain muutos muodostaa toteutuessaan sellaisen asianmukaisen sääntelyn verohyvityksen poistuman kompensoimisesta jota perustuslakivaliokunta on edellyttänyt maakunta ja sote uudistusta koskevassa lausunnossa kesäkuulta kaksituhattaseitsemäntoista ja nyt tämä hallituksen esitys toteuttaa tämän perustuslakivaliokunnan vaatimuksen perustuslakivaliokunta toteaa lisäksi että itsehallintolain muutosta koskevan ehdotuksen eli siis tämän ehdotuksen tulee olla hyväksytty eduskunnassa lepäämään ennen kuin maakunta ja sote uudistusta koskevia lakiehdotuksia voidaan hyväksyä lisäksi tämä muutos vaatii yhtäpitävät päätökset eduskunnalta ja ahvenanmaan maakuntapäiviltä perustuslakivaliokunta toteaa että ahvenanmaan itsehallintolaissa ei yksityiskohtaisesti säännellä yksityiskohtaisesti säännellä maakuntapäivien tekemän päätöksen ajankohtaa asiayhteyden vuoksi perustuslakivaliokunta pitää kuitenkin perusteltuna että maakuntapäivien hyväksyntä nyt ehdotetulle itsehallintolain muutokselle pyydetään viipymättä eli perustuslakivaliokunta esittää että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana lisäksi perustuslakivaliokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman jossa todetaan että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause

arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja esitteli tuon valiokunnan mietinnön ja olen itse siihen jättänyt perussuomalaisten puolesta ja omana näkemyksenäni vastalauseen jonka perustelut kerron nyt tämä uudistustarvehan on tullut siitä että maakunta ja sote uudistus vaikuttaa ahvenanmaan taloudelliseen tilanteeseen huomattiin että ilman itsehallintolain lakimuutoksia sote uudistus toisi hallituksen esityksen viisitoista kautta mukaan tämä on siis hallituksen laskelma ahvenanmaalle noin viisikymmentäseitsemän miljoonaa euroa korotusta silloin todettiin että ahvenanmaan rahoitusaseman tulisi olla tähän uudistukseen nähden neutraali ja rahoitusperustetta tulisi alentaa perustuslakivaliokunta piti aikaisemmin tärkeänä myös että tämä poistuma

maku sote uudistus tapahtuu kompensoidaan

hallituksen esityksen arvioiden mukaan tämä kompensaation määrä olisi noin kolme miljoonaa no hallitus antoi kuudes helmikuuta tänä vuonna eduskuntaan esityksen jota käsittelemme ja tämän hallituksen esityksen omissa perusteluissa lukee että mikäli tämä olisi kustannusneutraali manner suomelle niin tämä olisi tarkoittanut sitä että tämä tasoitusperuste olisi nolla pilkku neljäkymmentäkaksi elikkä se kompensoisi sen kolme miljoonaa joka tästä hallituksen sote sotkusta nyt aiheutuu sitten ahvenanmaalle hallitus kuitenkin toi esityksen tänne ja päätyi siihen että tämä tasoitusperuste onkin nolla pilkku

oikeusministeriö antoi perustuslakivaliokunnalle lausunnon ja siellä ilmenee että ahvenanmaan maakunnan hallitus maakuntapäivät ei siis ole vielä käsitellyt tätä kuten itsehallintolaki edellyttää vaan ahvenanmaan maakunnan hallitus ei tule hyväksymään hyväksymään alempaa hyvitystä elikkä tätä pelkkää kolmen miljoonan hyvitystä no hallituspa sitten suostui ahvenanmaan vaatimuksiin ja tämä tekee sitten hallituksen omien laskelmien mukaan ja valtiovarainministeriön laskelmien mukaan noin seitsemäntoista miljoonan euron lisälaskun vuoden

noin neljätoista miljoonaa

joka vahvistaa suoraan maakunnan taloutta kyseessä on siis tilanne jossa hallitus on halunnut maku sote uudistuksen etenemiseksi suostua ylikompensaatioon alkuperäinen ajatus korvata uudistuksen menetykset ahvenanmaalle onkin täysin muuttunut tämä tahtotila käy hyvin selville julkisuudesta ministeri sampo terhon antamista lausunnoista hän toteaa että käyttänyt tilannetta hyväkseen ja pitänyt hallitusta panttivankina ja hallitus on suostunut tähän pitkin hampain hmm oliko pakko suostua onko pakko viedä tätä sote makua eteenpäin siinäpä onkin hyvä kysymys ja taas yksi miinus tähän sotkuun tämä näkyy selkeästi valtioneuvoston yleisistunnon istuntopöytäkirjaan kuudes helmikuuta merkitystä ministeri terhon esittämästä ponnesta joka kuuluu seuraavasti hallituksen esitys ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseksi perustuu kokonaisuudistuksen valmistelun lisäksi oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ratkaista sote ja maku uudistukseen liittyvät ahvenanmaan rahoituskysymykset vaikka tällainen ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä sote ja maku uudistuksen toteutuminen luo näin ollen oikeudellisen ja yhteiskunnallisen tarpeen esitetylle hallituksen esitykselle ja tämä tuli sitten hallituksen yhteiseksi näkemykseksi siis tarvehan tulee poliittisesta harkinnasta on katsottu että jos halutaan viedä sote maku eteenpäin tulee suostua ahvenanmaan esityksiin ja kuitenkin ministeri terho toteaa julkisuudessa että tämä on edesvastuutonta menettelyä suostuuko suomen hallitus siis kiristämiseen perussuomalaiset eivät suostu eduskunta antaa täältä sen tahtotilan mikä on meidän tahtotilamme kun eduskunta ja maakuntapäivät ilmaisevat yhtäpitävin päätöksin sen mikä olisi tulevaisuuden ratkaisu tästä syystä olen tehnyt vastalauseen siten että neljännenkymmenennenseitsemännen pykälän tasoitusperuste on nolla pilkku neljäkymmentäkaksi prosenttia eli neutraali elikkä se on se kolme miljoonaa kai meillä täällä nyt päätösvalta täytyy olla annetaan eduskunnan viesti että me haluamme tämän neuvottelutuloksen me haluamme tämän tahtotilan ei voi olla niin että että ahvenanmaa ilmoittaa meille mikä on heidän okei tämä käy meille ei sille sitten voi mitään ja sitten kuitenkin arvostellaan sitä julkisuudessa nyt toivoisin sitä rohkeutta ja sitä jämäkkyyttä puolueiden edustajat monesti esittävät kiitos

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin mitä tulee edustaja meren nostamaan ajatukseen siitä ketkä ja milloin vievät sote uudistusta eteenpäin niin perussuomalaisetkin veivät ensimmäiset kaksi vuotta tästä eduskuntakaudesta sote uudistusta eteenpäin siniset vievät loppuosastakin ja pyrkivät viemään sen hyvään maaliin asti se on totta että tämä esitys jos ajatellaan hallituksen sisäistä käsittelyä tehtiin pitkin hampain koska siihen oli tosiaan sote uudistuksen osalta oikeudellinen pakko eli kyllähän tässä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä nousi esiin että nimenomaan sote uudistuksen eteneminen vaatii ahvenanmaan rahoituksen ratkaisemista siten että itsehallintolakia

ministeri terho ei käyttänyt sanaa panttivanki hän sanoi että ahvenanmaa on käyttänyt tätä niin he ovat tehneet ja kyllä tämä edesvastuuton menettely ahvenanmaan osalta herättää sen kysymyksen pitääkö jollain tavalla uudistaa ahvenanmaan itsehallintoa koska tällaiseen tilanteeseen mannermaa valtakunta on voinut joutua sen takia siniset jättivät hallituksen esitykseen tämän ponnen että jos sote uudistus jostain syystä ei etenisi niin silloin ahvenenmaakaan ei tätä lisärahoitusta saa

voidaan käydä debattia myöhemmin nyt kuulemme löfströmin puheenvuoron

arvoisa rouva puhemies viime hallituskaudella asetettiin parlamentaarinen komitea jonka tavoitteena oli laatia ehdotus uudeksi ahvenanmaan itsehallintolaiksi komitean puheenjohtajaksi valittiin presidentti tarja halonen ja siihen kuului edustajia kaikista eduskuntapuolueista ja ahvenanmaan maakuntapäivien puolueista työtä olivat edeltäneet kattavat esityöt joissa entinen kansanedustaja jansson ja valitettavasti hiljattain poismennyt suurlähettiläs alec aalto olivat laatineet mietinnön oikeusministeriön edustaja toimi komitean pääsihteerinä ja melkein kaikkiin kokouksiin osallistui valtiovarainministeriön virkamiehiä komitean loppumietintö valmistui kesällä kaksituhattaseitsemäntoista ja sen jälkeen hallitus ja maakunnan hallitus jatkoivat esityksen teknistä valmistelutyötä kyseessä on suuri työ edellinen itsehallintolaki hyväksyttiin yhdeksänkymmentä luvun alussa ajatuksena oli että tämä kaikkien aikojen neljäs kokonaisuudistus tulisi voimaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi jolloin ahvenanmaan itsehallinto täyttää sata vuotta ahvenanmaan itsehallintolaki on lex specialis erityislaki jota voidaan muuttaa vain perustuslain säätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien suostumuksella ahvenanmaan itsehallinto on kansainvälinen konstruktio joka tehtiin sata vuotta sitten siitä syystä järjestelmä on tehty siten että sillä on perustuslaillinen suoja se tekee samalla itsehallintolain muuttamisesta hidasta arvoisa rouva puhemies viime viime syksynä selvisi että kokonaisuudistusta ei ehdittäisi saamaan valmiiksi tällä hallituskaudella hallituksen ja ahvenanmaan maakunnan hallituksen välisissä neuvotteluissa oli vielä liian paljon avoimia kysymyksiä iso osio josta kuitenkin oli saavutettu yhteisymmärrys oli itsehallinnon taloudellisen järjestelmän uudistaminen paitsi että sillä kehitettiin taloudellista itsehallintoa ja se oli yksi kokonaisuudistuksen pääkomponenteista se myös ratkaisi pysyvästi kaikki maakunta ja sote uudistuksesta ahvenanmaan itsehallinnolle aiheutuvat ongelmat kun selvisi että tällä hallituskaudella ei tehdä kokonaisuudistusta ehdotin että taloudelliset osiot irrotettaisiin kokonaisuudesta koska se ratkaisisi maakunta ja sote uudistukseen liittyvät ongelmat ja asiasta asiasta oli jo poliittinen yhteisymmärrys hallitusten välillä arvoisa puhemies että ahvenanmaata tulee kunnioittaa koko ajan kaikkien uudistusten yhteydessä oikeusvarmuuden ja itsehallinnon perustuslaillisen aseman takaamiseksi mielestäni ehdotus ja mietintö ovat on sekä ahvenanmaan maakunnan hallituksen että ahvenanmaan maakuntapäivien tuki

arvoisa rouva puhemies on tosiaan suuri vahinko ettei ahvenanmaan itsehallinnon hallintolain kokonaisuudistus ehtinyt tälle eduskunnalle ja ja sitä tietysti suremme kun tätä työtä on tehty jo pitkään toisaalta pidämme hyvänä sitä että tämä esitys on nyt täällä ja että perustuslakivaliokunta on on tehnyt tässä huolellista työtä arvioinut tämän tilanteen ja ratkaisu sielläkin asian suhteen on ollut lähes yksimielinen meillä oli mahdollisuus lakivaliokunnan kanssa käydä alkusyksystä ahvenanmaalla ja saimme siellä hyvin tarkan selvityksen siitä miten tämä hallinto ja nämä rahoitukset on järjestetty ymmärsimme että asia ei enää parhaalla mahdollisella tavalla palvele ahvenanmaan selkeää omaa toimintaa ja erityisesti sitä että myös ahvenanmaa itse tekisi paljon työtä oman verotus ja rahoituspohjansa hyväksi tässä esityksessä todetaan näin nykyinen verohyvitysjärjestelmä ehdotetaan korvattavaksi uudenlaisella verontasoitusjärjestelmällä ehdotetulla järjestelmämuutoksella on hallituksen esityksen mukaan kaksi tarkoitusta yhtäältä verotasoituksen tarkoituksena on toimia nykyistä verohyvitystä tehokkaampana kannustimena veronmaksukyvyn lisäämiseksi ahvenanmaalle toisaalta ehdotetun verotasoituksen tulee toimia neutraalisti suhteessa suunniteltuihin ja tuleviin valtionhallinnon uudistuksiin esitys on siis tavallaan vähän tällainen miniuudistus tässä kohtaa jälkeen sitten voidaan rauhassa keskittyä tähän kokonaisuudistukseen ja tässä väliajalla koko tämä rahoitusratkaisu on tyydyttävällä tasolla niin maakunnan kuin sanoisinko mantereenkin puolesta kannatan tätä esitystä

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen ja tämän keskustelunkin varhaisimmat juuret ovat tuhatkahdeksansataa luvun alussa

suomen sodassa tuo suomen sota päättyi sitten haminan rauhaan tuhatkahdeksansataayhdeksän ja siinä yhteydessähän tämä suomen alue ja sen mukana ahvenanmaa sitten siirtyi ruotsin hallinnasta venäjän hallintaan oolannin sota oli kauhea mutta varhaisimmat juuret ovat siellä

mainitaan että että siinä tilanteessa jossa venäjä ja ruotsi kävivät keskustelua miten tämä uusi raja tulee kulkemaan keskustelussa oli pöydällä myös vaihtoehto että ahvenanmaa olisi ollut osa ruotsia säilynyt osana ruotsia mutta sen sijaan länsipohjan alueelta sieltä pohjanlahden länsipuolelta olisi joitakin alueita liitetty venäjään mutta lopulta päädyttiin siihen että ahvenanmaasta tuli tuli osa venäjää suomi itsenäistyi ja siinä yhteydessä ahvenanmaalla syntyi poliittinen liikehdintä joka ajoi asiaa että ahvenanmaa siinä yhteydessä olisi liitetty osaksi ruotsia eli ahvenanmaa olisi palannut ruotsiin suomessa käynnistyi valtava työ sen puolesta että että ahvenanmaa säilyy osana suomea ja siitä tuli sitten kansainvälisellä foorumilla käsitelty keskustelu ja kiista jonka sitten kansainliitto vuonna kansainliiton ehkä ainoa tai ainakin merkittävin päätös oli että sitten päätettiin että ahvenanmaa kuuluu osaksi suomea ja siinä yhteydessä suomi velvoitettiin pitämään ahvenanmaa linnoittamattomana demilitarisoituna vyöhykkeenä ja ahvenanmaalle oli määrättävä laaja itsehallinto ja niin me nyt sitten käsittelemme tätä siihen kansainliiton päätökseen liittyvää muutosta itsehallintolakiin joka sitten syntyi muutaman vuoden kuluessa ja jota on pariin kolmeen otteeseen uudistettu niin kuin täällä on kerrottu tällä vaalikaudella oli oli jälleen käynnissä komiteatyö sen edistämiseksi että itsehallintolakia olisi voitu modernisoida ja ja päivittää nimenomaan siinä mielessä että että pieniäkin muutoksia ahvenanmaata koskevaan lainsäädäntöön jotka ovat itsehallintolain sisällä voitaisiin tehdä vähän helpommin kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä joka nyt on tämä menettelytapa sen lisäksi tässä komiteassa oli esillä niin kuin täällä jo kerrottiin ahvenanmaan rahoitusjärjestelmään liittyviä tarkennustarpeita ja ja niistä niistä keskusteltiin ja valtiovarainministeri niin kuin täällä kerrottiin oli oli virkamiesten kautta läsnä näissä näissä neuvotteluissa se työ mitä siinä komiteassa tehtiin on tosiaan osittain myös kantanut sitten hedelmää ja on katsottu että tämä lakiesitys jota nyt käsittelemme on on osa sitä kokonaisuutta perustuslakivaliokunta arvioi tällaisen yksittäisen muutoksen mahdollisuutta ahvenanmaan itsehallintolaissa niin niin se käytti sitten tiettynä perusteluna sitä että tämän pohjana on kuitenkin pidempi valmistelu ja komiteatyö

meidän mietinnössämme kerrotaan

kokonaisuudistuksen toteuttamista pitää nyt hallituksen pontevasti edistää jatkossakin jotta tämä osa sitten siihen kokonaisuuteen osana kokonaisuutta tulee tulee istumaan en oikein pidä kohtuullisena sitä että täällä nyt syytetään ahvenanmaata kiristämisestä tässä yhteydessä kyllä kyllä ahvenanmaa ei ole syyllinen siihen että meillä maan hallitus tekee sentyyppistä sosiaali ja maakuntauudistusta jonka seuraukset ovat sitten verotuslainsäädännön osalta sellaisia että se vaikuttaa myös ahvenanmaan tilanteeseen minkä johdosta meidän täytyy sitten tarkastella osaa siitä kokonaisuudesta niin että ahvenanmaa tulee mukaan siihen päätöksentekoon kun täytyy pyytää ahvenanmaalta lupa siihen että voidaan joitakin itsehallintolakia koskevia muutoksia tehdä olemme riippuvaisia ahvenanmaasta mutta se että olemme johtuu siitä että tämä hallituksen käynnistämä uudistus on sellainen kuin on ja siitä on turha ahvenanmaalaisia syyttää ymmärrän sen että tässä on rahallisesti kysymys siitä että se kompensaatio tämän sote ja maku uudistuksen takia olisi noin kolmen miljoonan luokkaa hallituksen esityksessä kerrotaan kerrotaan ja neljätoista miljoonaa tulee sitten sen päälle mutta se neljätoista miljoonaa minun nähdäkseni liittyy niihin keskusteluihin ja siihen valmisteluun ja sen tarpeen toteamiseen joita käytiin läpi siinä komiteassa jossa jossa itsekin olin mukana eli aivan mitään täysin uutta ei tässä rahoituspuolessa nähdäkseni ole olemassa tämä ongelmahan se että joudumme kytkemään ahvenanmaan tähän mukaan johtuu siitä että ahvenanmaalla kunnallisverotus on maakunnan itse päätettävä itsehallintoon liittyvä asia sen sijaan valtionverotus on se josta päätetään täällä valtakunnassa ja kun nyt sote uudistukseen liittyy tämä valtionverotuksen muutos niin sitten sen osalta pitää tehdä erityisjärjestelyjä tämän hyvitysjärjestelmän osalta ahvenanmaan kohdalla ahvenanmaan komitean työ on tosiaan tässä taustalla ja ja ehkä tämän rahoitusjärjestelmän osalta esillä siinä ahvenanmaan komiteassa se minkä takia tätä kehittämistarvetta on ahvenanmaan puolelta on toivottu sitä että rahoitusjärjestelmä olisi jatkossa sentyyppinen joka enemmän kannustaisi tai palkitsisi siitä että elinkeinoelämää ja työllisyyttä on pystytty ahvenanmaalla kehittämään ja se näkyisi sitten ahvenanmaan käyttöön tulevissa verotuloissa nykyistä selkeämmin ja nopeammin tässä on ollut vähän sellaista ongelmaa että sitä kannustavuutta ei ole tämä on ollut ahvenanmaalaisten tulkinta ja toivomus ja nyt siihenkin pystytään tässä hieman vastaamaan mutta kaiken kaikkiaan tässä on kysymys siis eräänlaisesta sote lukosta ja se tietysti tarkoittaa sitä että tämä tämä ahvenanmaan itsehallintolain muutos on välttämätön niin kuin tässä mietinnössä toteamme ennen kuin voidaan sote ja maku uudistukseen liittyviä asioita täällä sen veropäätöksen osalta käsitellä sillä tavalla tärkeä tilanne nyt kuitenkin itsehallintolain muutokset on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä ja ja kun me tällä vaalikaudella kykenemme siihen jos olemme riittävän yksimielisiä että tämä itsehallintolain muutos täällä viedään läpi ensimmäisessä käsittelyssä ja jätetään sitten lepäämään vaalien yli niin sitten tulevan eduskunnan valittavaksi ja päätettäväksi jää se toinen käsittely joka pitää sitten perustuslain säätämisjärjestyksen mukaisesti käsitellä eli laki itsehallintolain muutoksesta tulee voimaan vasta seuraavan eduskunnan toimesta mutta perustuslakivaliokunta katsoi että tässä on näitä pragmaattisia syitä ja lisäksi on niin että jos tuleva eduskunta ei vahvistaisi toisessa käsittelyssä sitä lakia minkä sisällöstä päätetään tällä vaalikaudella niin niin sitten se tarkoittaisi sitä että ahvenanmaalle tulee vielä enemmän rahaa tämän itsehallintolain muutoksen seurauksena tulee eli on kutakuinkin selvää että seuraavalla eduskunnalla on sen kokoonpano mikä tahansa on riittävästi motivaatiota sitten toisessa käsittelyssä vahvistaa se laki mikä ensimmäisessä käsittelyssä täällä hyväksytään

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja löfström joka varmasti uskon on tyytyväinen tähän esitykseen ja ahvenanmaalaiset muutenkin sanoi että ahvenanmaan asemaa ja ja tilannetta tulisi kunnioittaa totta kai hallitus kunnioittaa siniset kunnioittaa uskon että kaikki eduskuntapuolueet kunnioittavat niitä sitoumuksia ja velvoitteita mitä meillä on ja varmasti ahvenanmaa kunnioittaa omiaan mutta sehän ei tietenkään tarkoita että tarvitsisi tällaista lisärahoitusta antaa mitä tässä nyt valitettavasti esitetään neljätoista miljoonaa euroa vuodessa sellaista rahaa joka ei liity sote uudistukseen muistaen tosin että että tämä ponsi mikä hallituksessa sinisten esityksestä hyväksyttiin yhteiseksi kannaksi on että jos sote uudistus ei etene niin silloin ei tätä lisärahaakaan tule sitten täällä edustaja kantola ole mitään uutta siinä suhteessa että tämä komitea missä tätä on neuvoteltu on myös esittänyt lisärahoitusta se pitää sinänsä paikkansa mutta toisaalta täytyy huomioida että esimerkiksi valtiovarainministeriö on suhtautunut tähän hyvin nuivasti ei ole kannattanut tällaista lisärahoitusta koska jo tällä hetkellä ahvenanmaa saa selvästi enemmän budjettirahoitusta kuin mikään muu maakunta suomessa ja tässä esityksessä jokaista ahvenanmaalaista kohti lähes viisisataa euroa vuodessa tulisi sitten lisärahaa edustaja meri nosti sinänsä oleellisen näkökulman esille että no olisiko voitu tehdä ratkaisu jossa ahvenanmaa ei saa lisää muttei saa vähemmänkään no tällainen ratkaisuhan sinänsä oli pöydällä mutta ahvenanmaan maakuntapäivät ei hyväksynyt tällaista ratkaisua jossa tosiaan ei olisi tullut vähemmän rahaa muttei olisi tullut lisääkään rahaa kaikki olisivat olleet tyytyväisiä mutta niin kuin sanoin ja niin kuin ministeri terho on sanonut ahvenanmaa käytti tätä sote uudistuksen osalta hyväkseen ja vaati hallitusta hyväksymään sellaisen esityksen jossa tulee tällainen selvä lisäraha mitä tässä tulee ja tämän takia täytyy sanoa että ahvenanmaa kiristää mannermaata tältä osin se täytyy voida suoraan sanoa koska tietää että tämä sote uudistuksen eteneminen vaatii käytännössä heidän maakuntapäiviensä suostumuksen tämä on sinisten näkökulmasta edesvastuutonta toivon ja uskon että kokoomuksenkin näkökulmasta tämä on edesvastuutonta koska kokoomuskaan ei kannattanut alun perin tällaista esitystä kyllä siinä silloin pitää arvioida sitä mikä on ahvenanmaan asema jatkossa ja suhde mannermaahan kun tällaisia tilanteita tulee jotka kyllä mannermaan näkökulmasta ovat täysin kohtuuttomia kuitenkin kyseessä on suomen rikkain maakunta mitä tosiaan korostan me kunnioitamme velvoitteitamme uskomme että ahvenanmaa kunnioittaa mutta se ei tarkoita sitä että tällaista lisärahoitusta olisi välttämättä tultava tämä on nyt hallitukselta sote uudistukseen liittyvä taktinen vetäytyminen tässä vaiheessa johon kuuluu sitten tämä ponsi että jos ei tule sote uudistusta ei tule ahvenanmaalle

arvoisa puhemies ensinnäkin pitää sanoa että nyt en yhdy tuohon edustaja elon puheenvuoroon laajasti ottaen normaalisti olen hänen kanssaan samaa mieltä itse en ole sote valiokunnissa mukana mutta me varsinais suomessa ymmärrämme hyvin ahvenanmaan itsehallinnollisen erityisaseman ja mielellämme

myöskin puolustamme ahvenanmaata sen erityisaseman johdosta mielestäni tämä ei ole ollut helppo kysymys hallituksessa mutta on tärkeää että on syntynyt ratkaisu jota voidaan viedä nyt kuitenkin laajalla enemmistöllä eteenpäin ja että sote suuri uudistus menee eteenpäin siinä mielessä mielestäni meillä on aihetta tyytyväisyyteen että asiat eivät lukkiudu täällä vaan vaan voimme edetä siinä hengessä sote sote hengessä ja toisaalta ahvenanmaan itsehallinnon hengessä jota meidän vain tulee täällä eduskunnassa kunnioittaa

arvoisa puhemies olin itsekin tuossa ahvenanmaan itsehallintolain uudistuskomiteassa siellä oli hyvin paljon kiistanalaisia kysymyksiä ja se ei nyt ollut ihan niin ruusuista kuin täällä on annettu ymmärtää ensinnäkin itse jätin sinne oman täydentävän näkemykseni tästä rahoituksesta ja monista seikoista mitkä tulisi uudistaa siellä oli myöskin ahvenanmaan maakuntapäivien edustaja axel jonsson joka jätti allekirjoittamatta luovutuskirjeen elikkä siellä oli oli erimielisyyksiä ja ja se ei ollut mitenkään yksimielinen mietintö joka on tämän pohjana on hyvä muistaa kuitenkin se että että tämä tulee nyt erillisenä seitsemän luvun uudistuksena ja hallitus itsekin toteaa tässä ponnessaan että normaalisti tämmöinen ratkaisu ei olisi erillisenä hyväksyttävissä mutta koska koska tämä liittyy tähän sote uudistukseen niin tämä tuodaan nyt erillisenä katsoin tätä omaa omaa ilmoitustani ja ja niin sanottua vähän eriävää mielipidettä sieltä sieltä ahvenanmaa komiteasta niin siellä on todettu kuten esimerkiksi kuulemisista muistan hyvin ja kysyin sitä nyttenkin perustuslakivaliokunnassa että maakuntahan on velaton siellä komiteassa saatiin kuitenkin selvitystä siitä että maakunnassahan rahoitus on on ollut riittävä maakunnan tehtävien hoitamiseen ei ole ainakaan minulle tullut mitään uutta tietoa että nyt olisi jotain rahoituskriisiä velattomassa velattomassa maakunnassa mietinnössä on edelleen todettu eri malleista että uuteen malliin olisi mahdollista siirtyä myös taloudellisesti neutraalilla tavalla siellä pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja jos nyt palataan tähän tähän esitykseen niin edustaja löfström sanoi että ahvenanmaan itsemääräämisoikeutta pitää kunnioittaa ja sitten täällä tuotiin esille nämä kansainväliset sopimukset kysymyshän ei ole siitä etteikö sitä kunnioitettaisi mutta ei siellä kansainvälisessä sopimuksessa puhuta mistään rahoituksen tasosta sillä tavalla että pitää suorittaa niin paljon esimerkiksi tässä tapauksessa jotain kompensaatiota yli sen mitä mitä tähän uudistukseen menee eikä muutenkaan ole mitään sellaista ajatusta että pitää olla niin mittava rahoitus on totuttu johonkin tiettyyn tasoon tai muuta meillä on kuitenkin juuri julkaistu valtiovarainministeriön selvitys siitä että meillä on kahden miljardin leikkaustarve tai sitten pitää työllisyyden nousta ja ja muuta eikö tätä pidä jakaa koko valtakunnan alueella edustaja löfströmiltä oikeastaan kysyn kun hän on ahvenanmaan edustaja ettekö te näe sitä asiaa niin että me jaamme yhteistä kakkua niin hyvinä kuin huonoina aikoina vai onko se vaan niin että ahvenanmaata eivät heilauta hyvät eivätkä huonot ajat vaan siellä on aina hyvät ajat tämä kyllä ihan suoraan sanoen häiritsee ainakin

moni kuntalainen haluaisi kanssa ylimääräisiä rahoja jotta olisi kivempaa ja kannustavampaa käydä töissä tämä neljätoista miljoonaa ihan selkeästi laskelmien mukaan ja valtiovarainministeriön selvitysten mukaan vahvistaa suoraan maakunnan taloutta tämä on ihan selkeästi ylimääräinen niin sanottu sopimusraha joka sitten maksettiin jotta se sopimus saadaan aikaiseksi suomen eduskunta on se toinen osapuoli ja toinen osapuoli on maakuntapäivät ei tämä voi mennä niin että meille ilmoitetaan perustuslakivaliokunnassa ja hallitukselle ilmoitetaan että maakuntapäivät ei tule suostumaan tähän me olemme suomen eduskunta meillä on nyt mahdollisuus ilmoittaa mikä on meidän tahtotilamme minä ymmärrän että hallitus on ehkä ollut sidottu tähän ja se ei voi tuoda tänne semmoista esitystä jos maakunnan hallitus on sanonut että he eivät suostu siihen mutta ei maakuntapäivät ole tehnyt ratkaisuja ja vaikka olisikin niin tarkoittaako se sitä että maakuntapäivät päättää meidänkin puolestamme mitä me täällä haluamme tehdä toinen vaihtoehto on se että vedetään siltä osin tämä hallituksen esitys pois muuttakaa hallituksen esitystä niin ettei ahvenanmaa pääse pääse tässä asiassa niin sanotusti kiristämään koska en minä ainakaan tiedä mitään muuta perustetta kiitos
seuraavat puhujat edustaja kantola ja sitten edustaja elo ja sen jälkeen annan vastauspuheenvuoron ministerille
puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee tulee mieleen että se muistuttaa aika paljon brexit keskustelua siinähän britit

kokevat olevansa eun vankeja eivätkä hyväksy sitä sopimusta jonka pääministeri on neuvotellut eun kanssa he haluavat parempaa sopimusta mutta eupa ei suostu neuvottelemaan uudelleen onko tässä vähän samanlaisesta tilanteesta kysymys että jos me torjumme tämän lakiesityksen niin silloin silloin eduskunta lähettää viestin että hallituksen pitää neuvotella ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa uudelleen parempi sopimus nämä ovat jotenkin analogisia tilanteita arvoisa puhemies vähän erikoiselta tuntuu se se että valtioneuvosto on yksimielisesti liittänyt tähän lakiesitykseen tällaisen ponnen kuin on liittänyt

hyväksytään muttei haluttaisi hyväksyä hyväksytään mutta mutta se on vastenmielistä että joudutaan hyväksymään voisin kuvitella että jos tällainen tapa yleistyy niin esimerkiksi valtion talousarvion yhteyteen liitettäisiin johdanto osaan johonkin että kyllä meitä harmittaa kun tällainen talousarvio pitää esittää jossa leikataan joitakin etuuksia ja aiheutetaan ihmisille pettymyksiä tämä olisi johdonmukaista tällaista ponsiajattelun laajempaa käyttöä arvoisa puhemies ahvenmaan asemassahan suhteessa tänne valtakuntaan on kysymys siitä että kun me olemme kovasti halunneet niin olemme saaneet ahvenanmaan osaksi suomea sen mitä halusimme ja meillä on jonkinlainen vastuu siitä myös että pidetään hyvää huolta siitä ahvenanmaasta pidetään se osana valtakuntaa ja katsotaan että suhteet ahvenanmaahan pysyvät hyvällä tolalla näin itse ajattelen sitten toinen näkökohta vielä kansainvälinen kiinnostus ahvenanmaan itsehallintoalueeseen on tavattoman suurta suomen valtakunnassa oleva itsehallinnollinen alue kansainvälisesti kiinnostava kiinnostava ratkaisumalli jota yritetään soveltaa ehkä sen tyyppisenä tai vähän muunneltuna eri puolilla maailmaa se on yksi näistä harvinaisista itsehallintoalueista joista katsotaan mallia mitä paremmin me pystymme hoitamaan sen yhteistyön ja tämän itsehallintomallin kehittämisen sitä kiinnostavampia olemme myös valtakuntana suomen yhteiskuntana kansainvälisissä keskusteluissa kun puhutaan näistä autonomia alueista

arvoisa rouva puhemies on täysin selvää että sekä hallitus että siniset kunnioittavat ahvenanmaan itsehallintoa ja niin kuin olen sanonut niitä velvoitteita ja sitoumuksia mitä meillä on uskomme että myös ahvenanmaa tekee samoin suhteessa valtakuntaan mutta siitä huolimatta se ei tarkoita että tällainen sopimus olisi nyt mannermaan etujen mukainen ja että tällaista lisärahoitusta täytyisi tulla valtiovarainministeriö on sillä kannalla ja itse olen sillä kannalla että maakunta joka saa kaikista eniten budjettirahoitusta selvästi enemmän kuin mikään muu maakunta ei tällaista lisärahoitusta tarvitse edustaja löfström sinänsä ihan ansiokkaassa puheenvuorossaan noin niin kuin ahvenanmaan näkökulmasta toi esille sen että uudella itsehallintolailla tulisi lisää riskejä on vaikea nähdä mikä se riski on jos sitä tasoitetaan neljällätoista miljoonalla eurolla versus se että olisi tehty se ratkaisu mikä hallituksessa olisi kaikille käynyt mitenkään soteen liittymättä että ei olisi tullut lisärahoitusta mutta ei olisi myöskään vähentynyt rahoitus se olisi ollut se kaikkein oikeudenmukaisin ratkaisu maakunnalle joka tosiaan niin kuin tässä on sinänsä oikein sanottu on velaton edelleen herätän kysymyksen onko myös kokoomus sillä kannalla millä siniset on tältä osin eli että tämä ratkaisu tehtiin pitkin hampain hallituksen sisällä tällä yksimielisellä ponnella että jos sote uudistus ei etene niin silloin tätä lisärahoitusta ei tule olen ymmärtänyt että meillä tässä kokoomuksella on ollut yhtenäinen näkemys mikä on ollut myös valtiovarainministeriöllä että tämmöiselle lisärahoitukselle ei ole tarvetta toivon että tämä näkemys säilyy tämän kauden ajan ja säilyy myös ensi eduskuntakaudella kun näitä kysymyksiä käsitellään

haluan tähän lopuksi vielä todeta että tunnen tietynlaista surua siitä millä tavalla ahvenanmaan asiaa käsitellään täällä salissa me puhumme maakunnasta joka on osa suomea puhuisimmeko samalla tavalla kiristävästä maakunnasta jos me puhuisimme jostakin toisesta maakunnasta tässä maassa kiitos

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö seitsemäntoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

kulttuuriset tai uskonnolliset syyt eivät ole tarpeeksi päteviä syitä sallia poikkeuslupamenettelyä yhteiskunta on myös vuosien saatossa muuttunut ja esimerkiksi alaikäisen raskaus ei tarkoita enää sitä että toimeentulon turvaamiseksi tulisi nuoren avioitua tai ettei olisi hyväksyttävää saada lasta ilman avioliittoa poikkeuslupakäytännöstä luopuminen selkiyttäisi lainsäädäntöämme kun kaikkia lapsia kohdeltaisiin samalla tavalla käytäntö nykyisin on ristiriidassa myös ykn suositusten kanssa ja se ei ole lapsen edun mukainen poikkeusmenettelystä on luovuttu tai ollaan luopumassa myös pohjoismaissa luopumisella olisi myös selvä signaali kansainväliselle kentälle joka vahvistaisi asemaamme ja mainettamme ulkomailla tyttöjen ja lasten oikeuksien puolustajana aikuisten ja yhteiskunnan pitää kaikessa päätöksenteossa ajatella lapsen etua ja tämän lain edistäminen ja hyväksyminen on sen mukaista annetaan lasten olla lapsia ja jätetään avioliitto aikuisten väliseksi sopimukseksi

arvoisa puhemies ärade talman hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus alle kahdeksantoista vuotiaiden lasten avioitumisen mahdollistavan avioliittolain säännöksen kumoamisesta on kauan kaivattu lainmuutos ja yhdyn tässä edelliseen puhujaan edustaja laihoon haluan kuitenkin tässä selittää miksi huomenna tulen esittämään tähän lisäpykäliä ja itse asiassa ajattelen että koska aika monimutkainen asia on välttämätöntä että että sen myöskin tässä istuntosalissa nyt sitten kerron olen esittänyt vastalauseen joka ei liity tähän perusratkaisuun vaan siihen että se jää puolitiehen viitaten kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä itse asiassa kaikkien naisjärjestöjen pitkäaikaiseen työhön ja myöskin naisjärjestöjen keskusliiton asiantuntijalausuntoon sekä muidenkin asiantuntijoiden lausuntoihin lakivaliokunnassa yhdyn esityksen lähtökohtaan siitä että lapsiavioliitto ei koskaan voi olla lapsen edun ja että lapsiavioliiton kieltäminen on päätös jolla on positiivisia vaikutuksia erityisesti tyttöjen oikeuksien näkökulmasta toki on joitakin alaikäisiä poikiakin joita tämä koskee silloin on tietenkin heidänkin etunsa että avioliittoa ei solmita

solmimista valtaosa lasten avioitumisen mahdollistavista poikkeusluvista on haettu uskonnollisin tai kulttuurisin syin tilanteessa jossa tyttö on ollut raskaana vaikka lapsiavioliitossa ei joidenkin näkemysten mukaan aina ole kyse pakkoavioliitosta on ilmeistä että erityisesti raskauteen liittyvissä tapauksissa poikkeuslupahakemusten taustalla saattaa olla suostuttelua ja painostusta joka liittyy tyttöjen seksuaalisuuden kontrollointiin päinvastoin kuin ehkä odotettiin ja itse asiassa esityksessä lakivaliokunnalle oli tämä esitys ei kuitenkaan sisällä sellaista säädösehdotusta joka mahdollistaa tämän lain vastaisesti solmitun alaikäisen avioliiton purkautumisen tai mitätöimisen mitä me kaikki odotimme tämä merkitsee sitä että tämä alaikäinen puoliso voi vain avioeron kautta irtautua väärin solmitusta avioliitosta ja että tällöin myös väestörekisterin eronnut statuksen merkintä tallennetaan asiakirjoihin kun tarkastelee tilannetta ihmisoikeusnäkökulmasta on kohtuutonta asettaa alaikäinen niin sanotun haitallisen perinteen kohteeksi joutunut lapsi asemaan jossa hän joutuu vaatimaan avioeroa irtautuakseen tällaisesta lapsiavioliitosta asiantuntijakuulemisessa on tullut ilmi että naisliike kannattaa laajasti siis yli puoluerajojen pakkoavioliittojen kriminalisoimista mutta samalla myös niiden mitätöinnin mahdollistamista ja tähän velvoittaa myös euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta niin kutsuttu istanbulin sopimus ja sen artiklat

mitätöinnin hakeminen on tehtävä helpoksi ja maksuttomaksi ja mitätöinnin mahdollisuudesta ja sen oikeusvaikutuksista on tiedotettava asianmukaisesti tieto saavuttaa asianosaiset mitätöinnin oikeudelliset vaikutukset avioliiton osapuoliin ja avioliiton aikana mahdollisesti syntyneisiin lapsiin tulee myös selvittää ja on tärkeätä huolehtia siitä ettei sillä ole kielteisiä oikeudellisia tai taloudellisia vaikutuksia liitossa syntyneisiin lapsiin tai mitätöintiä hakeneeseen puolisoon

on todellakin hyvä että tämän esityksen hyväksymisen jälkeen lapsiavioliitot suomessa ovat vihdoin historiaa lasten oikeudet on asetettu etusijalle ja kuten tuossa edustaja biaudet lapsiavioliittojen pakkoavioliittojen mitätöinti ja ne kolme pontta jotka lakivaliokunta on tähän tähän kirjoittanut ovat tärkeitä ja toivon että valmistelu niiden osalta tehdään ripeästi että saamme myöskin niistä esitykset pian eduskunnalle kyllä lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien toteutumisen kannalta on todella merkittävä harppaus eteenpäin että tästä alaikäisten avioliittojen solmimisen mahdollistamasta poikkeuslupamenettelystä vihdoin luovutaan oikeusministeri antti häkkäselle joka tähän asiaan tarttui vihdoin tähän tartuttiin ja ja saamme tämän asian päätökseen sivistysvaltiossa on täysin välttämätöntä että avioliiton solmimisen edellytyksenä on täysi ikäisyys mielestäni on merkityksellistä myöskin se että annamme tämän lain hyväksymisellä tärkeän kansainvälisen signaalin siitä että alaikäisenä avioituminen ei ole suomessa hyväksyttävää tämän päätöksen ovat jo muut pohjoismaat

tiedämme maailmanlaajuisesti kaksitoista miljoonaa tyttöä vuodessa päätyy naimisiin alle kahdeksantoista vuotiaana kysymys on globaalisti mittavasta ongelmasta mutta kun oikeusministeriö on on näin rivakasti tarttunut tähän asiaan niin haluan muistuttaa siitä että että edelleen suomesta puuttuu erillislaki joka kieltäisi tyttöjen sukuelinten silpomisen ja todellakin haluan siitä muistuttaa jos tällä eduskuntakaudella ei ei ehditä niin toivon että meillä on on tulevassakin hallituksessa oikeusministeri joka tarttuu oikeasti niihin

arvoisa puhemies ensinnäkin pidän tätä perusratkaisua erinomaisena ja mielestäni oli hyvä että koko lakivaliokunta vei tätä yhtenäisenä eteenpäin

tässä on kyse tietysti ennen kaikkea kansallisesti tärkeästä asiasta mutta on on ennen kaikkea tärkeätä myös antaa kansainvälinen signaali meidän arvoista ja nimenomaan näiden lapsiavioliittojen kieltäminen on äärettömän äärettömän tärkeä ja pitkäaikainen tavoite joka nyt tällä esityksellä kielletään ja se on äärettömän hyvä asia paljon on keskusteltu siitä minkä edustaja biaudet toi esille ja koen että me kaikki näemme hyvin tärkeänä selvittää

mutta kuitenkin itse koen että valmistelua ei ollut riittävästi tehty ja tämä oli ehkä monimutkaisempi ehkä ennakolta oltiin ajateltu joten minun mielestäni on tärkeätä että tähän asiaan on nyt vahvat ponnet joissa pohditaan lapsen etua ja sitä miten nämä puretaan miten oikeusvaikutukset toimivat ja tähän ryhdytään nyt vahvasti ja nopeasti ennen kaikkea yhdessä että saadaan tämä sitten lopulta viimeisteltyä viimeisteltyä kokonaisuudessaan mutta painotan että tämä esitys jo tällaisenaan on äärettömän hyvä ja konkreettinen hyvä ensiaskel tässä asiassa

omassa nuoruudessani näin läheltä tämäntapaisista avioliitoista olevia seurausvaikutuksia ja siksi minun mielestäni tämä lakiehdotus on hyvä hieno asia itse en osaa ottaa kantaa tähän avioliiton mitätöintiin se saattaa olla monimutkaisempi juridinen ongelma mutta olen kannattamassa tätä lakiehdotusta lämpimästi

arvoisa puhemies myös minä yhdyn edustaja lehden näkemykseen siitä että on hyvä että tätä lakia nyt uudistetaan ja että lainsäädäntö elää ajassa alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeusmenettelystä nyt luovutaan ja ja niinhän on tehty jo ruotsissa norjassa ja tanskassa eli seuraamme tässä nyt muiden pohjoismaiden mallia lasten tulee saada olla lapsia niin pitkään kuin heille se mahdollisuus on suotu kuten tässä aiemmin on tullut selostettua niin aiemminhan nämä avioliitot ja ja poikkeustapaukset alaikäisten osalta olivat perusteltuja siksi että avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia ei katsottu hyvällä vaan pikemminkin karsaasti nyt tietysti kun maahanmuuton määrä on lisääntynyt myöskin suomessa niin tämä kansainvälinen näkökulma on syytä ottaa huomioon ja meidän on tehtävä kaikkemme että kaikenlaiset lapsiavioliiton mahdollistavat lait kitketään pois myöskin suomessa

sitten tulevat suomeen ja jos avioliitossa on syntynyt lapsia mitkä ovat sitten seuraukset jos tämä avioliitto mitätöidään taikka puretaan siinä mielessä ei ole mitenkään yksiselitteistä miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia pidän tärkeänä että oikeusministeriö todellakin seuraa tämän lainsäädännön toteutumista käytännössä
arvoisa puhemies tässä ei nyt kuitenkaan ole käsitelty ulkomailla solmittuja avioliittoja eikä tämä minun eriävä mielipiteenikään koske niitä vaan se koskee nimenomaan suomessa ihan suomalaisessa yhteisössä solmittuja avioliittoja ennen kaikkea ja siinä mielessä vaikka en halua pilata hyvää hyvää esitystä niin kyllä jollain tavalla tuntuu että on pakko myös sanoa että olen aika pettynyt siihen että monta vuotta keskusteltu ei kuitenkaan lähdetä valmistelemaan samalla ripeydellä kuin ehkä joitakin muita asioita varsinkin tuntuu siltä että tällainen sukupuolisensitiivinen näkökulma lainsäädäntöön ja nimenomaan ehkä myös sitten oikeusministeriön eri alalla olevaan eri lainsäädäntöön on aika heikkoa toistaiseksi minä toivon että tämä on kehitys joka on parantunut ja jossa me olemme ottaneet opiksi tämä ei ole niin vaikea asia että tätä ei olisi voitu valmistella kunnolla tämä perusongelma on ollut tiedossa ja siinä mielessä en kyllä voi kuin hiukan moittia sitä että oikeusministeriössä ei ole tapahtunut riittävää valmistelua nopeammin kuitenkin olen iloinen että tämäkin on nyt olemassa ja että tämä menee eteenpäin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

kuudes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies kyseessä on ympäristövaliokunnan yksimielinen mietintö tässä tavallaan siirretään menettelyjä nykyaikaan muutetaan paperisten asiakirjojen käsittelyä sähköiseksi ympäristönsuojelulakia ja vesilakia muutetaan siten että viranomaisille toimitetaan asiakirjat ensi sijassa sähköisesti ja viranomaiset ja kunnat luopuvat fyysisistä ilmoitustauluistaan ja niistä ilmoituksista jotka ovat aikaisemmin olleet paperilappuina paperilappuina ilmoitustauluilla ne annettaisiin tiedoksi viranomaisen verkkosivuilla kuitenkin kansalaiset voisivat esimerkiksi mielipiteitä ja muistutuksia jatkossakin toimittaa viranomaisille myös paperisina ympäristövaliokunta korostaa sitä että on asioita joista on tarpeen edelleenkin kuuluttaa tai ilmoittaa sanomalehdissä erityisesti kun on kyse laajavaikutteisista ympäristöasioista tässä asiassa kuitenkin viranomaisille tulee harkintaoikeutta kun asiakirja jonkun prosessin alkaminen tai tai viranomaisen päätös on verkkosivuilla julkaistu katsotaan että viikon kuluessa valitukseen oikeutetut ovat saaneet tästä päätöksestä tiedon ja sitten tästä seitsemännestä päivästä kun asia on julkistettu verkkosivuilla alkaa kulua valitusaika mikä tarkoittaa sitä että valitusaika käytännössä pitenee viikolla siitä mitä se nykyisin on kansalaisten kannalta varmasti pääsääntöisesti kysymys on hyvästä uudistuksesta koska kellonajasta ja sijaintipaikkakunnasta ja viikonpäivästä riippumatta voi verkkosivuilta tarkistaa näitä asiakirjoja arvoisa puhemies kuten jo alussa sanoin valiokunnan mietintö on yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään asia käsittelyn pohjana

liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö neljäkymmentäyksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesiliikennelaki jolla nykyinen vesiliikennelaki ja vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annettu laki kumottaisiin pidän uudistusta tarpeellisena koska sen tavoitteena on automaation mahdollistaminen sekä vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn lisääminen vesillä liikkujia heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti ja pakottavasti myös kansainvälisesti onkin hyvä että uudistuksen lähtökohdaksi on otettu kyseinen kansainvälinen sääntely uudistuksessa ehdotetaan että kaikista vuokraveneitä koskevista katsastus ja varustevaatimuksista luovuttaisiin ja miehittämättöminä vuokrattuja veneitä koskisi yleinen huviveneitä koskeva sääntely tästä en voi olla samaa mieltä mikäli asiassa halutaan mennä turvallisuus edellä mielestäni se ei riitä että on mahdollisuus antaa vuokralle tarjottavista veneistä ja niiden varusteista lisämääräyksiä tarvittaessa esityksen mukaisesti kaikki vuokravenetoimintaa koskevat muutokset helpottaisivat veneiden vuokraustoimintaa ja jakamistaloutta sekä edistäisivät perustuslaissa säädetyn elinkeinovapauden toteutumista eli suomeksi sanottuna menemme bisnes edellä toivoin myös että edes valiokunta olisi ottanut huomioon vesiliikenteen sääntöjen noudattamisen ja vesillä liikkumista koskevat erityiset pätevyysvaatimukset tarkoitan sitä että tällä hetkellä vesillä voi kuljettaa varsin suurta venettä eikä tarvitse ymmärtää vesiliikenteen säännöistä mitään varsin usein olen joutunut puuttumaan veneilijän tekemisiin kun hän ei ole hallinnut edes yleistä väistämisvelvollisuutta vesillä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies hyvässä ystävänpäivän hengessä toivottavasti tätä keskustelua tullaan käymään käsittelemme tänään opposition viime viikolla jättämää lakialoitetta jolla halutaan nostaa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntamäärä asiantuntijoidenkin vaatimalle tasolle nolla pilkku seitsemän työntekijää palveluja saavaa iäkästä kohti vähintään siis joka on se hyvän hoidon ja hoivan mahdollistava taso

tällä kaikkien oppositiopuolueiden yhteisellä lakialoitteella on yhdeksänkymmentäkolme allekirjoittajaa on todella ilo huomata että myös yksi hallituspuolueiden edustaja on allekirjoittaneiden joukossa uskon että myös moni muu hallituspuolueiden jäsen olisi syvällä sisimmässään halunnut liittyä joukkoomme ehkäpä jopa edustaja zyskowicz vaikka tämän lakialoitteen käsittely osuu hankalasti aivan tähän vaalikauden loppuun ei se tarkoita sitä että se olisi mahdotonta saada käsiteltyä ajoissa eduskunta on ennenkin puurtanut tärkeissä asioissa nopealla aikataululla lakeja kuntoon tarvitaan tahtotilaa arvoisa puhemies nyt tuntuu kyllä siltä että tahtotila palveluiden kuntoon saamiseksi on eduskunnassa historiallisen korkealla kaikki eduskuntapuolueet paitsi kokoomus niin ovat ilmoittaneet julkisesti kannattavansa henkilöstömitoituksen sitomista lakiin asiantuntijoiden edellyttämälle nolla pilkku seitsemän tasolle vanhusten laadukas ja inhimillinen ympärivuorokautinen hoito ja hoiva eivät onnistu ilman osaavaa ja jaksavaa henkilökuntaa tämä on tosiasia siitä ei pääse yli eikä ympäri henkilöstömitoituksella on väliä me vertaamme usein tätä meidän rakasta suomea verrokkimaihin me elämme suomessa joka paistattelee varsin monen kansainvälisen vertailun ykkösmaana viimeksi suomi on sijoittunut ykköseksi mittauksessa jossa arvioidaan sitä kuinka paljon maa tuottaa yhteistä hyvää maailmaan meidät on rankattu myös maailman vapaimmaksi maaksi ja maailman turvallisimmaksi maaksi mutta kenen yhteisestä hyvästä kenen vapaudesta ja kenen turvallisuudesta näissä selvityksissä puhutaan ja kuinka ylpeitä me voimme olla näistä saavutuksista kun me tiedämme niistä irvokkaista laiminlyönneistä jotka moraalittomuus ahneus ja välinpitämättömyys ovat saaneet esimerkiksi vanhustenpalveluissa aikaan ihan vertailun vuoksi on hyvä että tässä otetaan esille myös se miten meidän verrokkimaissa näitä asioita hoidetaan ruotsin ja norjan hoitoyksiköiden henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa on jopa kuusikymmentä prosenttia korkeampi kuin suomessa jopa kuusikymmentä prosenttia korkeampi turun yliopiston yleislääketieteen emeritaprofessori ja helsingin yliopiston geriatrisen lääkehoidon dosentti hyvin arvostettu vanhusten asioiden asiantuntija sirkka liisa kivelä totesi tammikuun lopussa kalevassa seuraavaa tutkimukset dokumentoivat todella selkeästi ja yksiselitteisesti miten huonossa jamassa vanhustenhoitomme on kivelä vertasi tutkimusten antamaa kuvaa hoidosta vanhuspalvelulakiin ja sen määräyksiin hän siis kertoi että vanhuspalvelulaki itsessään on hyvä mutta sen määräyksiä ei toteuteta harmi että ministeri ei ole täällä paikalla kun ministeri on sanonut että hallitus aloittaa vanhuspalvelulain vanhuspalvelulain uudelleenvalmistelun niin mihin spesifisiin kohtiin vanhuspalvelulaissa ministeri haluaa puuttua kun arvostettu emeritaprofessorikin toteaa että itse vanhuspalvelulaissa ei sinänsä

hän toteaa myös lakia ei enää kunnioiteta se ei merkitse meille mitään se on vaan paperi vessapapereiden joukossa kovaa puhetta mutta kivelä tietää mistä puhuu kivelä on nimittäin juuri kirjoittanut vanhustenhoitoa vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattakahdeksantoista käsittelevän suomalaistutkimuskatsauksen ja tilanne on siis mennyt huonompaan kivelän mukaan vanhustenhoitoon tarvitaan lisää rahaa ja enemmän hoitajia hoitajamitoitusta on hänen mielestään nostettava suositusminimi nolla pilkku viisi ei hänelle käy suositusta ei voi enää hyväksyä kun tilanne on se mikä on nyt tarvitaan sitova mitoitus lakiin nolla pilkku seitsemän tasolle ja säästöihin pyrkivästä sote uudistuksesta tämä toteaa että hän ei usko sen tuovan pelastusta hän jos joku tietää mitä sitten opposition yhteisessä lakialoitteessa vaatima nolla pilkku seitsemän sitova minimihenkilöstömitoitus tarkoittaa suhteessa nykyiseen

vanhustenhoivahenkilöstön suositusmitoitus nolla pilkku viisi tarkoittaa kahdenkymmenenkahdeksan paikan yksikössä neljäätoista hoitajaa jos mitoitus nostettaisiin lakiin kirjattuna minimiin nolla pilkku seitsemän se tarkoittaisi että hoitajia tulisi niin paljon lisää että kun nolla pilkku viidellä riittää päivävuoroon neljä iltavuoroon kolme ja yövuoroon kaksi niin vahvuus nousisi päivävuorossa peräti kahdella ja iltavuorossa kahdella hoitajalla mitoituksilla on väliä tässä lakialoitteessa oppositio siis esittää että nolla pilkku seitsemän olisi minimi ja sen pitäisi joustaa vanhusten hoidettavuuden perusteella aivan kuten vanhustenpalvelulaki nykyiselläänkin edellyttää hoidettavuus täytyy ottaa huomioon sitä vain ei oteta kun se on suositustasolla jos me saisimme korjattua tämän mitoituksen nyt lakiin kirjattuna vielä tämän hallituskauden aikana se tarkoittaisi että me vihdoinkin lähestyisimme pohjoismaisia verrokkimaitamme

arvoisa puhemies jos pääministeripuolue kokoomus olisi vuonna kaksituhattakaksitoista suostunut kirjaamaan sdpn ehdottaman vanhusten hoiva asumisen minimihoitajamäärän lakiin olisivatko vanhustemme asiat paremmin asiantuntijoiden mukaan olisivat omakin vastaukseni on olisivat puolueeni sanoo olisivat tällä hetkellä koko oppositio sanoo olisivat ja on erittäin hyvä että myöskin pääministeripuolue keskusta ja hallituspuolue siniset ovat kallistuneet tälle samalle kannalle sitovaa henkilöstömitoitusta vastustettiin aikoinaan erityisesti juuri suurten yksityisten palveluntuottajien ja heidän etuaan ajavien taholta poikkeuksellisen voimakkaasti argumentteina käytettiin muun muassa täysin perusteetonta pelkoa siitä että mikäli ympärivuorokautisessa hoivassa olisi riittävästi henkilökuntaa kotihoidossa olevat vanhukset jäisivät heitteille eihän tämä pidä millään tavalla paikkaansa väitettiin jopa että demareiden päämääränä oli saada mahdollisimman moni hyväkuntoinen vanhus kunnalliseen laitoshoitoon pois omasta kodistaan vaikka todellisuudessa hallitusohjelmaan oli kirjattu nimenomaan että vanhusten palveluissa painotettiin kotihoidon ensisijaisuutta ja nykyään kotihoidosta laitoshoitoon tuntuu olevan aina vain vaikeampaa ja vaikeampaa päästä silloin moni oikeistopuolueissa uskoi ja vannoi yksityisten hoivapalveluiden nimiin niistä maalattiin kaunista kuvaa kodinomaisina virikkeellisinä vanhusten viimeisten vuosien onneloina toki monet niistä olivat toki olivat mutta niihin aikoihin alkoi myös tämä markkinatrendi jossa suuret hoivayritykset ostivat pienet tarkoituksenaan vallata markkinat ja tehdä omistajilleen mahdollisimman paljon voittoa ja nykyään olemme tässä tilanteessa meillä on esperi not care mehiläinen attendo ja muut

ne ajavat pääomasijoittajiensa asiaa kyllä tuntuu kummalta että silloin vuonna kaksituhattakaksitoista ja nytkin edelleen ihan älykkään oloiset ihmiset hokevat näiden yksityisten palveluntuottajien mantraa siitä että henkilöstömitoitus ei ratkaise hoivan laatua kunhan hoivalaitosten johtaminen on kunnossa ja esitetään myös väitteitä että henkilökunnan määrää on mahdoton saada nostettua koska osaavaa henkilökuntaa ei ole olemassa

viimeisimmän arvion mukaan alalle koulutettuja hoiva ja hoitohenkilökuntaan koulutettuja mutta muualle hakeutuneita on jo vuonna kaksituhattakaksitoista heitä oli kymmenentuhatta eli tämä trendi on valtavan huolestuttava onko meillä varaa menettää näitä ihmisiä näitä ihmisiä niistä ammateista joihin heidät on koulutettu arvoisa puhemies olen juuri lopettamassa nyt pitää lopettaa selitykset siitä miksi vanhustenhoidon ja hoivan laatua ei muka pystytä parantamaan suomen pitää olla inhimillinen sivistysvaltio tämä lakialoite lähetetään täältä suuresta salista seuraavaksi sosiaali ja terveysvaliokuntaan huomenna kuulemma nähdään ottaako valiokunta tämän aloitteen käsittelyynsä sielläkin nimittäin saatetaan äänestää siitä jos äänestetään hallituspuolueiden enemmistöllä niin en kyllä enää tiedä

arvoisat edustajat muistutan kaikkien meidän mieliin

lakialoitteen on max kymmenen minuuttia ja mukaan maksimi on seitsemän minuuttia toivon että kutakuinkin tästä pelisäännöstä voidaan pitää kiinni

vastauspuheenvuoro edustaja lindtman

edustaja rehula kannatatteko te tätä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta

arvoisat edustajat vastauspuheenvuoron täytyisi sisältää joko oikaisu tarkennus kommentti tai vastaava sen puhujan jonka puheenvuoroon vastauspuheenvuoro sisältöön en havainnut äsken edustaja guzeninan puheenvuoroon liittyvää oikaisua kommenttia vastaavaa vaan siinä heitettiin keskustelun fokus ihan toisaalle myönnä enää tähän keskustelun vaiheeseen vastauspuheenvuoroja seuraava puheenvuoron käyttäjä listan mukaan on edustaja mäkisalo ropponen

arvoisa puhemies puhumme täällä tänään henkilöstömitoituksista mutta samalla puhumme oikeudesta hyvään ja inhimilliseen elämään nyt on riittävän selkeästi osoitettu se että ilman nykyistä vahvempaa lainsäädäntöä tämä asia ei toteudu ja siksi tämä lakiesitys on kannatettava viime aikoina esiin nousseiden epäkohtien korjaamisen lisäksi meidän on syytä pohtia vakavasti olemmeko kenties tehneet muitakin virheitä ikäihmisten hoidossa ja hoivassa yksi tällainen virhe mielestäni on se että yhteiskunnassamme hoetaan mantraa jonka mukaan ikäihmisen paras paikka on aina oma koti

kotihoito on monin paikoin kotona asuu ihmisiä joiden inhimillinen asumispaikka ei ole enää se oma koti vaan heidän pitäisi päästä yhteisökotiin muistiliitto siis käyttää käsitettä yhteisökoti jolla tarkoitetaan monenlaisia yhteisöllisen asumisen muotoja kuten perhehoitokoteja ryhmäkoteja ja myös tehostettua palveluasumista siis myös tehostettu palveluasuminen täyttää yhteisökodin kriteerit jos se on oikealla tavalla järjestetty

voi elää oman elämäntarinansa näköistä elämää arjessa on mielekästä tekemistä ja iloa tuottavia asioita häntä arvostetaan ja kunnioitetaan yksilöllisenä persoonana ja hän voi kokea että elämä on merkityksellistä ja mielekästä yhteisökodissa ulkoillaan ja käydään myös kodin ulkopuolella olevissa tapahtumissa näistä edellä kuvatuista asioista syntyy siis koti ja kodin tuntu samat asiat takaavat myös ihmisarvon nämä asiat on mahdollista saavuttaa myös ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa kun siellä on osaavaa henkilökuntaa riittävästi ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta kykenee rakentamaan yhteisökodin ja jos mitoitus on alle tässä lakialoitteessa esitetyn seitsemän niin näitä asioita on melko mahdotonta toteuttaa joskus tarvitaan jopa tätä suurempaakin mitoitusta nämä viime aikoina esiin tulleet esimerkit osoittavat että palveluasumista ohjaavat pikemminkin laitoskulttuurin kuin yhteisökodin tavoitteet ja pelisäännöt muistiliitto julkaisi pari vuotta sitten hyvän arviointikriteerit ja niiden avulla jokaisessa hoitoyhteisössä on mahdollista arvioida miten inhimillistä ja kodinomaista hoitoa ja hoivaa siellä toteutetaan toivon että nämä kriteerit otetaan pian käyttöön joka paikassa arvoisa puhemies haluan vielä palata kotihoitoon sillä myös siellä on paljon kehitettävää ja siitäkin pitää keskustella kun puhutaan inhimillisestä ja hyvästä elämästä kuten aiemmin sanoin myös kotihoidon resurssit ovat niukat mistä johtuen kotihoito on nykyisin passivoivaa siellä tarjotaan erilaisia valmiita palvelupaketteja esimerkiksi ateriapalveluja ja kauppapalveluja kotiin vietäväksi hoitajilla on niin kiire ettei heillä ole mahdollista toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä koko kotihoidon kulttuuri pitäisi kääntää toisin päin eli kotiin vietävien palvelujen sijasta tai niiden rinnalla pitäisi miettiä miten saadaan ikäihmisiä kotoa ulos toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta sisällä tehtävä jumppa tai voimistelu ei koskaan korvaa ulkona tehtyä kävelylenkkiä television katsominen ei korvaa teatteriesitystä eikä radion kuunteleminen konserttia ja niihinkin jokaisella ikäihmisellä pitäisi olla oikeus kotihoitoon tarvitaan kulttuurin muutos ja siksi myös kotihoidon resurssit on mietittävä uudelleen kotihoitoon tarvitaan myös kulttuurikummeja ja kauppakavereita myös kuljetuspalveluiden puutteet estävät tällä hetkellä monen ikäihmisen osallisuuden yhteiskunnassa mikään ei ole niin epäinhimillistä ja yhteiskunnalle niin kallista kuin jättää ikäihmisen voimavarat hyödyntämättä asui hän kotona tai yhteisökodissa kotihoidon kulttuurinen muutos mahdollistaisi myös kotona asumisen pidempään mutta toisaalta haluan edelleen todeta että kotihoidon rajat ovat jossakin kun yksin asuva muistisairas ei enää muista syödä eikä juoda eikä hän tiedä mitä vessassa tehdään hänen ei pitäisi enää olla omassa kodissaan vaan yhteisökodissa valitettavasti tällä hetkellä kotihoidossa on myöskin tällaisia henkilöitä jotka eivät muista syödä eivätkä juoda eivätkä osaa käyttää puhelinta eivätkä tiedä mitä vessassa tehdään se on todella epäinhimillistä ja sitten kun ihminen muuttaa yhteisökotiin niin sielläkin jokaisella tulee olla oikeus ulkoiluun ja aktiiviseen elämään siksi minimimitoitus on saatava lakiin ja siksi tämä lakiesitys on kannatettava lopuksi arvoisa puhemies asian yhteydessä on keskusteltu siitä mistä saadaan lisää hoitotyöntekijöitä toki varmaan koulutusta on lisättävä mutta toisaalta on hyvä muistaa että suomessa on paljon hoitotyöntekijöitä siirtynyt pois sosiaali ja terveydenhuollon työtehtävistä tai siirtynyt vastaavaa työtä ulkomaille yksi syy on huono palkkaus mutta vähintäänkin yhtä suuri syy on työelämän epäinhimillisyys selvitysten mukaan yhä useampi sairaanhoitaja ja lähihoitaja harkitsee alan vaihtoa koska todellisuuden ja ammatti identiteetin välillä on niin suuri ristiriita työtä ei pystytä tekemään niin hyvin kuin haluaisi jos työolosuhteet saadaan inhimillisemmiksi esimerkiksi mitoituksia parantamalla moni hoitotyöntekijä varmasti varmasti harkitsee alalle tai tai myös suomeen palaamista

on kirjattu se hyvä asia jolle täällä välikysymyksen salikeskustelussa oli hyvin laaja kannatus eli se että nykysysteemi vuotaa nykylain hyvät tavoitteet on monessa laitoksessa hylätty ja seurauksena

inhimillisyyden tarvitaan pohjaksi tämä sitova henkilömitoitus kuten olemme ilmoittaneet samalla totean että edustaja nurmisen aloitteessa joka on seuraavana on myöskin hyvää ja tärkeää asiaa tärkeää on samalla todeta että hoitajamitoitus on vain yksi asia niistä tarvittavista toimenpiteistä joilla vanhuksille turvataan hyvä laitoshoito sitovan hoitajamitoituksen lisäksi hoitajamäärä pitää sitten suhteuttaa myös laitoksen asiakasrakenteen tarpeeseen tämän nykyisen vanhuspalvelulain periaatteet ovat kyllä hyvät mutta nähtyjen kokemusten pohjalta tarvitaan joukko sitovia toimenpiteitä pakollinen raportointi sekä kiristetyt rangaistusmahdollisuudet lakiin pitää laittaa joukko pakollisia hoidon kriteereitä niiden indikaattoreita joihin kuuluu myöskin asukkaiden kuulemista ja hoidon tulosten arviointia siihen kuuluu indikaattorien raportointi ja seuranta laitoksissa sen kunnan ja tulevan maakunnan toimesta valvonta ja sitten taustalla valviran valvonta viitaten aiempaan keskusteluun olen täysin vakuuttunut että vanhusten laitoshuollon järjestäminen ja valvonta tulevissa sote maakunnissa merkitsee nykytilanteeseen huomattavaa parannusta ja mahdollisuutta saada nykyiset markkinavoimat paremmin kuriin on hienoa että sosiaali ja terveysministeriö on jo aloittanut koko tämän tärkeän kokonaisuuden valmistelun johon kuuluu myöskin tämän

miljoona tasavallan kannalta iso asia on tämän ison porukan terve ikääntyminen jotta mahdollisimman pitkään voitaisiin elää terveinä ja toimintakykyisinä tähän liittyen olemme ehdottaneet muun muassa eläkeikäisten neuvolaa ja eläkeikäisten terveystarkastusta josta on raahessa hyviä kokemuksia tähän liittyy myös vaikeuksien ilmaantuessa kotihoito josta jo tässä puhuttiin resurssit ja henkilöstön saatavuus ja tarvittava henkilöstömitoitus on sielläkin turvattava siis tämä laajan eläkeikäisen väestön terve ikääntyminen ja suoriutuminen kotona mahdollisimman pitkää on todella tasavallan iso asia ja myöskin sote kustannusten kannalta megaluokan asia eli arvoisa puhemies samalla kun panemme vanhusten laitoshuollon kuntoon emme saa unohtaa koko terveen ikääntymisen laajaa kuvaa

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat hyvää ystävänpäivää aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja guzeninalle ja kaikille muillekin kansanedustajille viime päivien keskustelu vanhuspalveluiden tilasta ennen kaikkea ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa on ollut tarpeen on paljastunut järkyttäviä tilanteita järkyttäviä laiminlyöntejä ilmeisesti myös järkyttäviä väärinkäytöksiä tämä keskustelu on pysähdyttänyt meidät näiden kysymysten äärelle ja myös kuten nähdään kansalaisten reagoinnista niin paitsi valvontaviranomaisille medioille ja muualle tämä keskustelu on ollut tärkeätä myös kansalaisille ja moni on halunnut kertoa omien läheistensä huonoista kokemuksista ovatko väärinkäytökset tai laiminlyönnit vähintään laiminlyönnit perustuneet ahneuteen vai moraalittomuuteen itse luulen että molempiin ja myös kuntien haluun säästää menoissaan kun kunnat ovat kilpailuttaneet ja ovat olleet valmiit maksamaan sanotaan nyt sitten ladan hinnan niin ei pitäisi ihmetellä ettei olekaan sillä hinnalla saatu mersua tässä mielessä kun tämä sali on täynnä kuntapäättäjiä niin luulen että tässä on ollut vähän liikaa käsien pesua tämän ongelman ympärillä ja väitetäänkin että käsidesi olisi eduskunnasta loppunut

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annetun lain tarjotaan kahdenteenkymmenenteen pykälään yhtä virkettä jossa on yksi luku kun samalla tiedämme kaikki että vanhusten hoiva on paljon laajempi kysymys johon liittyvät kotihoito omaishoito ja monet muut ulottuvuudet niin miksikä me yleensä kutsumme sitä kun erittäin vaikeaan monta vuotta esillä olleeseen laajaan ongelmaan tarjotaan yhtä yksinkertaista ratkaisua miksikä me sitä kutsumme edustaja guzenina yleensä me kutsumme sitä populismiksi mutta tässä kun te tarjoatte tähän monivuotiseen laajaan vaikeaan ongelmaan yhtä ratkaisua yhtä lukua tuonne lakiin niin teidän mielestänne ilmeisesti on kyse riittävästä ratkaisusta eikä mistään populismista

ei ole kun te kysyitte edustaja guzenina mitä hallitus on tekemässä niin hallitus on tekemässä sitä mitä vastuullisen päätöksentekijän pitääkin tehdä eli tähän laaja alaiseen monitahoiseen ongelmaan siihen etsitään ratkaisua paljon laajemmalta pohjalta ja kun kysytte mitä hallitus on tekemässä niin vastaan teille lukemalla otteita suoraan hallituksen tiedotteesta jonka se antoi toissapäivänä ministeriryhmä päätti käynnistää työn vanhuspalvelulain uudistamiseksi työssään virkamiesryhmä arvioi ainakin seuraavia kokonaisuuksia yksi ennaltaehkäisyn näkökulma kaksi henkilöstön määrä osaaminen ja kohdentaminen sekä osaajien tarve ottaen huomioon myös kotihoito ja omaishoito kolme hoidon laadun varmistamiseen liittyvät tekijät kuten hoidon laadun indikaattorit sekä valvontaan liittyvä sääntely neljä palvelutarpeen arviointi sisältäen kansallisen vertailukelpoisen palvelun ja hoidon tarpeen arvioinnin ja seurannan mittarin tähän työhön jota hallitus on siis käynnistämässä tai käynnistänyt mutta työryhmää ei ole vielä asetettu kokoomus on sitoutunut annamme tälle työlle tukemme ja odotamme ennakkoluulottomasti mitä tämä käytännössä virkavastuulla toimivien virkamiesten työryhmä tulee esittämään edustaja guzenina tähänkään monimutkaiseen ongelmaan ei ole olemassa yhtä yksinkertaista vastausta joka olisi puettavissa yhteen lukuun joka liitettäisiin tähän lakiin sitten arvoisa herra puhemies muutama sana sotesta kun täällä puhutaan yleensä sotesta te oppositiossa kerrotte että se lisää kustannuksia miljardeilla on puhuttu että kolmen miljardin kustannusten hillinnän sijaan käsillä onkin kolmen miljardin kustannusten kasvu siihen nähden mitä muuten on arveltu kun tästä puhutaan te kerrotte että sote tulee edellyttämään vanhuspalveluista satojen miljoonien säästöä jotta saavutetaan se kolmen miljardin kustannusten hillintä joka sotessa on tavoitteena nyt te te ette oikein voi samanaikaisesti uskoa että sote toteutuessaan lisää kustannuksia miljardeilla ja samanaikaisesti seuraavana päivänä uskoa että sote pakottaa vanhuspalveluista satojen miljoonien säästöihin yrittäkää nyt päättää kumpaa mieltä olette älkääkä olko joka toinen päivä jotain toista mieltä täällä kyselytunnilla jo kerrottiin että kun tänä päivänä kaksisataa yksikköä kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttavat hankkivat näitä palveluja niin siellä ei ole sellaista osaamista kilpailuttamiseen sopimusten tekemiseen ja valvontaan kuin tulee olemaan kahdeksallatoista yksiköllä eli tulevilla maakunnilla otan tähän myös toisen näkökulman te sanotte että valvonta heikkenee soten myötä minä sanon että valvonta paranee koska tuhansien vanhusten omaiset voivat valvoa joka päivä tai joka viikko tai joka kuukausi tätä toimintaa koska tämä valinnanvapaus se että maakunta antaa asiakassetelin pakottaa palveluntuottajat panostamaan laatuun kuka laittaa omaisensa tai kuka vanhus laittaa itsensä sellaisen palveluntuottajan laitokseen joka on huonomaineinen jossa tiedetään että laiminlyödään ollaan yrmeitä ei anneta kunnon palvelua valinnanvapaus tarkoittaa sitä että vanhukset ja heidän omaisensa valitsevat ja silloin he valitsevat laadukkaat palvelut se pakottaa palveluntuottajat panostamaan laatuun

arvoisa puhemies melkein hetken ajattelin että kyseessä oli joku huono puskanäytelmä jos ei kyse olisi niin vakavasta asiasta niin niin varmasti olisi hymyilyttänyt edustaja zyskowiczin monet väitteet olivat täysin paikkansapitämättömiä ja ja osin menivät jopa komiikan puolelle nyt tämä ensimmäinen asia tai väite te sanoitte että hallitus ei siis aiokaan selvittää mitoituksen sitomista lakiin tämä on uutinen ovatko tästä asiasta samaa mieltä jotka ovat julkisuuteen tulleet hyvinkin voimallisesti ja todenneet että keskustapuolue kannattaa nimenomaan mitoitusta nolla pilkku seitsemän minimitasolle ja nimenomaan niillä parametreillä että se on se minimi ja hoidettavuus otetaan huomioon aivan kuten tässä opposition tekemässä aloitteessa ben zyskowiczin virhe numero kaksi toimintayksikössä minä luen nyt tätä aloitetta tämä on siis kahdeskymmenes pykälä

on oltava henkilöstö jonka määrä koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut henkilöstömitoituksen tulee olla tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa kuitenkin vähintään nolla pilkku seitsemän täysiaikaista työntekijää palveluja saavaa iäkästä henkilöä kohden en tiedä onko teillä mahdollisesti vaikeuksia ymmärtää luettua tekstiä mutta se mitä te väititte tekstissä sanottavan ei pidä paikkaansa tässä otetaan huomioon nimenomaan näiden hoidettavien vanhusten hoidettavuus

pyysin vastauspuheenvuoroa silloin kun edustaja guzenina puhui siitä että hänen aloitteensa tulee huomenna valiokunnan käsittelyyn joten toteankin että näin todella on aamulla me käsittelemme valiokunnassa sitä otetaanko vanhustenhuolto koko eduskunnan asiaksi valiokunnan kautta vai mennäänkö jopa niin pitkälle että löytyy tukea edustaja guzeninan aloitteen hyväksymiselle tästä siis aamulla lisää mutta nyt kun on mahdollisuus niin edustaja zyskowicz

hoitajamitoituksen säätämistä lakiin olen todella pettynyt siihen jos te olette saanut hallituksessa

puheenvuoron jälkeen naurattanut jos ei ja niin edelleen minusta arvon opposition edustajat te ilkuitte te nauroitte on todennettavissa kuvanauhoilta se mitä täällä tapahtui en suinkaan allekirjoita ihan joka sanaa enkä joka toistakaan edustaja edustaja zyskowiczin puheesta ei ole yksinkertaista ratkaisua isoon kysymykseen ei ole eikä tule toinen asia tässä valiokunnan puheenjohtaja käytti puheenvuoron jos minä olen jostakin huolissani tällä hetkellä olen koko eduskunnan työstä työskentelytavoista ja niistä periaatteista joilla täällä hoidetaan asioita ja arvoisa valiokunnan puheenjohtaja te esititte yksinkertaisen ratkaisun valiokuntatyöstä ison ongelman ratkaisemiseksi niinhän ei todellakaan huomenaamulla tapahdu että yhden lakialoitteen pohjalta tehtäisiin yhdessä iso muutos

ja sen jälkeen totean että eduskuntaan tulee käsittelyyn tämä edustaja guzeninan aloite ja normaaliin tapaan se saapuu myös valiokunnan käsiteltäväksi ja sitä edustaja rehula kutsutaan demokratiaksi ja tämä asia on aamulla käsittelyssä itse kannatan hoitajamitoitusta olen tehnyt niin vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen kun olen saanut pitkään työskennellä sosiaali ja terveyspoliittisessa ministerityöryhmässä niiden arvioiden perusteella meillä tällä hetkellä vasta kaksikymmentä prosenttia meidän yksiköistä täyttää tämän nolla pilkku seitsemän minimivaatimuksen joten tavoitetta pitäisi nostaa nolla pilkku seitsemästä mutta minimin pitäisi olla siinä sen lisäksi kannatan laajempaa toimintapakettia ja tältä osin minusta on hiukan raskauttavaa antaa ymmärtää että tämä laajempi paketti olisi jotenkin sdpn vastustuksessa päinvastoin mutta me olisimme valmiit siirtymään sanoista tekoihin

puhemies minusta on aika erikoinen ajatus että omaisten tehtävänä olisi palvelujen laadun valvonta sitten lisäksi on tietysti muistettava että meillähän on koko ajan yhä enemmän ja enemmän yksin asuvia muistisairaita ihmisiä ja erityisesti heistä ja heidän ja hoivansa laadusta meidän tulisi olla huolissamme mitenkähän muistisairas valitsee palveluntuottajan tai vaihtaa palveluntuottajaa jos hoito on huono ei hän pysty tekemään sitä niin monella ei ole edes sitä omaista ja se laadunvalvonta ei kuulu omaisen tehtäviin omaisella ole riittävästi tietoa myöskään sitä tehdä tai miten käy valvonnan jos omaisia ei ole kun eivät resurssit riitä myöskään tähän aluehallintoviranomaisten valvontaan omavalvonta on osoittautunut täysin riittämättömäksi asiaksi

puhemies edustaja guzenina totesi täällä että hän on surullinen edustaja zyskowiczin puheenvuorosta ja tästä keskustelusta mutta täytyy sanoa että itse olen kyllä surullinen edustaja guzeninan hyvin yksinkertaistavasta esityksestä ja asenteesta koko tähän vanhuspalvelukysymykseen sama koskee oppositiota kokonaisuudessaan jos nyt oikein muistan viime viikolla ministeri totesi että suositus on ollut tällä hetkellä hoitajamitoituksessa nolla pilkku viisi ja toteutuma nolla pilkku kuusikymmentäviisi ja jos se nostettaisiin tasolle nolla pilkku seitsemän niin tarve olisi noin neljälletuhannellekahdellesadalle lisähoitajalle ja ne olisivat tietysti kaikki pois sieltä kotihoidosta mitä tässäkin on on taivasteltu nyt pitää muistaa se että kaikki hoidettavathan eivät tarvitse sitä nolla pilkku seitsemää vaan on heitä jotka tarvitsevat vähemmän ja sitten on heitä jotka tarvitsevat huomattavasti enemmän eikö se olisi aika huonoa organisointia jos hoitajat olisivat väärässä paikassa

arvoisa puhemies tehdään nyt yksi asia selväksi kukaan ei ole väittänyt että tässä haastavassa asiassa ainoastaan yksi asia korjaa kaikki ongelmat mutta se yksikään asia eli se että varmistaisimme sen että vanhuksia hoitaisi välttämätön määrä henkilökuntaa siellä olisi tarpeeksi hoitavia käsiä ei kokoomukselle käy se on kyllä käynyt selväksi viime vaalikaudella hoitajamitoitus kaatui kokoomuksen vastustukseen ja tälläkin kaudella näyttää nyt edustaja zyskowiczin puheiden jälkeen siltä että hoitajamitoitus kaatuu kokoomuksen vastustukseen kun ministeri saarikko täällä totesi että kyllä tässä uudistustyössä käydään myös hoitajamitoitusasia läpi niin nythän edustaja zyskowicz totesi että ei sitä käydä sekin on nyt sitten kokoomuksesta kiinni eihän voi olla niin että jos kaikki muut puolueet tässä salissa ovat sitä mieltä että sitova hoitajamitoitus kirjataan lakiin niin yksi puolue pystyy tämän kaatamaan kyllä toivottavasti tähän vaaleissa saadaan muutos

herra puhemies edustaja zyskowicz niin kuin moni muukin syyttää täällä yksioikoisesti kuntia tämän vuosikymmenen alkupuolella varsinkin ihan viime vuoteen asti kuntatalous on ollut niin ahtaalla että kunnat ovat joutuneet käytännön pakosta valitsemaan halvimman hoidon se on teidän hallituksenne kataisen hallituksen leikkausten syytä suurelta osin eli varat eivät ole riittäneet hyvään hoitoon ja siitä vanhuksemme tänä päivänä vielä kärsivät sitten toinen kysymys on se että me tarvitsemme tämän nolla pilkku seitsemän lakiin perussuomalaiset kannattavat sitä mutta se yksin ei riitä tarvitaan valvontaa meillä on hajautettu valvonta se pitää koota niin että se on tehokas taloudellinen ja vaikuttava ja kolmanneksi vielä tarvitaan sanktiot selkeät sanktiot siitä kun rikotaan sopimuksia tai tai jopa

arvoisa puhemies luen täällä juuri uutista jossa ministeri saarikko toteaa että valmistelu hoitajamitoituksen kirjaamiseksi lakiin aloitetaan nyt jään miettimään kuka tässä nyt on ymmärtänyt väärin kuka kuka on ikään kuin oikeassa tässä asiassa se olisi nyt hyvä hyvä kuulla täällä on sekä kokoomuksen keskustan edustajia jotka varmaan tietävät mistä on sovittu koska kyllä tämä on keskeinen eroava viesti jonka jonka nyt täällä kerrotte edustaja zyskowiczille haluaisin sanoa että miettikääpä tilannetta jossa kotona on odotettu vaikka muistisairaan kanssa kuukausia murehdittu huolehdittu siitä että jatkuvasti on ulos karkailuja ei pystytä pitämään huolta huolta muistisairaasta ja kun vihdoin päästään sinne ympärivuorokautiseen hoivaan niin se ei muuten ole mikään ravintola josta seuraavana päivänä voi todeta että en tykännytkään tästä paikasta se ihminen vie sinne koko omaisuutensa

lindtman kari ja zyskowicz ja sen jälkeen

arvoisa herra puhemies mietin tässä minkä takia tähän erinomaiseen aloitteeseen ei tullut enempää hallituspuolueiden kansanedustajien allekirjoituksia nyt minä ymmärrän koska edustaja zyskowicz täällä kertoo että tätä asiaa ei edes valmistella ja tätä ei haluta siinä mielessä

nyt valiokunta aloite on tehty ja toivoisin että tätä voitaisiin viedä eteenpäin ja siinä mielessä hallitus voisi tarkastella kantaansa koska tämä asia on äärettömän tärkeä täällä tämä ei ratkea yhdellä virkkeellä tämä on parannus tämä yksikin virke tähän asiaan tällä hetkellä ihmiset ympärivuorokautisessa hoidossa ovat niin huonokuntoisia että he tarvitsevat toista ihmistä kaikkeen päivittäiseen elämäänsä kääntääkseen kylkeään vessaan isolla osalla on muistisairauksia he ovat täysin riippuvaisia näistä hoitajista ja ihmisistä yksinkertaisesti hoitajia on liian vähän ja tällä lain kirjauksella varmistetaan että hyvä hoito on edes käytännössä mahdollista

arvoisa puhemies tässä on annettu ymmärtää että on olemassa hoivakoteja joissa alempi kuin nolla pilkku seitsemän mitoitus riittää minä ymmärrän että tämä on myös kokoomuksen kanta minkä takia haluta kirjata lakiin voitteko nimetä hoivakodin missä alle nolla pilkku seitsemän riittää tai ihmisen jolle se riittää toisekseen kukaan ei ole väittänyt että vain tämä ratkaisee että tämä ratkaisisi koko vanhustenhoidon jos sellaista on joku väittänyt pyydän että esitätte lähteen mutta arvoisa puhemies uutinen tässä oli se että zyskowicz edustaja zyskowicz hallituksen varaministeriksikin kutsuttu edustaja zyskowicz totesi tuolla pöntössä että toisin kuin ministeri saarikko on antanut ymmärtää hallitus ei selvitä hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin minulla on täällä yle uutinen jossa vastuuministeri saarikko sanoo että hän käynnistää hoitajamitoituksen valmistelun mikä on hallituksen linja tämä olisi hyvä

arvoisa herra puhemies tässä varmaan aletaan nyt kiertää tätä lautasta ja toivon että kokoomukselta tai sitten mahdollisesti keskustalta tulee vastaus sinisiähän täällä salissa ei näin tärkeän asian äärellä taida ollakaan on hämmästyttävää myös se että annetaan kuva että täältä oppositiosta olisi esitetty nimenomaan että tällä mitoituksella kaikki ongelmat ratkaistaisiin mutta ratkaistaisiin nyt vaikka yksi ongelma

puheenjohtaja taisi olla kiinnostunut enemmän desimaaleista tai tai niiden puutteesta mutta nämä pilkut ja numerot tarkoittavat yli neljäätuhatta ihmistä hoito ja hoivapalveluiden piiriin eivätkä ne neljätuhatta ihmistä ole pois jostain vaan he ovat plussaa sille palvelutasolle jota nyt yritetään nostaa arvoisat oletteko te tämän esityksen takana vai ette onko ministeri saarikko puhunut vastoin parempaa totuutta edustaja zyskowicz

arvoisa puhemies muualle hakeutuneita hoitoalan ammattilaisia on tällä hetkellä kymmenen vuotta sitten heitä oli kymmenentuhatta nyt heitä on jo kolmekymmentätuhatta onko suomella varaa kouluttaa näitä ihmisiä jotka sitten siirtyvät siirtyvät jonnekin muualle koska hoito ja hoiva ala on niin raskasta heille asiantuntija toisensa jälkeen asiantuntija toisensa jälkeen googlatkaa jos ette usko on viimeisten päivien aikana ilmaissut julkisesti että vaikka he ehkä epäilivät vuonna kaksituhattakaksitoista mitoituksen kirjaamista lakiin tasolla nolla pilkku seitsemän nyt he kannattavat sitä nyt he kannattavat sitä kokoomus tuntuu olevan nyt se viimeinen linnake ja nyt te ilmeisesti olette saaneet hallituksen sisällä sellaisen sekaannuksen aikaan ben zyskowicz te kerroitte juuri että ministeri ei valmistelekaan tätä sitovaa hoitomitoitusta lakiin toisin kuin hän ihan äskettäin vielä antoi ymmärtää mitä siellä hallituksessa tapahtuu

nyt tässä keskitytään tähän mitoitusasiaan ja tämä on todella harmillista koska koska vanhustenhoito on tärkeä tärkeä asia ja täällä kerätään poliittisia irtopisteitä yhdellä luvulla tämä yksi luku ei todellakaan ratkaise mitään sillä käännetään selkä muille vanhuksille meillä tarvitaan vanhustenhoitoa kotihoidossa omaishoidossa ja vanhuksen hoitoisuuden pitää ratkaista se minkälainen

sanotaan että hoitoisuusmittari on sama kuin kuumemittari mitä oppositio on sanonut niin se on työntekijöiden työn aliarvioimista koska tälläkin hetkellä hoitohenkilökunta tekee ympäri suomea tätä arviointia

en osaa nimetä hoivakoteja joissa pienempi mitoitus riittää mutta ilmeisesti niitä on ainakin tampereella koska siellä valtuutettu sanna marin äänesti nolla pilkku viisikymmentäseitsemän mitoituksen puolesta mitä sitten tulee tähän peruskysymykseen hallitus ei ole päättänyt että se erillisenä kysymyksenä selvittää hoitajamitoituksen liittämistä lakiin sen sijaan se on päättänyt laajemmasta selvityksestä ja kuten täällä luin niin osa tätä selvitystä on henkilöstön määrä osaaminen ja kohdentaminen sekä osaajien tarve ottaen huomioon myös kotihoito ja omaishoito eli tästä asiasta on turha hyppiä seinille tämä on se mitä hallitus on päättänyt sitten edustaja guzenina te voitte lukea tämän koko lain kaikki muut pykälät ja mutta fakta on se että te esitätte lisättäväksi yhden virkkeen jossa on yksi luku ja se on juuri se mikä ei ole riittävä ratkaisu ja lopuksi kun puhuin omaisten valvonnasta te haluatte ymmärtää sen väärin tarkoitan että kun omaiset ja vanhukset valitsevat se pakottaa ymmärrättekö pakottaa palveluntuottajat panostamaan laatuun koska asiakkaina sen jälkeen eivät ole kunnat vaan nämä yksittäiset vanhukset ja heidän omaisensa

arvoisa herra puhemies laaja kokonaisuus asiaa monta näkökulmaa historiakatsaukseen voisi käyttää tämän seitsemän minuuttia mutta kun aloitteen allekirjoittaja korostetusti totesi vuoden kaksituhattakaksitoista lainsäädännön ja sen lausuman joka löytyy eduskunnan vastineesta silloiseen hallituksen esitykseen vanhuspalvelulaista en malta olla muistuttamatta vuoden kaksituhattaneljätoista joulunalusajasta jolloin kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa vähennettiin vuoden kaksituhattaviisitoista budjetista ja kirjattiin lakiin vain lääketieteellisin perustein voidaan myöntää pitkäaikaislaitospaikka tämä on suora sitaatti siitä laista joka täällä eduskunnassa hyväksyttiin saapi sitä pyöritellä päätään täällä lain esittelijä kertoi taisi käydä pieni lapsus että kotihoitoon tuntuu olevan vaikeampaa ja vaikeampaa päästä todellisuus kaiketi on se että laitoshoitoon siihen tuettuun asumiseen ja laitoshoitoon on vaikeaa päästä niin olette aikanaan päättäneet tästä ei pääse pois kolmas kommentti täällä kerrottiin kuka on vanhuspalvelulain äiti sen verran minäkin olen ollut biologian tunnilla hereillä että jotta voi olla äiti pitää syntyä lapsi ja sen lapsen pitäisi olla sitten kymmenen pisteen tai yhdeksän tai kahdeksan pisteen lapsi me osaamme kaikki kyllä tämän toinen toisillemme nakkelun tämä on hyvin helppoa mutta se vanhuspalveluiden tilanne joka suomessa tällä hetkellä kiitollinen siitä ja keskustassa ollaan kiitollisia siitä että tätä keskustelua käydään matkan varrella on ollut koukkuniemi koukkuniemellä on päästy eduskuntaan meillä on ollut tällä vaalikaudella turun kupittaa nyt meillä on akuutisti pietarsaarta joroista ja muutamia muita paikkoja minä kysyn ääneen miksi tarvitsee tapahtua jotakin ihmisarvolle vastaista jotta esimerkiksi tämä sali oikeasti herää siihen mistä meidän vanhuspalveluissa on kysymys ollaan tilanteessa jossa ei tarvitse ennustaa sitä tulevaisuutta johon ollaan menossa samanaikaisesti kun me mietimme eurojen riittävyyttä meidän pitää pystyä huolehtimaan siitä että meidän nuoret olisivat kiinnostuneita siitä työstä jota tällä hetkellä kymmenettuhannet naiset ja myös miehet tekevät tekevät parhaan kykynsä osaamisensa ja taitonsa mukaan vaikka meillä olisi mimmoinen laki vaikka meillä olisi mimmoiset pykälät jos toimitaan vastoin ihmisarvoa niin kuin tämän päivän kyselytunnin keskustelussa sanoin vieressä istuneelle kollega toimi toimi kankaanniemelle kyselytunnin aikana on se tämä maailma muuttunut kun vanhuspalveluiden osalta puhutaan rikoksista rikosnimikkeistä ja asioista joissa on toimittu vastoin inhimillisyyttä ihmisarvon vastaisesti puhutaan rikosnimikkeistä minusta se kertoo tästä yhteiskunnan tilasta paljon paljon enemmän kuin se keskustelu mitä täällä puolin ja toisin en ollenkaan väitä olevani tässä puhdas pulmunen käydään ikään kuin jollakin kikka kolmosella vaikka se olisi isompikin merkittävämpikin asia että ratkaistaisiin tilanne mitoitus mikään mitoitus ei tule koskaan ratkaisemaan sitä tilannetta joka on siellä ikääntyneen ihmisen kodissa näissä laitospaikoissahan on kyse ihmisen kodista sitten täällä kysyttiin että kertokaa joku paikka nimeltä jossa on tyytyväisiä ikäihmisiä ja mitoitus on alle nolla pilkku seitsemän en valitettavasti pysty nimiä antamaan mutta sen pystyn sanomaan että olen käynyt työni vuoksi useissa sellaisissa paikoissa joissa tulee palautetta että eivät ole koskaan näin hyvin mutta ydinasiahan on se mikä on se hoitoisuuden tarve millaisia ihmisiä on miten asiat on järjestetty jos johtaminen on pielessä jos toimitaan vastoin ihmisarvoa niin ei sitä kyllä millään lailla valitettavasti paikata aivan keskeistä tässä on se että me saamme valvonnan sille tasolle ja tässäkin pitää muuten muistaa että valvonta on toiminut näitten räikeitten epäkohtien esille tuomisessa valvonta on toiminut samoin tämä keskustelu on ollut minusta myönteistä siksi että pitää ihmisten uskaltaa puhua ja taas tuhansilla ihmisillä jotka ovat näissä ikäihmisten asumisen yksiköissä töissä pitää olla pelko pois ja heidän pitää voida puhua asioista arvoisa herra puhemies tämä hallitus on päättänyt valmistella vanhuspalvelulain käydä läpi päivitystarpeet minä en lue ylen uutista minä luen ministeriön tiedotetta jossa on viisi kohtaa joihin virkamiestyöryhmä on jo valmistelun käynnistänyt ja yksi kohta siellä lukee harvinaisen selvästi henkilöstön määrä siellä lukee henkilöstön määrä siellä puhutaan hoitoisuudesta siellä puhutaan siitä että vanhuspalvelulaki käydään läpi en minä tiedä mitä muuta siellä voisi tässä kohdassa lukea arvoisa herra puhemies keskusta lähtee siitä että osana

ikäihmisten hoidon ja hoivan nykytilan parantamista hoitajamitoitus sidotaan lakiin nolla pilkku seitsemään sidotaan lakiin hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemään mutta on jatkettava heti hoitoisuuden on oltava jatkossakin aivan keskeinen asia pitää luoda nykyistä paremmat mittarit siihen ja toisekseen se tunne joka kenties nyt tämän lakialoitteen allekirjoittajilla on että nyt meillä on tässä kahva josta kääntää ja ikäihmisten palvelut saadaan kerralla kuntoon se kahvahan pitää kääntää mutta se vaatii monta muuta asiaa ja olennaista on viesti eduskunnasta ihmisten pitää kokea turvallinen vanhuus
vastauspuheenvuoro valiokunnan puheenjohtaja kiuru arvoisa puhemies
edustaja rehula puhui erittäin tärkeitä asioita erityisesti puheensa lopuksi kun hän antoi tukensa tälle hoitajamitoituksen nostolle seitsemään ja kertoi vielä että kannattaa suurempaa reformia niin kuin minäkin yhdessä ollaan liikkeellä mutta on hyvä korjata tuon puheen alkupuolella ollut virhe on hyvä ettei se jää tänne pyörimään nimittäin totesitte että viime hallituskauden lopulla kolmesataa miljoonaa euroa leikattiin vanhustenpalveluista tosiasiassa ei leikattu euroakaan ei yhdeltäkään momentilta ei vanhuspalveluista eikä muualtakaan mutta edustaja rehula todella tehtiin kustannusten hillintään liittyviä toimia rakennepoliittisen ohjelman nimissä ja silloin todettiin että se on linjaus ja vasta silloin kun kunnille tulee säästöjä tästä aikaan voidaan nämä säästöt toteuttaa valtionosuuksia leikkaamalla kustannustenjaon tarkastuksen yhteydessä toisin kuin tämä hallitus on tehnyt tämä hallitus on leikannut ensin ja sitten jäänyt odottamaan

arvoisa puhemies minä ilahduin edustaja rehulan puheenvuorosta se oli selkeä siinä kerrottiin keskustan kanta joka on sosiaalidemokraattien kanta hoidettavuus on otettava huomioon tämä hoitajamitoituksen sitominen lakiin on osa isompaa pakettia isompaa pakettia ja tiedättekö edustaja zyskowicz mikä se isompi paketti on minä tiedän että edustaja rehula kyllä tietää hän tietää koska hän on sen saman paketin kanssa puurtanut kuin minä aikoinaan kaksituhattakaksitoista sen paketin nimi ja siihen sisällytettynä tämä hoitajamitoitus nyt vihdoinkin on se puuttuva pala joka sinne tarvitaan lisäksi lisätään valvontaa ja siinä se on rahaa myöskin edustaja zyskowicz mutta täällä salissa kaikki muut puolueet kaikki muut puolueet ovat nyt ilmaisseet selkeän kantansa siitä ja ainoana kokoomus ei vieläkään taivu siihen mitä asiantuntija toisensa jälkeen julkisuuteen on tullut kertomaan että tämä mitoitus täytyy saada riittävälle tasolle ja se taso on nolla
arvoisa edustaja guzenina pyysitte puheenvuoron edustaja rehulan puheenvuoron johdosta ja vastatessanne edustaja rehulalle käytitte ylivoimaisen valtaosan ajastanne puhutellaksenne edustaja zyskowiczia tämä ei ole vastauspuheenvuoron idea ei
arvoisa herra puhemies tarkoituksella jätin viime vaalikauden kuntien valtionosuusleikkaukset mainitsematta mutta ne ovat yli kuusi miljardia viime vaalikaudella leikattiin yli kuusi miljardia toisekseen edustaja valiokunnan puheenjohtaja kiuru en minä käy teidän kanssanne kiistelemään siitä mitä tehtiin oliko kustannusten vähennystä vai ei minulla on neljänneltä päivältä joulukuuta kaksituhattaneljätoista valiokunnan mietintö tässä edessäni ja ei se ole sattumaa että tämä joulun alla käsiteltiin koska budjettiin tehtiin leikkaus etukäteen liittyen siihen että kotihoitoon panostetaan laitoshoidon kriteerejä tiukennettiin kotihoitoon panostettiin ja sillä perusteella leikattiin selkeää rahaa kunnilta pois meillä voi olla tästä erilainen näkemys mutta minulla on valiokunnan mietintö ja meillä on täällä kyllä silloisen opposition vastalausekin en siteeraa sitä mutta ei tämä nyt ihan tuulesta temmattu ole kunnilta leikattiin siinä oli se maali
myönnän vastauspuheenvuoron edustaja zyskowiczille edellisen johdosta nyt mennään järjestyksessä edustaja kiuru

arvoisa herra puhemies edustaja guzenina kertoi että vanhuspalvelulain uudistaminen tarvitaan ja niin edelleen tässä lakialoitteessa jota me nyt käsittelemme te esitätte yhtä uutta virkettä jossa on yksi uusi luku sen sijaan hallitus on käynnistänyt laajemman valmistelun

ja tämä hoitajien määrä on osa tätä tarkastelua kokoomus on sitoutunut tähän hallituksen aloittamaan tarkasteluun ja tähän uudistustyöhön ja tarkastelemme aikanaan sitten ennakkoluulottomasti sitä mitä siinä vaiheessa esitetään eli ei tässä kannata nyt asioita muuksi muuttaa te ehdotatte yhtä lukua yhteen momenttiin thats it hallitus tarkastelee asiaa kokonaisuutena kuten oikein on
myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja lindtmanille ja sen jälkeen siirrytään

arvoisa puhemies rehula voinee kaivaa sen momentin mitä tulee näihin kuntien valtionosuuksiin jos te olette niin huolissanne viime kaudella tehdyistä päätöksistä niin miksi te miksi te olette tällä vaalikaudella leikanneet vielä kahdeksansataa miljoonaa niiden päälle herää kysymys sen päälle mutta arvoisa puhemies edustaja zyskowiczille kukaan ei ole väittänyt että tällä hoidetaan koko vanhustenhoito kuntoon mutta tämä on yksi keskeisen tärkeä asia että laitamme nollatoleranssin hoitajien alimitoitukselle mitenkä nyt on niin että silloin kun keskusta esittää niin esitys on vastuullinen ja osa kokonaisuutta ja silloin kun oppositio esittää niin on täysin vastuutonta että on vain yksi luku mutta tarvitaan se minimiluku mutta edustaja zyskowicz on kieltämättä uutinen

käynnisti edustaja rehula omalla puheenvuorollaan ja kun hänen nimensä vielä äsken moneen kertaan mainittiin myönnän hänelle vielä vastauspuheenvuoron

meillä on lainsäädäntö jonka te olette muuten ihan itse tehneet jossa puhutaan kustannustehon tarkistuksista tässä on ollut kuntatalouden kannalta onnellisia vuosia kunnilla on mennyt paremmin kuin pitkiin pitkiin aikoihin on käynyt niin että kustannustehon tarkistuksessa jonka pitää toimia kumpaankin suuntaan on tuo merkki ollut miinusmerkkinen ja toinen asia tilanteesta jossa kilpailukykysopimus tehtiin kunnat ovat toisaalla saaneet sen euromäärän helpotusta heidän ei ole tarvinnut korottaa veroäyrejä tai tuloveroprosentteja kun toisaalla on tullut helpotusta esimerkiksi henkilöstökustannuksiin tässä nämä kaksi keskeisintä elementtiä mitä tällä vaalikaudella on tapahtunut
arvoisat edustajat menemme hetkeksi puhujalistaan täällä on vastauspuheenvuoroa pyytäneinä samoja edustajia joilla on varsinainen puheenvuoro myönnän nyt pitkään puheenvuoroaan odottaneelle edustaja saloselle varsinaisen listapuheenvuoron

arvoisa puhemies kun nuorena opiskelijana astuin ensimmäisen kerran sisään yksityiseen vanhusten palvelutaloon olin vaikuttunut kaunis sisustus ja palvelukulttuuri tuntuivat lähes paratiisilta ikäihmisille ja talon työntekijöille pala palalta kuitenkin valkeni ettei julkisivu ollut koko totuus jouduin käymään sisäistä kamppailua vanhushoivan ammattietiikan ja bisneksen perussääntöjen välillä auttaminen ja auttamisella rahan tekeminen eivät tuntuneet sopivan samaan työnkuvaan kattokruunujen loisteessa hoitajat joutuivat taistelemaan muun muassa palkoistaan lopulta kauniit myyntipuheet tuleville asukkaille alkoivat tuntua tyhjiltä ja oma toiminta siten valheelliselta oli lähdettävä pois ettei olisi lakannut välittämästä nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin suomalaiset kysyvät itseltään samaa lapsilla vammaisilla ja vanhuksilla tehdä bisnestä vastaus on häpeällinen viime vuosina paine tuottaa vanhuspalveluita entistä kustannustehokkaammin on kasvanut entisestään tehokkuutta on tehdä enemmän samoilla resursseilla tai saman verran pienemmillä tehokkuus ei tarkoita sitä että tehtäisiin oikeita asioita kuten nyt näemme tehokkuusvaateiden myötä hoitajien työlistalle on lisätty hoivatyötä avustavien palveluiden tekeminen ja samalla on vähennetty ruokahuollosta viriketoiminnasta ja siivouksesta alan ammattilaisia kirjaustavoitteet ovat lisänneet työtä tietokoneen parissa poissa asiakkaiden luota kun on tullut enemmän on jotain aikaisemmasta pitänyt jättää vähemmälle huomiolle tai tehdä huonommin märässä vaipassa istuttamiset ja aamiaisen antamiset puolilta päivin kertovat selviytymistaistelusta sellaisessa yksikössä hoitaja yrittää selviytyä työmäärästään ja vanhus hoitamatta jättämisestä tehokkuus näkyy kyllä plussana rahassa mutta miinuksena laadussa lopputulos on kaikkien kannalta järkyttävä pahimmat laiminlyönnit ovat johtaneet kuolemaan mutta huomiotta ei saa jättää myöskään aiheutettua turvattomuutta ja kärsimystä on käsittämätöntä miten on voitu jättää jopa kokonaan ilman työntekijää aamu ja iltavuorojen välillä maan tapana tuntuvat olleen työvuorolistoilla olevat haamuhoitajat joilla asiat on saatu näyttämään paperilla hyviltä todellisuudessa sillä on aiheutettu vaaraa ihmisille toimintatapa kertoo johdon syvästä välinpitämättömyydestä jonka seuraukset näkyvät paitsi hoivan tasossa myös henkilöstön työpahoinvointina kaikesta tästä mitä alalla on jo vuosia tiedetty syntyi lopulta maanlaajuinen kohu toivon että viimeistään nyt jokainen laiminlyönti nousee esiin sekä yksityisellä että julkisella puolella en ymmärrä vetoomuksia olla puhumatta alan ongelmista maineriskin takia keskustelu ei alan houkuttelevuutta houkuttelevuutta heikennä vaan todellisuus jonka omaiset opiskelijat ja työntekijät kohtaavat joka päivä ala kiinnostaa kyllä kun työnsä saa tehdä hyvin ja uupumatta muutos ei ole helppo eikä ole olemassa vain yhtä toimenpidettä jolla kaikki muuttuu paremmaksi se ei silti oikeuta sanomaan etteikö lakiin tarvita minimihoitajamitoitusta vanhuspalvelulain säätämisestä asti tai jo ennen sitä on on ollut aivan selvää että lain tasoista vähimmäismitoitusta hoitajien määrästä suhteessa hoidettaviin tarvitaan ja nyt se asia on korjattava välittömästi siksi kannatan tätä lakiesitystä kansanedustajina tehtävämme on ensin varmistaa että lain velvoittamana hoivakodeissa on sitova hoitajamitoitus vahvalla valvonnalla ja rikosseuraamuksilla on kitkettävä kaikenlainen keinottelu aina haamuhoitajista muistisairaiden sitomiseen ja vanhusten hyvinvoinnista tinkimiseen haavoittuvassa asemassa olevien suomalaisten hoivatyö ei voi olla kansainvälisten sijoittajien armoilla puuttumalla samalla vanhusten kotihoidon ongelmiin voimme kääntää suunnan kohti oikeudenmukaista ja turvallista hoivaa ja arvokasta vanhuutta ja tästä kokonaisuudesta on kysymys ja sitä myöskin me tavoittelemme yksi osa sitä on hoitajamitoitus on vielä sanottava edustaja

toteatte että yhden mitoituksen kirjaaminen ei ei muuta mitään tai että se olisi jollain tavalla väärin me olemme jo nyt kuulleet valvovilta viranomaisilta että mikäli laissa on paljon erilaisia variaatioita niin alkaa tuottajien ikään kuin anelu siitä että ei tarvitsisi noudattaa tai että meillä ei ole niin paljon hoitoisuutta tarvitsevia asiakkaita niin että meille riittäisi vähempikin mitoitus siksi on selkeästi sanottava laissa mikä on minimimitoitus ja siitä ei ole olemassa ympärivuorokautisessa hoivassa vanhuksia jotka kärsisivät siitä että meillä on laissa minimimitoitus kirjattuna eivät ympärivuorokautiseen hoivaan pääse sen tasoiset vanhukset jotka eivät tarvitsisi tätä mitoitusta se on se todellisuus tänä päivänä toivon että tutustutte siihen ennen kuin väitätte muuta

arvoisa herra puhemies täällä rouva kansanedustaja tuntee vanhuspalveluasiat ja tuon käytännön arjen ehdottomasti paremmin kuin minä ja moni muu kansanedustaja enkä yritä mitään muuta väittääkään se mitä yritin sanoa ja sanon että se mitä te tässä aloitteessanne esitätte on yksi luku lisättäväksi lakiin ja se mitä hallitus on tekemässä on tämän kokonaisuuden tarkastelu jonka osana on hoitajien määrä ottaen huomioon erinäköisiä tekijöitä myös kotihoito tähän virkamiesvalmisteluun

valiokunnan puheenjohtaja kiuru

arvoisa puhemies

mutta vanhustenhuollossa tämä kyseinen käsky saa kyllä aika surullisen merkityksen nimittäin viime vuonna ison pohjoismaisen tutkimuksen mukaan jopa neljäkymmentä prosenttia laitoksissa työskentelevistä työntekijöistä ei haluaisi vanhana ottaa vastaan oman yksikkönsä vanhuksille tarjoamaa hoitoa ajatelkaa kuinka surullista että me ajattelemme

että meitä hoitaa niin vähän ihmisiä neljäkymmentä prosenttia ammattilaisista sanoo että minä en itse haluaisi että minua kohdeltaisiin näin täällä eduskunnassa kuitenkin annetaan ymmärtää että sama meno voi jatkua ja se on minusta se kaikkein huolestuttavin ja hälyttävin tulos lisäksi kolmasosa hoitajista harkitsee työssään lopettamista kolmasosa on jo sitä mieltä että ei enää tätä vuonna kaksituhattakaksitoista kun silloinen sosiaali ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä syventyi hoitajamitoitukseen liittyviin asioihin noin kymmenentuhatta hoitajaa oli vaihtanut alaa ajatelkaa että tänä päivänä seitsemässä vuodessa tuo luku on jo kolmekymmentätuhatta mutta keskustelua piisaa ja tekoja ei hoitajat äänestävät jaloillaan minusta nämä ovat vakavia varoituksia siitä että tämä nykymeno ei voi jatkua eduskunnan oikeusasiamieskin on toistuvasti ottanut kantaa vanhusten hoidon puolesta oikeusasiamies on todennut että vanhustenhuollossa tapahtuvien ihmisten perusoikeuksien loukkausten taustalla on usein taloudellisia arvovalintoja taloudellisia arvovalintoja siis riittämättömät taloudelliset satsaukset näkyvät sitten siinä että ravinnon hygienian vaippojen vaihdon kuntoutuksen hoidon ja ulkoilun puutteet näkyvät arjessa kovalla tavalla puutteet johtuvat johtuvat hyvin pitkälti siitä että henkilökuntaa on riittämätön määrä siitä että hoitajat eivät haluaisi hoitaa potilaita nämä karut olosuhteet on kuultu vuosikaudet mutta teot puuttuvat tosiasiat todistavat että kyllä eduskunnassa pitäisi olla inhimillisiä tekijöitä lisää kaksituhattakaksitoista elettiin viime hallituksen aikaa jolloin edustaja guzeninan kanssa olimme sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä käymässä keskustelua siitä mitä kaikkia toimia uuteen vanhuspalvelulakiin pitäisi kirjoittaa jakovara tuolla hallituskaudella oli hyvin vaikeassa tilanteessa noin kuusisataa miljoonaa josta leijonanosa käytettiin vanhustenhuollon parantamiseen keskustelussa täällä on väitetty sen jälkeen valitettavasti näissä neuvotteluissa ei koskaan saatu aikaan muuta kuin sellainen giljotiini että jos on hallituskauden lopulla yksikin yksikkö joka ei täytä tuota nolla pilkku seitsemän mitoitusta niin asia korjataan pysyvällä sitovalla lainsäädännöllä

meillä neljätuhatta ihmistä vanhustenhuollossa lisää näitä tärkeitä tehtäviä tekemässä turvaamassa sen arjen niin että jokainen voi kokea että on turvassa ja täällä eduskunnassa käydään loputonta keskustelua siitä että neljäätuhatta henkilöä ei tarvita koska pointtihan on se eikä siinä tarvita edes kolmea pointtia että kokoomuksella ei ole varaa siihen että vanhustenhuoltoon laitettaisiin yksi kaksisataa miljoonaa lisää kiinni se olisi minimi ja siihen päälle hoitoisuuden mukaan pitäisi sitten laajentaa tuota nolla pilkku seitsemää mutta haluan vielä sanoa että viisi prosenttia näistä meidän yksiköistämme on tällä hetkellä alle tuon nolla pilkku viiden mitoituksen ja vain kaksikymmentä prosenttia eli viidennes on yli nolla pilkku seitsemän meillä ei ole edes sitovaa nolla pilkku viiden suositustasoa joten siitä on helppo joustaa tältä osin olen itse tullut siihen lopputulokseen että tuo nolla pilkku seitsemän mitoitus pitää kirjata lakiin siitä hoitoisuus joustaa ylöspäin eli desimaalit liikkuvat ylöspäin mutta nolla pilkku seitsemän on minimi kahdeksallakymmenellä prosentilla suomalaista yksiköistä on vielä paljon töitä jotta tähän päästään minusta ei pidä vähätellä sitä että jokainen hallitusvastuussa pyrkii kantamaan taakkaansa niin hyvin kuin pystyy nyt tällä hallituskaudella valitettavasti tämä taakankantaminen kiteytyy siihen että on kyllä tuotu valtavan isoja lakipaketteja tänne

ben zyskowiczin kuuluisa väite siitä ettei vain yhdellä virkkeellä voitaisi hoitaa tätä vanhuspalveluasiaa kuntoon niin tosiasiassa se olisi edes askel siihen että jotakin tapahtuisi selityksiä kyllä riittää tänään selvisi että kokoomus on varmistanut senkin että tämäkin hyvä työ joka on käynnistynyt laajemman muutoksen tekemiseksi suomalaiseen vanhustenhuoltoon

alimmaksi mitoitukseksi se on iso kysymys mutta entä ylimmäksi te ette taida päästä siitä nolla pilkku viiden ei sitovasta mitoituksesta mihinkään se on minusta tärkeä kysymys onko kokoomus yhä sillä kannalla että pidetään hallituksessakin huolta siitä että mitään ei tapahdu
sopinee niin että otetaan pari puheenvuoroa tässä sama poliittinen ryhmä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kannatan lämpimästi edustaja guzeninan valmistelemaa lakialoitetta ja haluan muistuttaa että viime kaudella valmisteltiin vanhuspalvelulaki ja jo silloin vaadimme tätä henkilöstömitoitusta mutta kokoomuksen vastustuksesta vastustuksesta sitä ei saatu

voidaan melkein laittaa yhtäläisyysmerkki hyvin pitkälti myös hoidon laatua kun me tarkastelemme pohjoismaisessa vertailussa niin meillä on kaikista vähiten hoitajia hoitajia vanhusten palveluissa nyt kun tästä vanhuspalvelulaista on tänään puhuttu niin tämä hallitushan purki tätä vanhuspalvelulakia se madalsi osaamisvaatimuksia ja poisti vastuuhoitajat ja meinasi tiputtaa myös tätä henkilöstömitoitusta nykyisestä edelleen eli käytännössä meillä on vähiten henkilökuntaa ja myös osaamistasoa on laskettu ja yhteisvaikutukset nähdään nyt tässä nämä meidän vaatimuksemme ovat olleet pitkäjänteisiä ja nämä ovat edelleen erittäin tarpeellisia ja tärkeitä ja jotenkin harmittaa se että kun tulee koko ajan esille näitä haasteita ja ongelmia niin meillä ei ole täällä kykyä tehdä päätöksiä ja muuttaa näitä seuraavaksi me valmistelemastani aloitteesta koskien ulkoiluoikeutta meidän täytyy muistaa että meillä on lähes neljäkymmentäviisituhatta ihmistä ympärivuorokautisessa hoidossa tällä hetkellä valtaosa heistä ei pitkälle edenneiden muistisairauksien ja muiden takia pysty puolustamaan omia oikeuksiaan sen takia me tarvitsemme lakia heidän turvakseen he tarvitsevat henkilöstömitoitusta he tarvitsevat oikeutta ulkoiluun ja muuta koska nämä markkinat tällä hetkellä vanhuspalveluissa yhä enemmän markkinaehtoisia eli kun markkinoilla toimitaan niin he tarvitsevat turvaksi vahvempaa sääntelyä ja se on meidän täällä eduskunnassa tehtävä tuossa kun me keskustelimme kyselytunnilla tästä aiheesta niin olisin halunnut pitää puheenvuoron erityisesti näistä markkinoista kun me tiedämme että nämä isot pörssiyhtiöt ovat jatkuvasti kasvattaneet osuuttaan tässä ympärivuorokautisessa hoidossa niin millä tavalla me pystyisimme puuttumaan siihen hallitushan on tarjonnut sote uudistusta ratkaisuksi esimerkiksi tähän kysymykseen kun me mietimme monet näistä yhtiöistä julkisuudestakin on saatu lukea eivät edes maksa veroja suomeen niin kyllähän se on erittäin kohtuuton tilanne julkisia pieniä yrityksiä kohtaan ja myös meitä veronmaksajia kohtaan jotka rahoitamme nämä palvelut

pitää maksaa veronsa suomeen en hyvällä tahdollakaan löytänyt tästä esityksestä sellaisia kirjauksia eli kun täällä puhutaan nyt yhdestä luvusta ja yhdestä sanasta niin myös tähän voisi lisätä jonkun sanan esimerkiksi valinnanvapauslain neljännessäkymmenennessätoisessa pykälässä on säädetty maakunnan asettamista ehdoista palveluntuottajille täällä on voimavaroja saatavuutta palveluketjuja palvelujen yhteensovittamista ja muutamia muita mutta täällä ei ole mainittu esimerkiksi veronmaksutietojen julkisuutta joka on keskeinen seikka siinä että tulevat maakuntapäättäjät voisivat vaatia

me haluamme oikeusturvaa ikääntyneille niin miten myös nämä markkinat hoidetaan tässä niin että nämä isot pörssiyhtiöt eivät eivät voi toimia tällä tavalla kuin ne ovat juuri toimineet tätä keskustelua kuunnellessani haluan vielä muistuttaa että ympärivuorokautisessa hoidossa olevat ihmiset ovat täysin riippuvaisia toisen ihmisen avusta täytyy muistaa että monet heistä ovat muistisairaita monilla ei ole perhettä ja lapsia jotka valvoisivat heidän etujaan eli mielestäni se on täysin kohtuuton väite sanoa että antaa heidän valita parhaat palvelut

tämä nolla pilkku

kuten täällä on tuotu esille mitoitus jolla pystytään ja takaamaan myös iäkkäiden ihmisten perusoikeuksien toteutuminen näillä perusoikeuksilla viittaan siihen että miettikää esimerkiksi tätä ulkoiluoikeutta thln tutkimusten mukaan puolet ympärivuorokautisessa hoidossa olevista ei pääse ulos vaikka haluaisi miettikää tätä salia jos me olisimme kaikki toisten ihmisten avun varassa ja puolet ei pääsisi ulos vaikka haluaisi

arvoisa puhemies yksityisen esperi care hoivayrityksen vanhustenhoidon laiminlyönnit nostivat keskusteluun vanhustenhuollon riekaleisen nykytilan omaiset ja kuntien valtuutetut ovat jo vuosia nostaneet esiin niitä vanhustenhuollon ongelmia joista nyt valtakunnallisesti puhutaan huolemme on ollut henkilökunnan riittävyydessä ja hoidon laadussa on tehty epäkohtailmoituksia ja valvova viranomainen on tutkinut silti merkittäviä parannuksia ei ole tapahtunut läpimurto viimein tuli kun valvira puuttui tiukasti ja sulki yhden esperi yksikön hyvää hoitoa on räikeästi rikottu ja vaarannettu ihmisten turvallisuus ja elämä tutkinnan vyöry on lähtenyt liikkeelle ja kaikki esperin ja muutkin vanhustenhuollon yksiköt läpivalaistaan useiden epäillään kuolleen laiminlyöntien vuoksi myös henkilökunnan mahdollisuudet tuoda epäkohtia esille ovat tärkeitä nythän on jo esimerkkejä että yksityiset hoivakodit ovat irtisanoneet epäkohtailmoituksia tehneitä hoitajia arvoisa puhemies suomen ei pidä tuhlata vuosittain satoja miljoonia euroja keinottelun ja verokikkailun tukemiseen yritysjohtajille ja sijoittajille maksettaviin valtaviin palkkioihin verorahat pitää käyttää hoitajien lääkäreiden sosiaalityöntekijöiden mielenterveyden ja muiden ammattilaisten palkkaamiseen sillä he tarjoavat konkreettisia ihmisen elämää parantavia palveluja samalla tavalla kuin asiakkaat myös työntekijät joiden tehtävänä on huolehtia ihmisistä joutuvat kärsimään voitontavoitteluun keskittyneestä bisneksestä vanhustenhuollon lisäksi myös vammaispalveluissa lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksessa tähän haluan muutoksen taloudellisen voiton tavoittelu näissä on kiellettävä tästä tein varhaiskasvatuksen osalta lakialoitteen joka on viikon päästä lähetekeskustelussa mielestäni on etovaa ajatella että monikansalliset sijoitusyhtiöt rahankiilto silmissään rahastavat vanhuksilla lapsilla mielenterveyskuntoutujilla ja vammaisilla samat sijoittajatahot ovat näiden takana nyt on paljastunut että esperi care hoivayrityksen ja touhula päiväkotiketjun hallituksen puheenjohtajana on sama henkilö samat toimintatavat ovat näissä ihmettelen että tälle on vahva tuki poliittisen oikeiston piirissä arvoisa puhemies kannatan lämpimästi edustaja guzeninan erinomaista lakialoitetta tahdon ehdottomasti vanhuspalvelulakia muutettavan niin että asetetaan sitovaksi henkilöstömitoituksen alarajaksi seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohden sanon tämän siksi näin selkeällä kielellä koska kokoomus ei ymmärrä desimaalilukuja seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohden on sama asia kuin nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus se tarkoittaa vuorokauden aikana työvuorossa olevaa hoitohenkilöstöä kannatan myös laajempaa vanhuspalvelulain päivittämistä myös kotihoitoa pitää vahvistaa jotta hoitajia ei uuvuteta liian suurella liian suurella päivittäisellä kotikäyntien määrällä kotihoitaja voi olla vanhuksen ainoa ja odotetuin ihmiskontakti päivän aikana aikaa hoivaan ja jutteluun pitää olla riittävästi ihminen tarvitsee ihmistä hyvää ystävänpäivää
pieni debatti jos siihen on tarvetta ja kun on edustaja zyskowicz teille vastauspuheenvuoro arvoisa

nolla pilkku seitsemän on minimi jotta perusoikeudet toteutuvat totean kolmannen kerran että ilmeisesti tampereella riittää vähempikin koska siellä kansanedustaja valtuutettu marin äänesti nolla pilkku viidenkymmenenseitsemän puolesta sitten täällä väitettiin että kokoomus on estänyt tämän hoitajien määrää koskevan asian tarkastelun ei ole estänyt ei mitoituksen tarkastelua ei määrän vaan se on osa tätä hallituksen aloittamaa työtä ja kokoomus on sitoutunut tähän työhön ja aikanaan katsomme mitä sitten nämä asiantuntijat tältäkin osin esittävät sitten lopuksi tästä että muistisairaat ja muut eivät voi valita te ette oikein ymmärrä tai tahdo ymmärtää sitä mitä yritän sanoa jos päätöksen tekevät tosiasiassa vanhus ja hänen omaisensa niin palveluntuottajat aivan eri lailla joutuvat panostamaan laatuun kuin silloin kun kunta kilpailuttaa ja kenenkään ei ole pakko valita jos ei halua

kuten te hyvin tiedätte muun muassa petteri orpon valtiosihteeri ajoi tampereella tätä hoitajamitoituksen leikkaamista ja juuri tämä on se esimerkki minkä takia tämä hoitajamitoitus minimimitoitus tarvitaan ettei kunnissa jouduta samaan tilanteeseen kuin valtiolla monta kertaa ilmeisesti hallituksessa nytkin että aina kokoomus ajaa alempaa mitoitusta estää parannukset sen takia me tarvitsemme lain että ei olisi sen varassa että kokoomus tampereella ajaa alempaa mitoitusta tämä kai tuli selväksi tämä on hyvä esimerkki siitä miksi tämä mitoitus tarvitaan ja sitten edustaja zyskowicz kaksikymmentäkahdeksan ikäihmistä riittääkö päivävuoroon kuuden sijasta viisi vai iltavuoroon viiden sijasta neljä vastatkaa tähän kummasta se hoitaja on pois kun te ajatte alempaa mitoitusta

nurminen on kiireiltään salista lähtenyt pois mutta kun hän puhui näitten tulevien toimijoiden verotuksesta liittyen siihen millä tavalla näitten tulevien yksityisten toimijoiden talousasiat pitää julki tuoda ja hänellä oli toiveita niihin liittyen niin toivon että hän lukee sen pykälän josta hän itse puhui jossa on hyvän matkaa toistakymmentä kohtaa niitä asioita jotka edellytetään jotta palveluntuottajana voi olla ja niitten edellytetään olevan julkiset toisekseen yksi asia on että tuottajilla on velvoite kertoa asioita ääneen ei pidä valita sellaista palveluntuottajaa joka ei maksa veroja suomeen ja tässä en sano kenellä on vastuu siitä mutta se on yksi osa tätä koko lakikokonaisuutta valinnanvapauslaissa ei pidä valita sellaista toisekseen edustaja nurmiselle olisin sanonut että voi kunpa se yksi luku takaisi hoidon laadun hän veti yhtäläisyysmerkit näinhän ei valitettavasti nykytilassakaan ole

arvoisa rouva puhemies en minä tiedä virheellisestä tiedosta minulla on mietintö kädessäni joulukuuta ja täällä kyllä jokseenkin selkeästi sanotaan että vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista mennessä

näillä eväillä pitää muutos tehdä toisekseen kyllähän tämä keskustelu aavistuksen verran helpompaa olisi olisi arvon kollega jos esimerkiksi tällainen väittämä että olenko kannattanut tai ollut kannattamatta minä kannatan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin te kyseenalaistitte sen hieman vähättelevästikin mitä mieltä olen ei minun ole tarvinnut peretellä ei ottaa sivuaskelta ei ottaa vaihtoaskelta mutta tämä hoitajamitoitus ei tule ratkaisemaan asiaa eikä se korreloi hoidon laadun kanssa on edellytykset tehdä parempaa vanhustenpalvelua on edellytykset tehdä mutta yksi luku ei ratkaise esimerkiksi hoitoisuuden mukanaan tuomia vaateita

arvoisa puhemies nyt yritän vääntää rautalangasta niin selkeästi kuin vain on mahdollista tämä meidän esittämämme sitova minimimitoitus lakiin sidottava minimimitoitus on osa isompaa kokonaisuutta kukaan oppositiosta ei ole väittänyt että tämä yksin ratkaisisi tätä mitoitusasiaa ei olla tuomassa mihinkään tyhjiöön meillä on voimassa oleva vanhuspalvelulaki jonka osalta täytyy peruuttaa ne leikkaukset jotka hallitus tällä hallituskaudella on tehnyt edustaja zyskowicz ja edustaja rehula ymmärrättekö te samalla tavalla kun sanotaan vähintään nyt tässä opposition lakialoitteessa lukee vähintään sitten kun on olemassa sellaiset määreet kuin tasan tai enintään niin mikä näiden kolmen määreen ero on edustaja zyskowicz meillä lukee täällä että vähintään nolla pilkku seitsemän jos meillä lukisi tasan se tarkoittaisi jotain muuta ja jos meillä lukisi enintään sekin tarkoittaisi jotain ihan muuta nyt te ette tunnu ymmärtävän mitä vähintään tarkoittaa se vähintään tarkoittaa sitä että hoitoisuus täytyy ottaa huomioon tämä on minimi sen alle ei saa mennä sen yli toivotaan mentävän silloin kun hoitoisuus

arvoisa rouva puhemies täällä ei taida olla ketään nyt tampereelta mutta on varmasti aika kummallinen väite että valtiovarainministeri orpon valtiosihteeri on pakottanut demareiden tämänhetkisen puheenjohtajan sanna marinin äänestämään tampereella nolla pilkku seitsemän

sitten te ette demarit vastaa siihen kumpikohan johtaa parempaan laatuun se että kunta kilpailuttaa ja valitsee halvimman tarjouksen tekijän asiakkailta ei kysytä mitään vai sellainen asetelma jossa asiakkaat ja heidän omaisensa valitsevat jos haluavat eli yrittäkää ymmärtää se systeemi pakottaa panostamaan laatuun nykysysteemi ei pakota nykysysteemissä riittää että teet halvimman tarjouksen

puhemies siinä vaiheessa kun yksin asuva muistisairas pääsee tai joutuu muuttamaan yhteisökotiin hän ei kyllä kykene itse valitsemaan valitsemaan tätä hoitoyhteisöä eikä pysty myöskään muuttamaan tekemään sitä päätöstä että nyt muutan täältä pois jos se hoito ei ole hyvää olen sitä mieltä että meidän on ihan turha keskustella täällä siitä kenen syy tämä tilanne on meidän on ihan tärkeätä myöntää että virheitä ovat tehneet kaikki ja olemme kaikki tähän asiaan syyllisiä emmekö me nyt voisi vain myöntää että me tarvitsemme nyt korjaavia toimenpiteitä ja että minimihenkilöstömitoitus lakiin kirjattuna on yksi erittäin tärkeä korjaava toimenpide se ei korjaa me tarvitsemme myöskin esimerkiksi täsmennyksiä ammattitaitovaatimuksiin me tarvitsemme paljon uudenlaisia ajattelutapoja ja kulttuurin muutosta mutta minimihenkilöstömitoitus on välttämätön ehto ongelmien korjaamiseksi

arvoisa puhemies mitoituksesta ja asiantuntijoista me puhumme täällä nyt mitoituksesta ihan kuin täällä tiedettäisiin mikä on oikea mitoitus mikä on hoitajamitoitus tuntematta ollenkaan sitä mitä siellä kentällä tehdään kuinka sairaita vanhuksia siellä hoidetaan minkälaisessa ympäristössä he asuvat ovatko he yhdessä tasossa kahdessa tasossa kuinka paljon yhdellä hoitajalla on siellä valvottavia

katsomme vain yhtä lukua tuntematta me emme ole hoitajia me emme pysty sanomaan kuinka hoidettava joku potilas asukas on kyllä se on hoitohenkilöstön ja ammattilaisten tehtävä arvioida kuinka paljon hoitoa he vaativat mitoitus kuinka paljon jossain yksikössä tarvitaan hoitajia riippuu siitä kuinka sairaita ja hoidettavia potilaita siinä

arvoisa rouva puhemies juuri näin kolmekymmentä vuotta sitten asiantuntijat ovat arvioineet vuonna kahdeksankymmentäseitsemän muistaakseni marja vaarama tuossa helsingin sanomien artikkelissa kertoi että silloin oli arvioitu asiantuntijaryhmällä että nolla pilkku seitsemän on niille ihmisille jotka ovat tämmöisessä vaativan hoidon tarpeessa sen jälkeen se on arvioitu aika monta kertaa aina on päädytty samaan lukuun tämä nolla pilkku seitsemän ei ole meidän keksintömme eikä edes edellisen hallituksen aikana keksitty se on asiantuntijoiden arvio sen jälkeen voi olla niin kuin näissä kaikissa papereissa nyt jo lukee että jossakin vaaditaan jopa yksi henkilö per yksi asiakas siihen tulee se hoitoisuus mutta nykyään vanhusten kunto on niin huono näissä ympärivuorokautisissa paikoissa että vähimmäistaso on se nolla pilkku seitsemän ja valvontaan palaan vielä hetken

arvoisa puhemies täällä on puhuttu tampereen hoitajamitoituksesta edustaja guzenina tehän olette espoosta meillä on espoossa se tilanne että hoivakotien nykyisen sopimuksen mukainen henkilöstömitoitus on keskiarvoltaan nolla pilkku viisikymmentäkahdeksan ja meillä on kaksi hoivakotia joissa se on nolla pilkku viisi nyt tietysti täällä tulee miettineeksi sitä että kun tämä luku ja desimaali on teille niin tärkeä niin minkä takia te ette ole huolehtinut omassa kotikaupungissanne siitä että se olisi sitten se nolla pilkku seitsemän eikö teitä ole kiinnostanut oman kotikaupunkinne tilanne ja ehkä tietenkin kiinnostaa se mitä näihin hoitajamitoituksiin luetaan espoossahan sinne luetaan rekisteröidyt sairaanhoitajat lähihoitajat mutta hoiva avustajat ovat vain osittain mukana kun puhutaan desimaalista kun puhutaan luvusta niin pitäisi tietää mitä siihen luetaan siellä tarvitaan monenlaista henkilökuntaa muun muassa lai tosapulaisia ja virikeohjaajia meidän pitää tietää luetaanko nämä mukaan siihen mitoitukseen vai ei

puhemies kun vuonna kaksituhattaneljä tulin espoolaiseksi valtuutetuksi taisi olla niin että edustaja kauma tuli samana vuonna olin silloin sosiaali ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja sain silloin sinnikkäällä työllä oppositiossa olimme siis espoossahan kokoomus on valtapuolue oli silloin vielä suurempi puolue kuin nykyään ja me pienemmät puolueet saimme vietyä eteenpäin kokoomuksen vastustuksesta huolimatta sen että kriteeristöissä kriteeristöissä kilpailutuskriteeristöissä hoivan laadun merkitys oli kuusikymmentä prosenttia ja hinnan neljäkymmentä se oli valtava saavutus joka sitten kokoomuksen toimesta kokoomuksen toimesta säästötoimenpiteenä peruttiin älkää sanoko minulle etten ole yrittänyt hoitaa näitä asioita kotikaupungissani kyllä minä olen ja te tiedätte sen olen ollut myös budjettineuvottelija kerta toisensa jälkeen näiden vuosien aikana ja näiden vuosien aikana budjettineuvottelusta toiseen sdp demarit me olemme esittäneet jokaisessa budjettineuvottelussa lisää rahaa vanhusten hoivaan niin kotihoidon puolelle kuin laitoshoitoon me olemme myöskin esittäneet että meille tulisi

arvoisa puhemies täytyy tähän guzeninan puheenvuoroon sen verran kommentoida että kommentoida että siellähän sosiaali ja terveyslautakunta on ollut demarijohtoinen ainakin kaksi kautta tällä hetkellä se on vihreiden johtama mutta kyllä siellä sdpllä on on ollut erittäin merkittävä osuus lautakunnan espoossa nimenomaan nimenomaan espoossa ja ja espooseen vielä kun se on omakin kotikaupunkini siellähän merkittävä osa on ostopalvelua mitä on hankittu ulkopuolelta ja siellä keskimääräinen mitoitus on nolla pilkku kuusikymmentä

sekä ostopalveluissa että omissa palveluissa ja riippuu yksikön koosta millä tavalla se mitoitus koetaan siellä on erittäin hyvin johdettuja yksiköitä joissa koetaan että nolla pilkku kuusikymmentä on erittäin hyvä ja sillä pärjätään hyvin suurin osa on näin

arvoisa puhemies tässä keskustelussa todella koko ajan tullaan tähän että todetaan että tämä yksi asia ei ratkaise kaikkea no ei se kaikkea ratkaise mutta se on valtava parannus ja tätäkin parannusta sieltä salin oikealta laidalta vastustetaan mitä tulee kuntiin ja siihen miten päätöksiä kunnissa tehdään niin arvoisa puhemies olen ainakin itse ymmärtänyt että sen takia täällä juuri nyt edustaja guzeninan johdolla esitämme lainmuutosta että sen jälkeen ei tarvitse jokaisessa kunnassa budjettineuvotteluissa käydä läpi sitä kuinka paljon kokoomus haluaa sitä laskea tänäkin vuonna ei tarvitse joka vuosi käydä siellä läpi sitten täällä edustajat viittasivat näihin hankintoihin että kumpikohan siellä painaa hinta vai laatu mitä kävi hankintalain uudistuksen osalta kun sitä käsiteltiin tässä salissa oppositio esitti että otetaan enemmän laatua huomioon no se ei käynyt hallitukselle

arvoisa puhemies toistan sitä samaa mitä edustaja laiho tuossa edellä ja muistutan myöskin siitä että kuntapolitiikassa ei ole oppositiota edustaja guzenina mutta kuitenkin sdp on ollut siellä vastuupuolue vanhustenpalveluista päätettäessä sosiaali ja terveyslautakunnan puheenjohtajana jo vuosikaudet ja nimenomaan teidän johdollanne näitä palveluja on ulkoistettu ettekä ole halunneet pitää huolta siitä mikä ilmeisesti ainakin nyt tuntuu teille olevan tärkeä
mennään puhujalistalle hetkeksi aikaa palataan taas hetken päästä nyt on puhujalista ja siellä ensimmäisenä näyttää olevan edustaja laiho sitten ovat edustajat kauma paatero kari räsänen lindtman

arvoisa puhemies viime päivinä otsikoihin ovat nousseet vanhustenhoidon ongelmat ja toimintatavat kuten täälläkin ne keskusteluttavat ja kaltoinkohtelutapaukset eivät ole tietenkään mitenkään hyväksyttäviä

aiemmin syksyllä esillä olivat lastensuojelun ja laitoksiin sijoitettujen lasten huolenpidon ongelmat ja myös vammaispalveluissa on kilpailutusten myötä ollut monia ongelmia nykyisin sosiaali ja terveyspalvelujen järjestäjinä on melkein kolmesataa kuntaa tai kuntayhtymää ja palveluiden hankkiminen ostopalveluna on on vaativaa ja vaatii osaamista vaatii sopimusteknisten tietojen osaamista ja hankintaosaamista ja se vaatii myöskin valvontaa että ne palvelut toteutuvat niin kuin on sopimuksissa haluttu ja myöskin niihin sopimuksiin sidottuja mahdollisia sanktioita oikeasti käytetään tässä on selvästi ollut ollut osaamattomuutta ja varovaisuutta julkisella puolella pitää muistaa että jos hankitaan joitain palveluita niin kyllä pitää valvoa myöskin niiden toteutumista kyllä tässä kunnat ovat päävastuussa siitä mitä mitä ostavat jos tässä nyt karrikoiden vaikka tietenkin on ihan toisenlaisesta asiasta kyse jos kotiin tai taloyhtiöön ostetaan putkiremontti niin eihän sitä työtä osteta valvomatta mitä siellä tehdään tämä on tietenkin ihmisten hoitamista mutta valvontaa tarvitaan sielläkin omavalvonnasta huudettiin täällä omavalvontaa tehdään sekä julkisella puolella että yksityisellä puolella ja sitä tarvitaan jatkuvasti emme me voi lähteä siihen että on vain ulkopuolista valvontaa vaan kyllä pitää olla laatutaso korkealla myöskin omassa toiminnassa se perustuu hyvään johtamiseen ja hyvään työilmapiiriin ja sitä kautta myöskin

ja lisäksi ovat myös omaishoitajat tosiasia on että jos nyt lähdetään kaavamainen mitoitus laittamaan ympärivuorokautiseen hoivaan katsomatta ollenkaan mihin siellä se resurssi laitetaan niin tulee käymään niin että osassa se on liian vähän ja osassa vähän niin kuin liikaa en sano sitä etteikö se ylimenevä ole varmasti tarpeen ihan varmasti jokaiselle vanhukselle mutta koska meidän talouskin on kuitenkin rajallinen ja meillä on muitakin kohteita mihin tarvitaan rahaa niin kyllä meidän pitää tarkkaan miettiä mihin se raha laitetaan niin että se mahdollisimman paljon hyödyttää sitten näitä asukkaita kun puhutaan lakiin laitettavasta mitoituksesta meidän pitää huomioida henkilökunnan saatavuus ja nämä muut sektorit kotihoito jos laissa on luku joka sitoo niin kuntienhan pitää totta kai noudattaa lakia mitä se tarkoittaa se tarkoittaa sitä että niitä hoitajia otetaan kotihoidosta tai muista palveluista erityisesti kotihoitoon on tällä hetkellä hankala saada työvoimaa on rekrytointiongelmia työ on raskasta emme me voi ykskaks tehdä tällaista muutosta vaan se pitää tehdä suunnitellusti arvioida missä tarvitaan sitä

kuinka hoidettavia potilaita asukkaita on eri puolilla tehdä sen perusteella ne arviot käyttää hoitoisuusmittareita ja saada ne valtakunnallisesti laajennettua niin että koko suomessa arvioidaan hoitoisuutta sen perusteella sitten

tämmöinen hoitoisuusmittari joka tehtiin aina puolivuosittain mutta sen lisäksi oli tämmöinen johtamisen työkalu että sitä pystyttiin käyttämään vaikka joka viikko ja katsomaan että jos tulee tarvetta lisätä henkilökuntaa niin sitten sitä lisättiin eli hyvin joustava systeemi myöskin käytettiin hyväksi sellaisia ammattiryhmiä joita pystytään käyttämään muussa muussa työssä hoiva avustajia vaikkei heitä kokonaan lasketakaan mitoitukseen niin se on tosi tärkeätä myös että henkilökunta voi tehdä osaamistaan vastaavaa työtä se lisää myöskin motivaatiota ennen kaikkea työhyvinvointi on pitää olla kohdallaan ja ilman muuta me tarvitsemme hoitajia lisää me tarvitsemme myös lääkäreitä lisää lisää molempia ammattiryhmiä kun väestö vanhenee ja palveluntarve kasvaa mutta kyllä meidän pitää oikeasti miettiä että se tehdään järkevällä tavalla ja asiantuntija arvioihin perustuen työryhmän työn perusteella eikä täältä täältä vain heitellä lukuja poliittisten irtopisteiden toiveiden varassa myöskin soveltuvuuskokeet ovat tärkeitä olen iloinen siitä että opetusministeri sanni grahn laasonen ottaa ne uudestaan käyttöön niin että saadaan motivoituneita ja alalle soveltuvia henkilöitä valvontaan on lisätty resursseja ja ja puhemies risikon toimesta on saatu lisättyä resursseja jo tälle vuodelle ja myöskin sitten jatkoon
seuraavaksi edustaja kauma mennään tätä puhujalistaa nyt jonkin aikaa ja sitten katsotaan riittääkö vielä

eri puolilla suomea ovat olleet järkyttävää kuultavaa puutteita on ollut sekä julkisella että yksityisellä puolella se kaikkien on myönnettävä jos jotain hyötyä tästä keskustelusta on niin se on se että nyt nämä asiat tulevat ainakin päivänvaloon ja voimme keskustella niistä ja siitä mitkä asiat ovat parannuksen kohteena ja mitä meidän pitää tehdä erityisesti seuraavalla vaalikaudella tähän mennessä mitoitussuositus on ollut nolla pilkku viidessä näissä hoivapaikoissa ja ministeri saarikon viimeviikkoisen puheenvuoron perusteella toteutuma on ollut noin nolla pilkku kuusikymmentäviisi jos tämä mitoitus hoivakodeissa nostettaisiin tasolle nolla pilkku seitsemän tarve olisi noin neljälletuhannellekahdellesadalle lisähoitajalle tietenkin nyt kun hoitajista on pulaa muutenkin minua ainakin huolestuttaa se mistä nämä hoitajat saadaan meillä on kymmeniätuhansia vanhuksia kotihoidossa tälläkin hetkellä ja sieltä myöskin kuuluu viestiä siitä että hoitajat vaihtuvat voi olla kymmeniä hoitajia kuukaudessa onko meidän tulevaisuutemme sitten se että ne hoitajat haetaan sieltä ja meidän kotihoidettavat vanhuksemme ovat entistä huonommassa tilanteessa tästä syystä pidän erittäin tärkeänä sitä että nimenomaan tämä hoidettavuus on se kriteeri jonka perusteella määritellään kuinka paljon niitä hoitajia tulee olla sitten toinen asia mikä on tärkeä on myöskin se että kun kunnat ostavat näitä palveluita niillä on riittävä ostamisosaaminen se tarvitsee olla ja myöskin se että niillä on riittävät resurssit siihen että kuntapäättäjät tietävät mikä se tilanne siellä aidosti on sinne pitää pystyä tekemään yllätyskäyntejä myös sillä tavalla että niistä ei tiedetä etukäteen jotta jotta hoivapaikat eivät pysty niihin varautumaan ennalta nyt ongelma on ollut se että esimerkiksi avien tekemät käynnit ovat olleet pitkälti sellaisia että ne on tehty yllätyksinä vasta silloin kun on jo tiedetty että on vakavia ongelmia yllätyskäyntien määrää meidän on pystyttävä lisäämään myöskin sanktiot se on myös selvä että vaikka niitä hoitajamitoituksia olisi sopimuksissa niin meidän täytyy tietää että niitä myöskin noudatetaan siellä siitä seuraa sanktio jos on kysymyksessä iso yritys joka niitä palveluita tuottaa sille ei joku pieni sakko paljoa merkitse se jatkaa toimintaansa siitä huolimatta sakon on on oltava tuntuva ja sen pitää johtaa jopa toiminnan keskeyttämiseen ellei peräti toimiluvan perumiseen jos ei toimenpiteitä tapahdu meidän täytyy tehdä nimenomaan valvontapuolelle näitä näitä muutoksia on tärkeää että nämä asiat nyt nostetaan kunnolla keskusteluun eikä puhuta pelkästään vain yhdestä luvusta hoitajamitoituksesta vaan kokonaisuudesta vanhusten hyvä hoitaminen on tärkeä asia meille kaikille ei vain

arvoisa rouva puhemies edellisen kauden lopulla oli sopimus että jos löytyy yksikin paikka jossa suosituksen mukainen hoitajamitoitus ei toteudu se kirjataan lakiin niitä löytyi sen tarkastelun perusteella mutta kohta neljä vuotta myöhemmin lakiin sitä ei ole vieläkään kirjattu edes sitä nolla pilkku viidettä valviran ylijohtaja kertoi helsingin sanomissa että tämä kohu on jopa erinomainen asia siitä syystä että he ovat nähneet nähneet tämän tilanteen jo pitkään ja niillä resursseilla joita on yhdeksän henkilötyövuotta valvirassa tilanteen hoitaminen on oikeasti ollut mahdotonta nyt se että tapauksia nousee julkiseen keskusteluun ja heidän mukaansa varmaankin tämän jälkeen siihen tulee myös jotakin muutosta on hyvä asia kun katsoo sitten avin resurssit niin siellä on parikymmentä koko suomessa olen samaa mieltä että valvontaa on hyvä lisätä ja tarpeen lisätä mutta jos täällä puhutaan ettei pelkillä numeroilla niin ei myöskään pelkällä valvonnalla ei voi olla niin että jonkun yksikön nurkassa tarvitsee joka viikko käydä katsomassa kyllä tämän enemmän pitää perustua siihen että kun kerran on tehty sopimukset tai on laki niin sitä ne yksiköt tai tahot jotka toimintaa järjestävät myöskin noudattavat äsken viittasin jo thln marja vaaraman kommentteihin siitä kuinka hän myöskin samaisen helsingin sanomien artikkelissa ilmoittaa että tämä on ollut kolmenkymmenen vuoden sota vuonna kahdeksankymmentäseitsemän hänet on ensimmäisen kerran velvoitettu laskemaan mikä olisi oikea mitoitus se oli nolla sen jälkeen poliitikot ovat kuulemma toistuvasti teettäneet uusia selvityksiä ja joka kerta ne on jätetty huomiotta ja enemmänkin on tehty poliittista painostusta jopa niin että tämä asiantuntijoiden määrittelemä hoitajamitoitus dissataan elikkä ei ole missään tapauksessa haluttu kuulla niitä asiantuntijoita ja nyt ei ole siis kyse niistä ihmisistä jotka haluavat muuttaa ryhmäkoteihin vapaaehtoisesti siitä syystä etteivät halua asua yksin vaan niistä ihmisistä jotka täyttävät kriteerit tarvitsevat tuntia vuorokaudessa hoivaa se nolla pilkku seitsemän suosituksissa on ollut se alin taso jonka jälkeen sitten tietenkin sitä lisätään kun

koulutuksen lisääminen kun puhutaan henkilöstömäärästä on hyvä ajatus ja tuen täysin opetusministerin ajatusta siitä että voidaan lisätä mutta meillä on alueellisesti eroja joillakin alueilla tälläkin hetkellä löytyy hoitajia mutta enemmän on ehkä ollut tämä huoli joka on tässä salissa tullut esille että kun se työ on ollut niin rankkaa niin kymmeniätuhansia koulutettuja hoitajia on hakeutunut muihin tehtäviin jos se työ olisi vähemmän haastavaa rankkaa niin että sinne ei ei uupuisi niin aivan varmasti osa näistä hoitajista palaisi takaisin tulisi tekemään sitä työtä mihin sen koulutuksen saanut surullisia tarinoita tulee meille sähköpostiin nähdään mediassa miten hoitajat kertovat siitä että he eivät pysty oman etiikkansa vastaisesti työskentelemään tai he eivät pysty kun heitä pakotetaan ylemmän johdon puolelta tekemään sellaisia tehtäviä niin paljon ja niin vähällä mitoituksella mikä ei heidän mielestään ole eettisesti kestävää tai heidän oma kehonsa ja mielensä eivät kestä sellaista työtä tehdä tässä on puhuttu kuntien osuudesta ja se on totta että täällä hankintalaki olisi hyvä väline ja ja olisi voinut toivoa että tämäkin hallitus olisi halunnut sen laadun merkitystä sinne nostaa mutta olen pahoillani siitä että kuntia syyllistetään koska olen yrittänyt pysyä kärryillä vähän kuntien tehtävistä ja yksikään kunta ei hankintaa niin että se ilmoittaa kriteeriksi vain hinnan ei aivan varmasti kaikissa niissä kuntien hankintatarjouksissa ovat myöskin perusteina riittävä henkilöstön määrä asianmukaiset tilat lääkkeenantomahdollisuudet ynnä muut ja tämä sama kriteeristö on aivan varmasti myöskin siinä kohtaa kun nämä yksiköt hakevat toimilupaa aluehallintovirastoilta sitä toimilupaa ei saa mutta sen jälkeen kun se toimilupa on saatu sen jälkeen kun se sopimus kunnan kanssa on tehty sitten on pystytty vähentämään ja on ajateltu ettei sitä kukaan tule valvomaan edustaja zyskowiczin kanssa olen eri mieltä siitä että se olisi parempaa että vain omaiset tai se henkilö itse joka näissä hoivapalveluissa on olisi se valvoja mielestäni on huomattavasti vastuullisempaa että semmoinen ihminen ja taho joka tietää mitä sen hoidon pitäisi olla muutenkin kuin musta tuntuu on myöskin siinä takana tietenkin tälläkin hetkellä omaiset käydessään siellä ovat valvoneet ja monet heistä ovat tehneet näitä valituksia siitä syystähän valvira on tällä hetkellä täynnä näitä valituksia koska suurimman osan niistä ovat tehneet ne omaiset mutta sitten toisaalta realismia ei ole eri puolilla suomea

tai jos haluaa että omainen on suhtkoht lähellä alle sadan kilometrin ei ole mahdollisuutta valita tai sitten niin kuin täällä mäkisalo ropponen kertoi muistisairaiden osalta joilla ei oikeasti ole ollut pitkiin aikoihin kykyä valita tai kehitysvammaisten osalta näiden osalta

ja tässä tapauksessa se on ollut kunta ja nythän on surullista että tässä tulevassa mahdollisesti tulevassa sote uudistuksessa tätä etukäteisvalvontaa ei ole on vain jälkikäteisvalvonta siellä on kriteerit joidenka mukaan yritykset ilmoittautuvat kun täyttävät ne kriteerit jotka tarkastetaan asiakirjojen perusteella näin lukee lakiesityksessä lakiesityksessä lukee että pääosin asiakirjojen perusteella

puhujalistaa otetaan sitten vielä vastauspuheenvuoroja mutta nyt edustaja kari mika
arvoisa rouva puhemies vähän murheellisin mielin tätä keskustelua olen kuunnellut kun

suurta myrkkyä ja samaan aikaan ikään kuin vastalääkkeeksi tarjotaan sitä että ei tarvita mitoitusta vaan omaiset hoitavat valvonnan toki kuulin että tässä perusteltiin muitakin syitä mutta me kaikki varmasti tunnemme niin monta läheistä joilla ei välttämättä omaista ole jonka edunvalvojana ei toimi lähiomainen vaan enemmänkin viranomainen te te olette esittäneet ja tässä edustaja kaumakin esitti aikaisemmin sitä että pitäisi tästä alimitoituksesta annettavia tuomioita koventaa eli nostaa rikoslain kautta sanktioita niille yrityksille tai toimijoille jotka näitä palveluita tuottavat heikolla tasolla mutta tiedän edustaja te olette juristi ja olette varmasti perehtynyt myös rikoslain vaikuttavuuteen että ainakin tuolla hallintovaliokunnan puolella jossa itse myös työskentelen usein tulee esiin se että pelkkä rikoksista annettavien tuomioiden nostaminen ei lisää lainkuuliaisuutta vaan nimenomaan valvonta jolla pystytään valvomaan ja ennaltaehkäisemään erilaisia kolttosia joilla yritetään vaikkapa terveyspalvelubisneksessä saada parempia voittoja ja tuottoja sillä että vähennetään henkilökuntaa näin ollen kaksi keskeistä tekijää tässä korjausliikkeessä olisivat että me saisimme hoitajamitoituksen jolloin palvelun määrää ja laatua sitä kautta on riittävästi ja sitten se toinen puoli että tätä toimintaa pystytään tehokkaasti valvomaan silloin meillä olisi tyytyväisiä asiakkaita siellä potilaiden puolella emmekä ajautuisi tilanteeseen jossa vain ja ainoastaan piiskalla yritetään ohjata alimitoitettuja palveluyksiköitä näin ollen toivon kyllä että pääsisimme sellaiseen yhteiseen keskusteluun siitä millä tavalla tämä hoitajamitoitus nostetaan sinne nolla pilkku seitsemään sen sijaan että kokoomus painaa jarrua aivan täydellä innolla keskustan väki tässä vähenee toivon että puhemäärä lisääntyy ja mielelläni kyllä kuulisin keskustan kansanedustajien näkemyksiä myös tästä hoitajamitoituksen tarpeesta ja kannustavia puheenvuoroja hallituspuolue kokoomukselle siitä että tämä korjausliike myös tarvitaan

arvoisa puhemies ikäihmiset ansaitsevat parempaa hoivaa kuin mitä tänä päivänä pystymme heille tarjoamaan ja

merkittävänä osana tätä parannusta on kysymys siitä että sitova hoitajamitoitus kirjoitetaan lakiin niin kuin tässä edustaja guzeninan lakialoitteessa esitetään ei se korjaa kaikkia ongelmia tarvitaan paljon muitakin toimenpiteitä mutta se on merkittävä kysymys on siitä että tulevaisuudessa meillä on jokaisessa yksikössä vähintään riittävä määrä henkilökuntaa tarjoamassa sitä palvelua ikääntyville asiakkaille arvoisa puhemies mitä tulee henkilökunnan määrään niin hieman ihmettelen tätä keskustelua kun varsinkin kokoomuksesta nyt oikeastaan pääargumentti millä vastustatte tätä sitovaa se että se lisää hoitajien määrää ja mistä näitä hoitajia sitten saadaan jos olen kuitenkin ymmärtänyt oikein niin tekin kai nyt sen verran sentään haluatte vanhuspalveluita parantaa että sinne tarvitaan lisää henkilökuntaa töihin joten arvoisa puhemies tämän kysymyksen voitte itseltänne kysyä vai olisiko kenties niin että kun työolot näissä yksiköissä olivatpa ne sitten julkisia tai yksityisiä saadaan paremmalle tolalle niin myös sellaiset henkilöt joilla on jotka ovat sitten vaihtaneet alaa saattaisivat palata takaisin tekemään sitä työtä johon heillä koulutus on jos työn viihtyvyyttä voitaisiin parantaa siinä varmasti auttaa se että työkavereita olisi hieman enemmän mitä tulee sitten tähän työilmapiiriin josta moni hoitoalan ammattilainen toteaa että he uupuvat työtaakan alle niin en sitä yhtään ihmettele kun tänään luin artikkelia missä käydään läpi näitä esperi selityksiä valvontaviranomaisille siitä minkä takia siellä hoitokoti ulrikassa oli tehty mitä oli tehty ja tekoja oli vähän jopa vähätelty siinähän toimija totesi että valvontaviranomaisen ei olisi pitänyt kuunnella työntekijöitä koska nämä ovat epäluotettavia

siis yhtiö toteaa valvovalle viranomaiselle että ei teidän pitäisi uskoa nyt niitä työntekijöitä jotka siis noudattavat lakia ilmoittavat epäkohdista ja joita työnantaja moittii epäluotettaviksi se kertoo jo aika lailla siitä minkälaisia tällaiset toimijat ovat arvoisa puhemies tähän loppuun totean että kun näitä rankkoja väärinkäytöksiä on ollut niin kyllä niillä pitää olla myös seurauksia jotka ovat sitten samanmukaisia
puhujalista jatkuu edustaja lindtman ja otetaan sitten muutama debattipuheenvuoro

aloitteesta nyt käsittelyssä oleva lakialoite on saanut taaksensa koko opposition laajan tuen ja osan myöskin myöskin hallituspuolueiden kansanedustajista on vihdoin ja viimein aika asettaa hoitajien alimitoitukselle

eduskunta hyväksyy tämän lakialoitteen niin tämän aloitteen suurin seuraus on se että tässä laitetaan piste alihoitajamitoitukselle sille asetetaan nollatoleranssi vuodesta kaksituhattaseitsemän lähtien on jatkunut vilkas keskustelu vanhuspalvelulaista ja uskon että en ole ainoa uskon että suomalaiset laajasti ikäihmiset laajasti omaiset ja hoitajat ovat sitä mieltä että vihdoin päättäjien on aika pistää stoppi hoitajien alimitoitukselle siitä tässä aloitteessa on kysymys sen vuoksi käyn nyt tässä puheenvuorossani läpi muutamia argumentteja mistä tässä aloitteessa ei ole kysymys tai oikeammin puran muutamia edustaja zyskowiczin esittämiä väitteitä jotka eivät kestä lähempää tarkastelua ensinnäkin edustaja zyskowiczin ja kokoomuksen keskeinen argumentti vastustaa tätä lakialoitetta hoitajamitoitusta on se että yksi luku ei ratkaise koko vanhustenhoidon ongelmaa no onko joku jossain niin väittänyt ei ole lukeeko siinä lakialoitteessa niin että tällä lakialoitteella tällä hoitajamitoituksella ratkaistaan koko vanhuspalveluiden ongelma eihän siinä niin lue tämä on olkinukke jonka muun muassa edustaja zyskowicz ja kokoomus ovat kehittäneet jotta he voisivat

mahdollisuus turvalliseen lapsuuteen niin sen vuoksi yksi toimenpide on sinänsä ihan oikea että pitää selvittää kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä rikostausta mahdollisten lapsiin kohdistuneiden rikosten varalta se on oikea toimenpide mutta väitänkö minä edustaja zyskowicz että tuo yksi toimenpide ratkaisisi lasten turvallisen lapsuuden koko suomessa en väitä kuten emme mekään väitä että tällä hoitajamitoituksella laitetaan koko vanhustenhoito kuntoon tai edustaja zyskowicz kun petteri orpon kokoomus oli ainoa puolue joka ylen kyselyssä ei tiennyt kantaa siihen pitäisikö suomessa olla seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä poliisia niin jos tapahtuu niin kuten minä toivon että kokoomuspuolue tulisi tämän riittävän poliisimäärän taakse niin ihan samalla tavalla jos te tämän korjauksen teette tähän teidän linjaanne ja tiedätte jatkossa mikä oikea määrä poliiseja on en minä tule väittämään tai vastustamaan kokoomuksen kantaa poliisien määrän lisäämiseen sillä että se yksin ratkaisee suomen turvallisuusongelmat tämä väite että yksi luku ei ratkaise koko vanhustenhoidon ongelmaa on epä älyllinen argumentti vastustaa tätä hoitajamitoitusta sitten on toiseksi sanottu että ikäihmiset ansaitsevat yksilöllisen mitoituksen no estetäänkö tässä lakialoitteessa sen yksilöllisen mitoituksen toteutuminen ei kuten ei nykytilassakaan kun sanotaan

edustaja zyskowicz on käyttänyt termiä että on yksi taikaluku meillähän on jo yksi taikaluku se on se nolla pilkku viidellä siellä laatusuosituksessa eihän sekään estä hoitoisuuden huomioimista kyse on siitä että asetamme jonkun alarajan ja aivan kuten nykyiselläänkin kuten täällä useissa puheenvuoroissa on sanottu keskimääräinen mitoitus on yli nolla pilkku kuudennen sehän juuri kertoo siitä että on erilaisia tilanteita mutta tässä kysymys on

vastaus sitten ehkä kaikkein hulluimpia argumentteja on se että tätä hoitajamitoitusta ei pidä tukea koska esimerkiksi maria guzenina ja espoon sosiaalidemokraatit eivät ole saaneet aikaiseksi korkeampaa hoitajamitoitusta siis espoossa loistava esimerkki jossa sosiaalidemokraateilla seitsemästäkymmenestäviidestä valtuutetusta on kymmenen valtuutettua täällä kokoomusedustajat syyttävät sosiaalidemokraatteja ja maria guzeninaa espoon vanhustenhoivan tilanteesta jos tällä argumentilla lähdetään liikkeelle niin silloinhan tuon argumentaation päässä pitäisi purkaa kaikki velvoitteet kunnilta ja luottaa vain siihen että kyllä ne kuntapäättäjät siellä hoitavat kunhan vain sosiaalidemokraatit saadaan ulos näistä kunnista kyllä sitten tulee kaikki kuntoon pitäisikö purkaa mitoitukset päivähoidosta hoitotakuusta entä entä maankäytöstä mistä tahansa jos aina se argumentti on se että hoitajamitoitusta ei pidä laittaa täällä kuntoon koska jostain kunnasta jossa on alle nolla pilkku seitsemän mitoitus löytyy joku sosiaalidemokraattinen valtuutettu niin edustaja zyskowicz voitte myöntää että tämä päättelyketju on erittäin epälooginen eikä se kestä tarkastelua hoitajamitoitus tarvitaan juuri sen vuoksi että meillä ei olisi jatkossa tilannetta jossa kunta toisensa jälkeen kokoomus ajaa pienempää mitoitusta kuntapäättäjät ja myöskin valvovat viranomaiset tarvitsevat tämän

olen iloinen että tässä kokoomuspuolue on muuttanut kantaansa vielä kun he julkistivat heidän vaaliohjelmansa he totesivat että luotamme suomeen ja sääntelyä on purettava olen iloinen että tässä on nyt saatu tarkistettua kantaa että kyllä sääntelyä todella tarvitaan ja jonkinlaista perusteiden perusteiden perusteella mitattua hoitajamitoitusta ilmeisesti kokoomuskin on kannattamassa mutta en ole saanut selville mikä se on ja kuudenneksi sitten vielä tämä sote uudistus

julkilausuttu tavoite on se että tulee enemmän markkinoita ja enemmän toimijoita mutta kun hallituksen omassa esityksessä todetaan että valvonnan resurssit eivät riitä valvonnan resursseja ei ole mahdollista lisätä niin tästä loogisena ja myöskin hallituksen esityksestä ilmenevänä ilmenevänä johtopäätöksenä on se että yhä

pidetäänkö todella järkevänä että jatkossa vanhustenhoitoa hoidetaan yhä enemmän markkinoilla ja se valvonta perustuu nykyistä enemmän nykyistä enemmän

puhemies on hyvä tässä vaiheessa iltaa myöskin todeta että vanhusten ja vammaisten hoidossa on paljon hyvää ja laadukasta toimintaa ettei unohdeta tätäkään tosiasiaa mutta valitettavasti on myös vakavia laiminlyöntejä nyt esille tulleille ihmisoikeusrikkomuksille minun mielestäni on ihan hyvä käyttää sitä sanaa ne ovat ihmisoikeusrikkomuksia ja epäinhimilliselle hoidolle on asetettava nollatoleranssi ei ole oikein että ikäihmisiä kehotetaan virtsaamaan vaippaan tai tai eristetään tai hoidetaan turhaan rauhoittavilla lääkkeillä tai sidotaan ne ovat ihmisoikeusloukkauksia vanhus ja vammaispalvelujen virheiden korjaaminen vaatii henkilöstön lisäämistä ja ja toisaalta myöskin ammattitaitovaatimusten täsmentämistä hallitus on sanonut myös että sote korjaa kaiken kuitenkin hallituksen sote mallin sisältämät valtavat säästöpaineet ovat täysin ristiriitaisia vanhusten hoidon ja hoivan laadun kehittämisen ja valvonnan parantamisen kanssa digitaaliset palvelut eivät tätä ristiriitaa ratkaise vaikka ministerin aitiosta on sitäkin totena kerrottu ihmettelen edelleen miten ihmeessä pienenevillä resursseilla hallituksen sote malli voisi tilanteen korjata tai valvontaa parantaa edustaja laiho muistaakseni toivottavasti nyt en laita näitä sanoja väärän henkilön suuhun totesi että täällä ei ole hoitajia eikä tietoa olosuhteista arjessa no minä olen hoitaja mutta olen myöskin muistiliiton puheenjohtaja ja tiedän tasan tarkkaan mitä on muistisairaan laadukas inhimillinen ja ja kuntouttava hoito käyn säännöllisesti yhteisökodeissa ja keskustelen hoitajien kanssa ja tiedän että hoitajat kärsivät ja uupuvat siitä etteivät he pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisivat ammatti indentiteetin ja todellisuuden välillä on valtava ristiriita on hyvä muistaa että siinä vaiheessa kun muistisairas ihminen joutuu tai pääsee yhteisökotiin hyvän hoidon edellytys on nolla pilkku seitsemän mitoitus koska silloin se vointi ja kunto on jo sen verran huono ja joskus se on jopa paljon enemmän kuin tämä seitsemän me olemme laatineet muistiliitossa hyvän hoidon kriteerit ja ne voisivat kyllä auttaa arvioimaan hoidon laatua ja toivon että tähän kriteeristöön tutustuisi myöskin tämä porukka täällä hoitajia on epäinhimillisten työolosuhteiden takia siirtynyt pois hoito ja hoivatyöstä ja jos heidät saataisiin takaisin omalle alalle niin asia olisi melkein sillä jo ratkaistu ja jos emme tee nyt korjaavia toimenpiteitä eli helpota hoitajien työtaakkaa niin hoitajat kiihtyvällä tahdilla lähtevät

tehdään sitten mennään näihin debatteihin täällä on neljä nyt kuusi pyydettyä puheenvuoroa sitten ei enempää

arvoisa puhemies tämähän on siis lähetekeskustelu ja lähetekeskustelun tarkoitus on antaa kun valiokunta sitten ennen pitkää tätä lakialoitetta tulee käsittelemään ja aika vähän täältä salista on saatesanoja kuulunut olen erittäin iloinen siitä että keskustapuolue tuntuu olevan samoilla linjoilla opposition kanssa ja näen tässä paljon hyvää meitä on nyt enemmistö ja uskon että tällä porukalla me saamme aikaan parannuksia sen sijaan kokoomuksen osalta en ymmärrä sitä minkä takia sieltä yritetään jatkuvasti keksiä selityksiä sille miksi tämä ei onnistuisi ja minkä takia siellä tahallaan väärin ymmärretään miltei kaikki asiat täältä puolelta salia sanotaan sitä minä en ymmärrä te sanotte että hoitajia on mahdoton saada sitä neljäätuhatta teille on kuitenkin kerrottu että tällä hetkellä kolmekymmentätuhatta hoitajaa on hakeutunut johonkin muuhun kuin koulutustaan vastaavaan työhön kolmekymmentätuhatta te väitätte että meillä olisi vain yksi luku ei meillä on vähimmäismitoitus joka on osa nykyistä vanhuspalvelulakia johon täytyy tehdä tarkennuksia jota täytyy nyt parantaa sieltä täytyy perua ne heikennykset joita tämän hallituskauden ja esimerkiksi teidän edustajanne laitinen pesola on myöntänyt tämän julkisesti televisiossa hän on sanonut entinen tehyn puheenjohtaja että tässä tehtiin virhe tässä hallitus on tehnyt virheen hän on sanonut näin ja toivoisin että te muutkin voisitte tämän myöntää on tehty virheitä virheiden tunnustaminen on viisauden alku ja nyt täytyy mennä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies tässä on tapahtunut rankkoja laiminlyöntejä on tingitty laadusta ovat ne johtuneet sitten ahneudesta kuntien säästöpaineista tai mistä tahansa syystä niin niitä ei voida hyväksyä ja jos rikoksia on tehty niin rangaistuksia on siitä seurattava myös niille jotka siellä johdossa ovat yllyttäneet ihmisiä toimimaan vastoin lakia jos tämmöisiä

panostamaan enemmän laatuun sekö että kunta kilpailuttaa siellä on laatukriteerit mukana niin kuin edustaja paatero kertoi hintakriteeri erittäin tärkeänä niin kuin me kaikki tiedämme sekö pakottaa panostamaan laatuun vai se että maakunta antaa potilaille käytännössä potilaille ja heidän omaisilleen tämmöisen asiakassetelin ja tämä ihminen itse päättää mihin hoitolaitokseen hän menee kumpi vaihtoehto pakottaa panostamaan laatuun jotta asiakkaita saisi tässä ensin mainitussa mallissa kunta päättää ja menet sinne minkä kunta päättää jälkimmäisessä mallissa ihmiset itse päättävät ja kai silloin aika tärkeätä näille palvelun

olemme selkeästikin yhtä mieltä siitä että että vanhuspalveluiden kokonaisuus on laitettava kuntoon ja tarvitsemme ikään kuin kokonaisremontin tästä näyttää olevan salissa yksimielisyys

sdp haluaa osaksi tätä kokonaispakettia myöskin hoitajamitoituksen lakiin kokoomus ei sitä halua koska yksi luku kuntoisuus ja niin edespäin no ehkä nyt pitäisi kysyä sitä mitä pahaa teistä tapahtuisi jos se lakiin kirjattaisiin annatte ymmärtää että se estäisi kuntoisuuden arvioinnin ei estä samassa pykälässä on jatkossakin kuntoisuuden arviointi sanotte sen olevan pois kotipalveluista eli onko niin että kun vahvistetaan kotipalvelua niin se on pois ympärivuorokautisesta hoivasta eihän tällainen ole perusteltua

tässäkin keskustelussa toistuvasti annetaan väärää todistusta tulevasta maakunta ja sote uudistuksesta on aivan keskeinen ajatteluvirhe puhua että se markkinamalli tulee sote uudistuksen myötä markkinamalli on olemassa täällä ja jos me emme saa tätä uudistusta tehtyä niin tämä

näitä palveluja tarjoamassa järjestöt pienet yritykset isommat yritykset ja sitä kautta ihminen valitsee sen paikan mihinkä menee hoivaan ja jos hän ei ole tyytyväinen hän voi vaihtaa paikan te ette halua nähdä tätä logiikan muutosta minkä maakunta ja sote uudistus tuo

ette tutustu papereihin ja siihen mitenkä tämä asia muuttuu markkinamalli on täällä ja me haluamme tällä uudistuksella tämän ryöstökalastuksen pysäyttää

arvoisa puhemies siinä lisääkö nykymalli jota siis kukaan ei kannata kaikki kannattavat sote uudistusta

alkuperäiset tavoitteet toteuttavaa sote uudistusta ei hallituksen markkinamallia jos nyt verrataan nykymallia hallituksen sote malliin niin lisääkö hallituksen markkina sote sote markkinoita vai ei tässä kyllä nyt joudun sanomaan että jopa esperi caren entiseen toimitusjohtajaan luotan enemmän kuin heikkiseen hän on arvioinut että hallituksen markkinamalli tuplaa heidän liikevaihtonsa tuplaa markkinan tuplaa markkinan isot yritykset ovat viestineet osakkeenomistajille että kun tämä hallituksen sote markkinamalli tulee niin se kasvattaa liiketoimintaa tässä tapauksessa luotan heihin mutta edustaja heikkinen te olette keskustan sote vastaava ja zyskowicz täällä kertoi aikaisemmin että ei pidä paikkaansa se mitä ministeri saarikko on sanonut että saarikko käynnistää hoitajamitoitukseen liittyvän lainvalmistelun ministeriössä onko todella niin edustaja heikkinen että hoitajamitoitukseen ei olekaan käynnistetty toisin kuin saarikko on sanonut zyskowicz sanoi että ei ole käynnistetty oletteko te antaneet periksi tässä kokoomukselle

erillisenä tai yhdessä onko sitä ylipäätänsä käynnistetty hoitajamitoituksen

arvoisa puhemies edustaja räsänen viittasi tähän esperi ne laiminlyönnit ovat tuomittavia joita on tapahtunut mutta tässä samassa yhteydessä voisinkin tiedustella millä tavalla esperi caressa on tradekan kautta sitten huolehdittu tästä valvonnasta ja mitoituksesta kun vasemmistopuolueiden demareiden ja vasemmistoliiton hallitsema monialakonserni tradeka on itse mukana alan liiketoiminnassa

antanut myös vaalitukea edustajille ja tulevissa eduskuntavaaleissakin tulevat saamaan näin näin tiedot kertovat muun muassa antti lindtman maria guzenina li andersson paavo arhinmäki ilkka kantola aino kaisa pekonen

arvoisa rouva puhemies hyvä että tämä asia tuli esille ihan ensinnäkin tradeka ymmärtääkseni jäädytti koko yhteistyön ja ymmärtääkseni niissä toiminnoissa ei ollut yhtään tämmöistä hoivakotia ei yhtään siinä toiminnassa mitä yhteistyötä edes ajateltiin ei ollut missään tapauksessa yhtään tämmöistä ympärivuorokautista hoivakotia joten kannattaisi ehkä tämä tarina nyt lopettaa tämä tarina on niin täynnä reikiä

ei kannata ruveta siitä kiistelemään vielä laatuun ja valvontaan minä olen sitä mieltä että että kun kunnat ja sitten mahdollisesti ne sote kunnat tulevaisuudessa arvioivat ja tekevät ne kriteerit niin siellä on ammattilaiset jotka arvioivat mitä ja

muun muassa ne ikäihmiset tai kehitysvammaiset tai muistisairaat tarvitsevat

niin kuin äsken toistin myöskin tietenkin jokainen ihminen itse valvoo ja heidän omaisensa ja läheisensä aivan varmasti myöskin valvovat niin kuin ovat valvoneet nyt ja tehneet ison kasan niitä ilmoituksia mutta kaikilla ei siitä huolimatta on tämä malli tai se tuleva malli ole realistista mahdollisuutta kerran viikossa vaihtaa paikkaa se ei vaan ole realistista koska niitä paikkoja ei ei ole se ei ole ihmisten oman elämän kannalta mahdollista eikä semmoista kannata tehdä

arvoisa rouva puhemies viime vaalikaudella kaksituhattaviisitoista valtionosuuksia ei todellakaan varsinaisesti leikattu mutta tuolla kaudella tuli yli satatuhatta työtöntä ja se merkitsi sitä että verotulot vähenivät ja sosiaalimenot kasvoivat myös kaikki muut kuntien menot kasvoivat aika voimakkaasti käytiin yt neuvotteluja irtisanottiin henkilöstöä myös sosiaalipuolelta vanhustenhuollosta lukuisissa kunnissa kriisikuntia oli kymmenittäin ja kuntaliitoksia tuli paljon taloudellisen ahdingon takia

näistä toimenpiteistä seurauksena oli myös se että kuntatalous velkaantui vuoden kaksituhattakymmenen lopussa kuntien yhteenlaskettu velka oli kymmenen pilkku kuusi miljardia ja vuoden viisitoista lopussa kahdeksantoista pilkku yksi miljardia eli tuona aikana siis käytännössä kataisen stubbin hallituksen aikana kuntatalous velkaantui seitsemällä pilkku viidellä miljardilla eurolla on selvää että kun kunnat olivat tässä tilanteessa niin vaikka ne nostivat veroprosentteja laajasti ja tekivät monenlaisia tehostamistoimenpiteitä niin joutuivat myös leikkaamaan ja heikentämään palvelujaan yksistään henkilöstövähentäminen johti siihen lukuisat kunnat ulkoistivat vanhustenhuoltoa ja se merkitsi sitä että että kilpailutettiin kilpailutuksessa määräävänä tekijänä oli kunnan taloudellinen ahdinko eli hinnan perusteella moni kunta valitsi sen hoitopaikan mikä oli taloudellisesti edullisin ja laatu jäi varjoon tähän syyllistyvät kaikkien puolueitten voimakunnat ja tässä tilanteessa nyt ollaan kaksituhattaviisitoista kun sipilän hallitus aloitti se ohjelmassaan päätti että valtionosuusleikkauksia ei tehdä lisäksi se päätti että kaikki kuntien veromenetykset kompensoidaan täysimääräisesti ja kunnille mahdollisesti annettaviin uusiin tai laajennettuihin tehtäviin annetaan täysi valtionosuus siis sinänsä sipilän hallitus jäädytti sen edellisen vaalikauden kuntatalouden ei siis parantanut mutta ei myöskään heikentänyt kuitenkin kuntatalous vahvistui voimakkaasti tämän vaalikauden aikana niin että viime syksynä kun teimme valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa budjettimietintöä siellä

että kuntatalous on vahvempi kuin vuosikymmeniin no tänä päivänä se on jo sitten heikentynyt siitä merkittävästi niin kuin tuoreet tiedot kertovat ja edessä ovatkin aika synkät ajat verotulot ovat kasvaneet tällä vaalikaudella työllisyyshän on parantunut merkittävästi ja menojen kasvu on saatu pysäytettyä kunnissa pitkälti paitsi nyt aivan viime aikoina ilmeisesti on käänne tapahtunut mitä meillä on edessä vanhusten määrän voimakas kasvu en muista ihan tarkkaan mihin vuoteen mennessä se kolmesataatuhatta uutta vanhusta tulee mutta kuitenkin vaikeasti hoidettavia vanhuksia tulee yhä enemmän henkilöstön saatavuus ja palkkaus ovat isoja kysymyksiä haasteita on edessä ja kun tuossa totesin että kuntatalous vaikeutui jo viime vuonna ja ehkä tänä vuonna vaikeutuminen jatkuu niin ollaan suurissa ongelmissa tähän iskivät sitten suuret sote firmat nämä monikansalliset taikka ylikansalliset kansainväliset firmat ovat ostaneet pieniä yrityksiä pois ja keskittyminen on kova sitten on tullut ahneus joka on on lyönyt leimansa tähän vanhustenhuoltoon ikävällä tavalla täysin järjettömän kohtuuttomalla tavalla se on häpeä meille kaikille valvonta ei ole kunnossa omavalvonta ei toimi kunta on näissä sopimusosapuolena ja on vaikeuksissa sopia sen ison kumppaninsa kanssa koska jos tämä panee vanhainkodin tai hoitopaikan kiinni niin ne vanhukset ovat kunnan sylissä niille on hankittava kuitenkin hoitopaikka aluehallintavirastot valvovat mutta ne ovat aliresursoituja ja valvira vielä enemmän valtakunnallisena valvojana no näin on käynyt nyt että kristiinankaupungista tämä alkoi siellä on kaksikymmentäseitsemän valtuutettua joista seitsemäntoista on rkpläisiä syytämmekö tästä sitten rkptä että siellä on tämä tilanne

suuren firman kanssa alavudella kerrotaan että on jopa kuollut kuusi vanhusta ennen kuin valvoja heräsi eli valvonta ei ole kunnossa meillä on neljän tason valvonta eli kukaan ei käytännössä todellisuudessa valvo ja tämä on hyvä hallitus pantava kiireesti kuntoon valvonta on koottava yhteen vahvaksi ja tehokkaaksi kuten edustaja arja juvonen on

mutta kyllä ne ovat pitkälti samoissa ongelmissa kuin kunnat nyt ensinnäkin maakuntien rahoitus näyttää olevan jo lähtökohtaisesti alimitoitettu eli maakunta joutuu jälleen etsimään hoitopaikkoja niillä resursseilla mitä löytyy löytyy ja siitä vaikeudet eivät eivät helpotu tietysti malli on erilainen kun kun asiakas valitsee mutta löytyykö näiltä paikkakunnilta kristiinankaupungista tai joroisista tai alavudelta niitä vaihtoehtoisia paikkoja vai osoittaako se maakunta sitten että tuolla maakunnan toisella laidalla on paikka minun äidilleni kaukana kotiseudultaan synnyinsijoiltaan omaisistaan tämä on kylmää jos näin tapahtuu eli en valitettavasti voi uskoa että todellista ratkaisua maakuntauudistus toisi arvoisa puhemies sanktiot me esitimme ryhmäpuheenvuorossamme että kymmenen prosenttia liikevaihdosta silloin kun sääntöjä ja sopimuksia ja lakia rikotaan se on tehokas pääministeri puhui tästä osuuskuntamallista että sillä voitaisiin hoitaa nämä jyväskylän tikkakoskella tätä vähän yritettiin muutama vuosi sitten mutta ei se onnistunut ei löytynyt osuuskuntaan osakkaita jotka olisivat lähteneet pyörittämään

arvoisa rouva puhemies on ilo tulla puhumaan edustaja kankaanniemen edustaja kankaanniemen jälkeen koska hänen puheenvuoronsa piti sisällään paljon sellaista faktaa joka ei meille ole välttämättä mieluista kuultavaa mutta joka kuitenkin kertoi mikä se tilanne käytännössä maassamme on

esiin ja että on tämä valtava keskustelu syntynyt koska se tulee johtamaan parannuksiin oli näiden laiminlyöntien ja osin jopa väärinkäytösten syynä sitten yritysten ahneus tai niiden johtajien ahneus tai muu moraalittomuus tai oli kyseessä sitten kuntien säästöpaineet tarve löytää säästöjä

nämä yritykset ovat kyllä ansainneet kaiken sen maineen menetyksen mikä niitä nyt on kohdannut ja huomasin jostain että attendonkin osake on syöksynyt tukholman pörssissä siihen on varmasti muitakin syitä mutta ei tämä tällainen maineen menetys ole ollut varmasti yhtiön kurssikehityksellekään hyvästä edustaja lindtman oli ollut huomaavinaan että kokoomus olisi muuttanut kantaansa siihen että jos ja kun tässä on syyllistytty laiminlyöntiin ja jos on jotain rikoksia tehty niin siitä pitää seurata asianmukaiset sanktiot

kumpikohan malli laittaa palveluntuottajat panostamaan enemmän laatuun nykyinen malli jossa siis vanhukset eivät itse päätä vaan kunta päättää kilpailutuksen jälkeen ja valitsee yleensä ymmärtääkseni sen halvimman tarjouksen tämäkö pakottaa panostamaan laatuun missä kunta päättää ja vanhukset menevät sinne minne kunta päättää

tulevien asiakkaiden ja heidän omaistensa luottamus jossa sen pitää huolehtia siitä että sillä on semmoinen maine että sinne halutaan tulla mutta kun tämä valinnanvapaus on teille demareille myrkkyä niin te keksitte erilaisia syitä miksi tämä ei muka ole hyvästä ensinnäkin te sanotte että ei siellä syrjäkylillä ole sitä valinnanvapautta sehän on totta eikä sinne tule se on totta ei ole ikinä ollut ei ole tänä päivänä eikä tule ikinä olemaan syrjäkylillä samanlaisia mahdollisuuksia valita kuin mitä on kaupungeissa tai tai siellä missä on enemmän ihmisiä sitten toinen perustelu sille miksei tämä malli joka pakottaa laatuun panostamaan ole hyvä on se että kun tässä on muistisairaita ihmisiä vanhoja ihmisiä eivät kaikki osaa valita ei ole pakko valita yhtään mitään tässä maakunta tarjoaa asiakassetelin sen on velvollisuus tarjota kenenkään ei tarvitse ottaa asiakasseteliä vastaan ja vanhuksella hänen omaisillaan on aina oikeus maakunnan palveluihin maakunta voi tuottaa ne itse tai maakunta voi kilpailuttaa niin kuin tänä päivänä kunnat kilpailuttavat ei ole pakko valita yhtään mitään eli yrittäkää rehellisesti nyt demarit jotka nyt teette täysillä politiikkaa tällä asialla ja se on tietysti sallittua ja nyt kun vaaleihin on näin vähän aikaa niin te olette oikein kiimassa tämän asian kanssa yrittäkää nyt vastata siihen kumpikohan malli pakottaa panostamaan siihen laatuun

on hyvä maine hyvä laatu jota kaikki naapurit ja kylän miehet kehuvat vai se malli missä kunta päättää ja kunta laittaa no sitten olen pahoillani siitä että käytin ilmaisua omaiset valvovat en tarkoittanut että he korvaavat varsinaisen valvonnan vaan tarkoitin juuri sitä yrittäkää ymmärtää oikein juuri sitä mitä äsken kuvasin sitten täällä on yritetty tehdä ongelmaa siitä että ministeri saarikko totesi että hän laittaa tämän hoitomitoituksen valmisteluun ja sen jälkeen siis katsokaa missä järjestyksessä nämä uutiset sen jälkeen hallitus yhdessä päätti valmistelusta jossa yhtenä ulottuvuutena on luen vielä suoraan henkilöstön määrä osaaminen ja kohdentaminen sekä osaajien tarve ottaen huomioon myös kotihoito ja omaishoito ei tässä ole mitään ristiriitaa erillisenä asiana mitoitusta ei valmistella kuten ministeri aikoi vaan hallitus katsoo asiaa kokonaisvaltaisemmin ja osana valmistelua todellakin katsotaan myös hoitajien määrää

arvoisa puhemies tuntuu siltä että tämä keskustelu nyt junnaa ihan paikallaan moni iäkäs ja varmasti moni vanhuksen omainen jos on sattunut kuuntelemaan ihmettelee varmaan näitä täällä pidettyjä puheenvuoroja joiden sisältö aika monessa on on ollut selittelyä siitä miksi nyt ei kuitenkaan

ja nämä puheenvuorot nyt ovat täällä salissa tulleet ainoastaan kokoomuksen suusta täällä on nostettu esille aikamoisia olkiukkoja olkiukko siis hämäys nostetaan keskusteluun jokin sellainen aihe jolla ei itse asiassa ole tämän varsinaisen asian eli henkilöstömitoituksen eli vanhusten hyvinvoinnin kanssa paljoakaan tekemistä tai ei ja paksuin olkiukko taisi olla se että kokoomus väitti demareiden espoossa olevan syyllisiä siihen että vanhustenhuollossa on espoossa puutteita espoon valtuustossa todellakin on seitsemänkymmentäviisi jäsentä demareita on kymmenen kas kun kokoomus ette tässä syyttäneet keskustapuoluetta keskustalla on peräti kolme paikkaa jos tämä logiikka menee niin että se jolla on vähiten on aina syyllinen koska te enemmistönä sanotte että tuolla on syyllinen se on vähän sama logiikka kun koulun pihalla kiusataan ihmisiä että enemmistö tulee sen kaikkein heikoimman kimppuun tällä samalla logiikalla edustaja heikkinen on keskustan syy että espoossa henkilöstömitoitus ei ole aina riittävällä tasolla tämä oli siis sarkasmia arvoisa puhemies me olemme täällä nyt puhumassa todella vakavasta asiasta ja nyt pitää lopettaa kaikennäköiset selitykset miksi vanhustenpalveluita ei voi parantaa ja minä muuten näin edustaja heikkinen kun te teitte tämän liikkeen se oli täysin asiaton no minä sen näytin äsken pöytäkirjaan minä minä matkin häntä ja täällä monet muutkin näkivät me puhumme valtavan tärkeästä ja vakavasta asiasta ja täällä elehditään täällä keksitään olkiukkoja ja täällä yritetään kaikin voimin viedä keskustelua jonnekin semmoiseen paikkaan mitä nämä vanhukset eivät oikeasti siis he ansaitsevat että älkää huudelko nyt väliin tätä henkilöstömitoitusasiaa on demareiden toimesta jo vuodesta kaksituhattakaksitoista viety eteenpäin ja niin kuin olette kuulleet asiantuntijat ovat yrittäneet jo kolmekymmentä vuotta saada sitovaa henkilöstömitoitusta lakiin sitä on suositeltu sitä on viety erilaisille poliittisille puolueille erilaisille poliitikoille sitä on yritetty saada aikaiseksi valtavan pitkän aikaa viime hallituskaudella se ei onnistunut mutta ehkä jos se nyt tällä hallituskaudella tyssää siihen että kokoomus tätä vastustaa sitten ensi hallituskaudella ja ja minä katson keskustalaisia ehkä me teemme sen sitten

puhemies kaksi ja puoli tuntia jatkunut keskustelu on edennyt siihen vaiheeseen että täällä kollegat ilmoittavat toisilleen mitä täällä saa puhua tämähän on sangen mielenkiintoista mutta se osoittaa minulle ainakin sen että eväilyt ovat loppu tyylilajejahan on useita on lärväilyä ja ylipuhumista ja ohipuhumista ja dokumenttien faktojenkin muuksi muuttamista yksi mahdollisuushan meillä olisi käydä tätä keskustelua sellaisena kuin esimerkiksi edustaja mäkisalo ropponen täällä kävi me voimme ihan kuinka myöhään tahansa tänäkin iltana käydä läpi historiaa myönnän että tulen tässä puheenvuorossanikin historiaan vielä menemään tai sitten yrittää yhdessä etsiä niitä ratkaisuja yrittää yhdessä etsiä niitä ratkaisuja sehän on se varmin konsti tehdä yhdessä ratkaisuja kun me toinen

ja puheitamme aika räikeälläkin tavalla vääristelemme kuten täällä esimerkiksi edustaja lindtman omalla kohdallani teki niin onhan se himpun hankalaa se rakentavan keskustelun käyminen meillä on ongelma se ongelma on mittaluokaltaan yksilötasolla aina merkittävä jos ollaan tilanteessa jossa ei saa oman kuntoisuuden oman toimintakyvyn niin kuin tässä kohtaa se termi kuuluu mukaista hoitoa ja hoivaa niin ei se kyllä paljon lärväilyllä se homma muuksi mutta jokainen tyylinsä valitsee toisekseen jos meidän vanhustenhuoltomme ikäihmisten palvelut olisi korjattavissa yhdellä asialla jos se olisi korjattavissa isommalla summalla rahaa niin se olisi aika helppoa mutta kun niin ei ole meillä on näytöt siitä ja onneksi tuhannet naiset ja miehet tekevät voimiensa ja kykyjensä mukaan töitä

ikäisestäni katsottuna edellisen sukupolven kanssa minun vanhempieni kanssa he tekevät sitä sydämellään ja he tekevät sen muun muassa kuullen kaiken tämän keskustelun mitä tässä viime viikkojenkin aikana on käyty ja tämän sanon että en ollenkaan väitä etteikö peilistä katsomalla omalla kohdallani löytyisi kaikenlaista mutta jos halutaan tehdä asioita rakentavasti ja oikeasti viedä eteenpäin niin esimerkiksi prosesseilla kikkailu me olemme useamman kerran tänä iltana kuulleet täällä salissa että huomenaamulla se sitten ratkeaa mitä tapahtuu vanhuspalvelujen ei ratkea se ei ratkea huomenaamulla sosiaali ja terveysvaliokunta käsittelee toki sikäli kun tämä istunto tässä ajallaan päättyy tämän vuorokauden puolella tämän lakialoitteen mutta että se ratkeaisi siihen lakialoitteen käsittelyyn tilanteessa jossa ne muutokset mitä pitää tehdä ovat

paljon muutakin kuin se että hoitoisuuden mukaan jatkossakin määritellään se mikä on auttavien käsien tarve ja ettei tätäkin nyt tarvitse taas kyseenalaistaa välihuutoja kun kuuntelen kirjattakoon lakiin nolla pilkku seitsemännen onhan se valvontaviranomaisillekin helpompaa kun on lakiin säädetty se raja joka jatkossa pitää olla mutta tämä tilanne ei muuta sitä että meillä on jatkossakin tällaisia tilanteita jos johtaminen on pielessä jos ihmisarvon vastaisesti tehdään asioita arjessa jos hoitohenkilökunta ei saa tehdä tai pysty tekemään sitä työtä johon he ovat kouluttautuneet toisten ihmisten apuna kun omat voimat eivät riitä me emme millään lailla emmekä myöskään millään rahalla voi tätä korjata sitten rouva puhemies historiaan sen verran että euroillahan on merkitystä viime vaalikaudella tehtiin kuntatalouteen miljardiluokan leikkaukset tällä vaalikaudella on tehty toimenpiteitä joilla velkaantuminen on saatu taitettua joilla ei ole tarvinnut puuttua siihen helppoon maaliin jossa edellinen hallitus tietoisesti siirsi oman vastuunsa kuntapäättäjille mistä seurasi se että kuntapäättäjät joutuivat tekemään ratkaisuja ihan vähämerkityksellinen ei ole tämä sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen odottaminen ja epävarmuus ja tässä on kyllä pakko oppositiopuolueille lähettää terveisiä että olette kyllä kaikkenne tehneet niin prosessien kuin asioidenkin osalta aiheuttaaksenne epävarmuutta oma kotikuntani myi kiinteistöt yksityiselle toimijalle muuten hyvä mutta siinä meni palvelut mukana miksi siksi että kotikuntani ei ole ainoa jossa ne jotka enemmistöllä tämän asian päättivät perustelivat asiaa sillä että tällä me turvaamme palvelut meidän kunnan alueella no meiltä löytyy sitten ensimmäinen esimerkki siitä että yksikkö on pistetty kiinni ja eipä luvattuja lääkäripalvelujakaan ole näkynyt koskaan kunnat ovat tilanteessa jossa kunnallinen itsehallinto

mahdollistaa tämän kaiken mitä tässä on tapahtunut mutta kyllä minusta kansanedustuslaitoksen yksi vastuullisimpia tehtäviä on se että meidän kuitenkin pitäisi pystyä viestittämään turvallisuudentunnetta yksittäiselle henkilölle joka tällä hetkellä pelkää omaa ikääntymistään ja toisaalta niille päättäjille jotka vastuussa kulloinkin ovat myös sitä että me olemme johdonmukaisia ja viemme asioita eteenpäin näin voisi kuvitella ja tämä on muuten meidän kaikkien vastuulla mutta jokainen tyylilajinsa valitsee ja siksihän meillä vaalit muutaman viikon päästä käydään että tästäkin asiasta asiasta puhutaan ihan loppuun totean tähän puheenvuoroon että kyllä me syyllisiä etsimällä saamme ajan käytettyä siltä että meidän pitäisi miettiä miten nämä jopa ihmisoikeutta loukkaavat räikeimmät esimerkit saataisiin poistettua

arvoisa puhemies tärkeää keskustelua nyt monta tuntia ja olen kuunnellut tarkalla korvalla oma kokemukseni vanhustenhoidosta on kun olen ollut koskelan sairaskodissa seitsemänkymmentä luvulla pari vuotta hoitamassa vanhuksia meidän osastollamme oli neljäkymmentä vuodepotilasta ja kaksi potilasta jotka pystyivät olemaan pyörätuolissa siis vuodepotilaita neljäkymmentä ja kaksi pyörätuolissa kovaa kolmivuorotyötä sen jälkeen olen toiminut monta vuotta ja seurannut tilannetta ja nyt tietysti kansanedustajana ollut yhteydessä

tällä hetkellä suomessa on osittain kriisissä se täytyy todeta henkilöstömitoituksen sitominen lakiin eli nolla pilkku seitsemän merkitseminen lakiin on tämän lakialoitteen sisältö kannatan tätä lakia kuten muutkin perussuomalaiset ja koko oppositio hoitavia käsiä pitää olla riittävästi ja edellytys sille on riittävä hoitajien määrä hoidon laadun takaa myös se että on ammattitaitoista lisäksi on tärkeää että soveltuvuus alalle mitataan soveltuvuuskokeilla ne oli jo osittain lopetettu mutta onneksi ne otetaan takaisin käytäntöön kyselin ministeriltä jo kaksituhattaviisitoista soveltuvuuskokeiden perään vanhustenhoito koskee myös kotihoitoa ja omaishoitoa myös niiden paljon parantamisen varaa halutaan että vanhukset olisivat mahdollisimman pitkään kotona näin myös moni vanhus itse haluaa mutta silloin kotona pitäisi olla myös riittävää apua omaiset ja läheiset voivat ja heidän pitäisikin myös huolehtia omaisistaan mahdollisuuksien mukaan mutta tänä päivänä monet lapset aikuiset lapset esimerkiksi asuvat kaukana vanhemmistaan ja se tilanne on vaikea sen suhteen ettei välttämättä pysty olemaan omaishoitajana vaikka haluaisikin

omaishoitajien kohdalla voisin todeta että tulevaisuudessa tarvitsemme heitä paljon enemmän tällä hetkellä noin kolmesataaviisikymmentätuhatta hoitaa omaisiaan jollain tasolla vain on sopimus he saavat siitä korvauksen joka on todella pieni keskimäärin neljäsataaneljäkymmentä euroa iso vastuu mutta he haluavat huolehtia rakkaista läheisistään perussuomalaiset ovat jo vuosikaudet laatineet lakialoitteita saadakseen omaishoidon verottomaksi ja sitä on omaishoitajaliitto vaatinut myös omaishoitajien vapaapäivät pitäisi saada toimimaan paremmin ja jos on työssä ja haluaa hoitaa omaistaan siinä ohessa niin työn ja tämän omaishoitajuuden yhteensovittamisessa olisi vielä paljon korjattavaa meidän pitää ajatella että yhteiskunta voittaa taloudellisesti valtavan summan kun omaishoitajat jaksavat tehdä työtään arvoisa puhemies hoitajan työ on vastuullista elintärkeää palkkaus on huono kun näitä asioita peilataan hallituksen tulee tehdä sellaista politiikkaa joka antaa oikeat suuntaviivat asian korjaamiseksi tiedän ja tiedämme tietysti että eduskunta ei voi palkkaan vaikuttaa ne ovat muut tahot mutta me voimme tosiaan niitä suuntaviivoja esittää ja ohjata asioita siihen suuntaan hoitajia arvostetaan paljon mutta hoitotyö on vuosikaudet ollut aliarvostettua palkan suhteen toivonkin että myös siihen tulevaisuudessa ja pian saadaan parannus kiitos

arvoisa puhemies

että aamuvuorossa on kuusi hoitajaa iltavuorossa neljä hoitajaa ja yössä yksi hoitaja kolmeakymmentä kohden kun puhumme siis mitoituksesta niin nämä täytyy aina suhteuttaa näihin vuoroihin ja vuoroissa silloin yhtä hoitajaa kohden on huomattavasti enemmän vanhuksia kuin mitä tämä mitoitus ikään kuin antaa ymmärtää ja silloin on

koko ajan vapaalla on neljä hoitajaa jotka siis lasketaan myöskin osaksi tätä mitoitusta siksi on ratkaiseva merkitys laadun kannalta sillä mikä tämän hoitajamitoituksen suhdeluku on siksi ei voi sanoa että esimerkiksi asiakasseteli olisi helppo ratkaisu vanhusten liian alhaiseen hoitajamitoitukseen tämän asiakassetelin hinta on ratkaiseva laadun osalta onkin siis kysyttävä oletteko edustaja zyskowicz siis sitä mieltä että että vanhuksiin suunnattu raha tulee mallissanne nousemaan esimerkiksi näissä asiakasseteleissä sieltä se laatu tulee ja syntyy minkä hintainen asiakasseteli on ei siitä kuka valitsee ja mitä valitsee vai ajatteletteko ehkä että maksamalla vähän vielä itse lisää siihen asiakassetelin päälle asiakas voi sitten valita sitä laatua silloin on sanottava kyllä rahalla saa varmasti parempaa laatua ja enemmän henkilöstöä jos

olen huolissani myöskin tästä valvonnasta yritysten omavalvonnan kohteena on myös esimerkiksi henkilöstö ja sen riittävä määrä yksiköissä haamuhoitajat siis nämä työvuorolistoille nimetyt hoitajat joiden ei koskaan ole tarkoituskaan tulla työvuoroon vanhustyötä tekemään näyttävät olevan ihan aito ongelma maassamme kyllä minun on kysyttävä miten yritys voi olla kykenevä valvomaan itse itseään jos yritys tietoisesti laittaa hoitotyötä tekevien hoitajien työvuorolistalle esimerkiksi oman yrityksensä toisessa kaupungissa toimivan yksilön henkilöstöpäällikön tai johtajia iltavuoroon vahvuudeksi miten sellainen voi olla kykenevä valvomaan itse itseään ei ei minusta ei pysty valvomaan ja

sote uudistuksenkin osalta puhutaan siitä että valvontaa vahvistetaan valvonnan vahvistaminen tarkoittaa käytännössä sitä että keskitetään valvontaa mutta eivät resurssit kasva eivät resurssit siitä kasva ehkä voidaan ajatella että osaaminen kasvaa siitä että että henkilöstö on yhdessä ja ehkä tasalaatuisuus ympäri suomen syntyy siitä että eri alueilla ei niin paljon eroja mutta ratkaisevaa tässäkin ovat ne resurssit ja ne eivät eivät lisäänny no sitten toivon edustaja zyskowicz kyllä korjasi omaa puhettaan ja ja hartaasti pyydän että ette enää koskaan puhu omaisten valvontavastuusta nimittäin itse olen saanut liian monta puhelua jossa hädissään olevat omaiset kysyvät onko oikein että äidillä on tällainen ja tällainen tilanne tai mitä heidän pitäisi tässä tässä tilanteessa tehdä todella moni omainen on hädissään tilanteessa jossa heistä tuntuu että asiat eivät ole kunnossa mutta he eivät voi olla varmoja varmoja siitä jos ammattilainen toista toista väittää tai jos siellä yksikössä toista väitetään niin he usein epäilevät itse itseään ja siksi on hirvittävän raskas taakka kantaa omaiselle jos hänen pitäisi olla vastuussa vielä vielä siitä valvonnastakin esimerkiksi vaikkapa oman mummoni kohdalla mietin kun hän kertoi minulle elämänsä viimeisissä vaiheissa että häntä on kohdeltu näin ja näin ja tiesin että hänellä oli jo muistin kanssa ongelmia ja jouduin aina puntaroimaan sitä onko se totta mitä hän puhuu onko se ehkä jotain mitä hän on kuvitellut ei minulla ollut itselläni vaikka alan ammattilaisena tiedän paljon riittävästi tietoa että olisin voinut harkita ja ja ikään kuin sitä kautta tietää tietää mitä siellä yksikössä tosiasiallisesti tapahtuu joten ei sälytetä sitä omaisten niskaan lopuksi haluan vielä todeta

paljon käydystä keskustelusta siitä mitä tosiasiallisesti hallitus yhteisesti on sopinut lähtevänsä tekemään vanhuspalveluiden kriisin osalta siellä todella siis lukee tämä henkilöstön määrä että selvitetään tätä henkilöstön määrää ja kohdentamista mutta sanoilla ja sanamuodoilla on politiikassa suuri merkitys ja nyt kyllä jäänkin kysymään sitä ja ehkä edustaja heikkinen voi vaikka vaikka sitä avata mistä olette tosiasiallisesti sopineet onko nämä sanamuodot tänne tarkoituksenmukaisesti haettu niin että nyt nyt siinä selvästi on on jonkinnäköinen tulkintaero että kyse ei siis ole hoitajamitoituksesta vaan ylipäänsä henkilöstön määrän määrän selvittämisestä tähän kyllä mielelläni vielä tämän illan päätteeksi kuulisin vastauksen

kiitos rouva puhemies edustaja salonen kohdisti ihan suoran kysymyksen sikäli kuin oikein muistan hallituksen valinnanvapausesityksessä esitetään että asiakassetelin arvon on oltava ymmärtääkseni sama kuin on kustannus maakunnan omassa vastaavassa palvelutuotannossa puhuitte näistä haamuhoitajista ja omasta mummostanne kumpaankohan te omaisena ja alan ammattilaisena tämän mummonne siellä raumalla laittaisitte sellaiseenko hoitolaitokseen joka on tunnettu siitä että siellä on haamuhoitajia siellä on väkeä vähän siellä laiminlyödään potilaita asiakkaita vai sellaiseen hoitolaitokseen josta tiedätte olette lukenut verkosta ja kuullut tuttaviltanne ja muuta että siellä ei ole haamuhoitajia siellä on on riittävästi he pitävät hyvää huolta potilaista kumpaan te omaisena mummonne tässä tilanteessa laittaisitte riittääkö että vakuuttaa kunnan vai onko parempi että pitää vakuuttaa ne todelliset asiakkaat ja heidän

arvoisa rouva puhemies ensin hieman kommentoin keskustelua tästä markkinamallista mitä oppositio haluaa kovin nostaa että tuleva maakunta ja sote uudistus sen toisi esperi caren ex toimitusjohtaja marja aarnio isohanni toteaa kauppalehdessä seitsemäs yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista viimeiset viisi viiva kuusi vuotta tämä sote säätö on kuitenkin ollut meidän kasvumme draivereita mitä pitempään se jatkuu niin sitä paremmat mahdollisuudet yksityisellä puolella on olemme käyneet voimakkaasti kunnissa esittämässä vaihtoehtoa he he haluavat tehdä ratkaisuja niin kauan kuin se päätös on vielä heillä sen takia epävarmuus on meille

eli oppositio kaikella maakunta ja sote uudistuksen jarrutuksella haluaa tämän tilanteen jatkuvan arvoisa puhemies sitten tästä käsittelyssä olevasta lakialoitteesta vanhuspalvelulain muuttamiseksi henkilöstömitoituksen osalta se on sinänsä ihan hyvä ja tarpeellinen myös oma puolueeni keskusta on peräänkuuluttanut henkilömitoituksen nostamista ja mitoituksen kirjaamista laatusuosituksen sijaan lakiin viime viikkojen yhteiskunnallinen keskustelu ja siinä esiin tulleet räikeät vanhustenhuollon epäkohdat alleviivaavat tätä tarvetta ei ole hyväksyttävää että yksityinen voitontavoittelu menee hyvän hoidon ja eettisen toiminnan myöskään ole hyväksyttävää että voitontavoittelun nimissä henkilöstömäärä pidetään niin pienenä että kyse on jo vanhusten kaltoinkohtelusta jokaisen vanhuksen pitää tuntea olonsa turvalliseksi omaisten pitää voida luottaa hoivan laatuun kun ympärivuorokautisen hoivan piirissä on nykyään yhä huonokuntoisempia vanhuksia takaa osaavan henkilöstön riittävä määrä parhaiten sen että jokaisen asukkaan hyvinvoinnin varmistamiseen on riittävästi aikaa ja henkilöstö voi hyvin vanhustenhuollon tason parantamiseksi tämä lakialoite ei kuitenkaan ole riittävä vanhuspalvelulaki tarvitsee kokonaisvaltaisemman tarkastelun olen myös huomannut oppositiopuolueissa olevan haluja saada hoitajamitoituksen muutos tehtyä jo tällä vaalikaudella neljän jäljellä olevan eduskuntaviikon aikana siis samat joukot jotka ovat koko vaalikauden ajan peräänkuuluttaneet huolellista lainvalmistelua ja vaikutusarvioita haluavat nyt vaalien lähestyessä ohittaa kiireeseen vedoten kaikki hyvän lainvalmistelun periaatteet

oppositio te ylläpidätte tätä puhetta ainoastaan vaalien läheisyyden vuoksi tämä on rumaa äänestäjien huiputtamista lainmuutos edellyttää huolellista kustannus ja vaikutusarvioinnin tekemistä ja eri osapuolten mukaan luettuna peruspalveluista vastaavien kuntien kuulemista kiire tässä yhteydessä vie valitettavasti lainvalmistelulta laadun huonosti valmisteltuun vanhuspalvelulain ei meillä pitäisi olla varaa arvoisa rouva puhemies on arvioitu että mitoituksen nostaminen edellyttää tuhansia uusia hoitajia tällaista reserviä ei ole valmiina odottamassa pahimmillaan pikaisesti tehty henkilömitoituksen muutos voi tarkoittaa työvoiman siirtymää siirtymää muusta hoivasta esimerkiksi kotihoidosta palveluasumiseen näin ei ratkaista vanhustenhoidon henkilöstövajeita koko alan vetovoimaisuuden eteen on tehtävä töitä tarvitsemme lisää opiskelupaikkoja ja tarvitsemme työpaikkoja joissa työtä voi ja ehtii tehdä ammattietiikkansa mukaan arvoisa puhemies yksin hoitajamitoituksen muuttaminen ei siis ole taikakeino joka takaa paremman vanhustenhoidon keskustelua vanhustenhoidosta pitäisi käydä kokonaisuutena muistaen samalla myös esimerkiksi kotihoidon omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen puhumattakaan kaikista niistä ennaltaehkäisevistä toimista joiden myötä on mahdollista saada ikäihmiselle lisää toimintakykyisiä vuosia monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi ei vain ole yksinkertaisia ratkaisuja arvoisa puhemies pirstaleisien lainkohtien uusimisen sijaan tarvitaan siis kokonaisuuden tajua koko vanhuspalvelulaki on nyt syytä ottaa tarkastelun alle olen erittäin ilahtunut siitä että hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä päätti toissa päivänä kokouksessaan aloittaa vanhuspalvelulain uudistuksen valmistelun tuon työn on tarkoitus kattaa koko vanhuspalveluiden tämä on tärkeä linjaus lakia uudistettaessa on tarkoitus arvioida ainakin henkilöstön määrän kysymyksiä ennaltaehkäisyn näkökulmia ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi hoidon laadun varmistamiseen liittyviä tekijöitä sekä vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain yhteensovittamista

arvoisa puhemies vanhusväestömme määrä kasvaa lähivuosina hyvin voimakkaasti tämä haastaa koko yhteiskuntamme kunnat ja kuntayhtymät toivottavasti tulevaisuudessa maakunnat tulevat olemaan taloudellisesti tosi kovilla vanhuspalveluiden kanssa joka tapauksessa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaita on suomessa tällä hetkellä viisisataatuhatta ja kymmenen vuoden päästä tuo luku on kahdeksansataatuhatta kasvuvauhti on hurja ja julkinen talous on koetuksella samanaikaisesti yhteiskunnan huoltosuhde on heikkenevä ajattelen että nyt on tarpeen laajempi vanhuspalveluiden tulevaisuuskuvan pohdinta koko yhteiskunnassa mitä tavoittelemme ja miten tavoitteisiin on mahdollista päästä vanhuspalvelulain kokonaistarkastelu tarjoaa tähän keskusteluun erinomaisen mahdollisuuden arvoisa puhemies peräänkuulutan nyt siis ennen kaikkea kokonaisvaltaista ajattelua ja huolellista valmistelua se on myös kasvavan vanhusväestömme etu

mennään eteenpäin muistutan että tänään lopetamme kello kaksikymmentäkaksi se on takaraja tuossa edustaja nurminen kävi kysymässä siirtyykö hänen aloitteensa seuraavalle päivälle niin kyllä varmasti sitten näin on jos kello kaksikymmentäkaksi tulee vastaan

arvoisa puhemies vanhustenhoidon tila on tosiaan herättänyt varsinkin viime viikkojen aikana hyvin aiheellista keskustelua kun monet hoitolaitoksissa tapahtuneet räikeätkin laiminlyönnit ovat tulleet ilmi ja hyvä niin että ne ovat tulleet esille ongelmat ovat suuria varsinkin huonokuntoisia vanhuksia hoitavissa laitoksissa lainsäätäjien on ehdottomasti puututtava tähän asiaan siihenhän myös tämä sitovaa hoitajamitoitusta lakiin kirjattavaksi esittävä hyvä lakialoite omalta osaltaan tähtää tällä eduskunnalla onkin vielä aikaa säätää tämä lakialoite laiksi asti jos niin halutaan arvoisa puhemies hoidon laatu ja hoitavien käsien riittävyys on varmistettava sekä julkisella että yksityisellä sektorilla myös kunnille on annettava resurssit tämän asian toteutumiseen säästöjä voidaan hakea muun muassa hallinnosta ja todettakoon samalla että sote uudistuksen valmisteluun käytetyillä verovaroilla olisi jo palkattu lukuisia hoitajia jos uudistus olisi maltettu maltettu toteuttaa hallitusti ja asteittain kuten hallitusohjelmaan alun perin oli kirjattu arvoisa puhemies vanhustenhoidon puutteiden korjaamiseksi laadittiin peruspalveluministerin johdolla kaksikymmentäviisi kohtainen sitoumus jota monet sote alan toimijat lupasivat noudattaa tarvitaan kuitenkin myös lainsäädäntöä jotta nämä lupaukset tosiasiallisesti muuttuvat myös konkreettisiksi teoiksi vanhuspalvelulakiin tarvitaan ehdottomasti hoitajamitoitusta säätelevä sitova kirjaus mutta myös hoitolaitosten valvontaa on tehostettava ja annettava tuntuvat sanktiot siinä tapauksessa että määräyksiä jätetään noudattamatta tällainen sanktio voisi olla muun muassa

hoitavan yrityksen liikevaihtoon suhteutettu prosenttiosuus kuten edustaja kankaanniemi edellä esitti arvoisa puhemies hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin olisi askel oikeaan suuntaan mutta tarvitaan tietysti monia muitakin toimia on muun muassa varmistettava että hoitajamitoitukseen laskettava hoitohenkilökunta saa keskittyä hoito ja hoivatyöhön siivoojat siivoustyöhön ja niin edelleen nyt on tullut viestiä myös meille edustajille ettei asia ole tällä hetkellä näin ja tämäkin seikka tulee korjata haluan vielä lopuksi nostaa esille tärkeää työtä tekevien omaishoitajien aseman jota perussuomalaiset ovat halunneet jo pitkään vahvistaa kuten edustaja elomaakin edellä korosti olemme muun muassa esittäneet omaishoidon tuen muuttamista verovapaaksi tuloksi myös omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä laajempaa joukkoa

useammassa puheenvuorossa viitattiin kuntatalouteen ja sen hyvään tulokseen niin eilen julkaistuissa tuloksissa näyttää kaksi kolmasosaa kunnista tekevän negatiivisen tuloksen ja kun katsotaan keskiarvoja niin jos sieltä poistaa helsingin espoon ja vantaan joittenka tulokset ovat satoja miljoonia ylijäämäisiä niin tulos voi olla vieläkin karumpi syyllisiä ei välttämättä järkevää hakea mutta edellisen hallituskauden aikana on todellakin leikattu kuntien valtionosuuksia ja kuntataloutta heikennetty ja tämän hallituksen aikana luku on kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa euroa osa tästä on tehty siitä syystä että tehtiin heikennyksiä

tämä sote on todellakin aiheuttanut sen että kun kuntien osalta luottamus tähän valtiojohtoiseen kiinteistöyhtiöön ja kolmen vuoden vuokrasopimuksiin on niin heikko niin monet kunnat haluavat saada itselleen jonkun hyödyn niistä kiinteistöistä jotka heillä tällä hetkellä on ja tästä syystä hyvin monet kunnat tällä hetkellä harkitsevat pistävänsä kiinteistöt myyntiin koska on riski että heille jää kasapäin tyhjiä kuutioita ja neliöitä sen jälkeen jos ne maakunnat tällä mallilla tulisivat ja kiinteistöt siirrettäisiin kaikki sinne yhteen yhtiöön ja niitten kuntienkin vuokrasopimukset sinne samaan tähän he eivät luota ja tästä syystä on tämä epävarmuus soten käsittelystä en malta olla yhtä sanaa sanomatta en tiedä miten on voitu kirjoittaa semmoinen laki kolmatta kertaa jossa ei pystytä turvaamaan ihmisten palveluita tästä syystähän tämä kierros menee uudelleen uudelleen ja nyt kolmatta kertaa uudelleen siihen ei ole syynä oppositio vaan siihen on syynä se että se laki on kirjoitettu niin että sillä ei pystytä turvaamaan ihmisille palveluita tasa arvoisesti tähän tämä on ymmärtääkseni kämähtänyt jo kaksi kertaa ja katsotaan mitä tapahtuu nyt kolmannella kerralla valitettavasti tilanne

muutoksella nimenomaan turvataan ihmisten palvelut kun ne tällä hetkellä ovat hyvin hajanaiset ja ja ihmiset saavat hyvin epäyhdenvertaista hoitoa ja myöskin hoidon laatu paranee sote muutoksen kautta koska valinnanvapaus lisääntyy ja sitä kautta nostaa hoidon hoidon tasoa laatua mihin edustaja zyskowicz on täällä useamman kerran jo viitannut minä haluaisin tässä korjata edustaja guzeninan esille tuoman asian että kaikki asiantuntijat olisivat olleet sitä mieltä että tarvitaan hoitajamitoitus näinhän ei toki ole ollut vaan hänen lakityöryhmä jota välimäki veti ja siinä olivat mukana muun muassa arvostetut vanhustyön asiantuntijat kivelä ja taipale siitä ettei lakiin pidä laittaa yhtä lukua mutta siitä olemme kaikki samaa mieltä että että vanhuspalvelulain vaikka sen tavoitteet olivat hyvät sitovuus on liian matala vähäinen ja sitä meidän pitää lisätä olen erittäin iloinen että se on nyt otettu uudelleen arvioitavaksi jotta myöskin se arviotyö saataisiin tämän vuoden puolella tehtyä ja on erinomaista että siinä huomioidaan nimenomaan koko vanhusten palveluketju alkaen

ja kuntoutuksesta koska sillä me voimme vaikuttaa siihen että laitokseen joudutaan mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa jos lainkaan tärkeää on huomioida myös kotihoidossa olevat vanhukset joita on todella yli kuudennellakymmenennellätuhannennella siellä on monisairaita paljon hoivaa vaativia vanhuksia ja pitää kiinnittää huomiota heidän hoitonsa tasoon ja siihen että siellä on riittävästi hoitavia käsiä ja saatavuus saadaan saadaan paremmaksi koska siellä ne ihmiset ovat kuitenkin omassa kodissaan ja ja siellä he eivät ole niin sanotusti silmien alla työolosuhteet pitää saada kuntoon sekä ympärivuorokautisessa hoivassa että kotihoidossa onkin tärkeää me saamme hoitoisuusmittarin valtakunnallisesti käyttöön että me samoin kriteerein voimme arvioida hoitoisuuden astetta koko maassa ja myöskin maakunnissa ja että me voimme antaa yhdenvertaista hoivaa kaikille sitä tarvitseville hoitoisuusmittari on tällä hetkellä käytössä mutta se ei ole valtakunnallisena

ja heikkinen kaikki muut jotka tarvitsevat puheenvuoroa jäävät sitten seuraavalle

siltä että sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä ei enää keskusteluun osallistuta niin kyllä on pakko todeta edustaja paatero ja muut että en todellakaan saanut vastausta teiltä siihen kummassa mallissa luulette että palveluntuottaja joutuu panostamaan enemmän laatuun sellaisessako jossa riittää että se onnistuu voittamaan kunnan hankintakilpailun ja sen jälkeen kunta osoittaa kaikki vanhukset tämän palveluntuottajan hoitolaitokseen vai sellaisessa mallissa jota hallitus sote uudistuksessa esittää valinnanvapautta jossa viime kädessä tämä vanhus itse ja hänen omaisensa valitsevat sen palveluntuottajan minun mielestäni on aivan että jälkimmäisessä mallissa näiden palveluntuottajien on pakko panostaa laatuun koska ne haluavat sinne asiakkaita sen takia ne ovat olemassa ja ne eivät saa sinne asiakkaita jos yleinen käsitys on se että siellä saa huonoa hoitoa ja siellä ei tule riittävästi vanhus hyvällä hoidolla huomioiduksi jos tällainen maine on tämmöisellä palveluntuottajalla ei se saa sinne asiakkaita mutta jos on semmoinen maine ja todellisuus että siellä hoidetaan hyvin ihmistä ja palveluntuottaja toimii tavalla joka tyydyttää asiakkaita ja heidän omaisiaan niin silloinhan niitä asiakkaita saadaan lisää sitten arvoisa rouva puhemies edustaja paatero kysyi sotesta miten ei voida kirjoittaa sellaista lakia joka takaa kaikille palvelut ilmeisesti nyt meillä sitten esimerkiksi vanhusten osalta on sellainen laki hänen mielestään tästä sotesta puhutaan vielä monta kertaa enkä itse voi puhua parhaillaan kesken olevasta perustuslakivaliokunnan käsittelystä mutta haluan kuitenkin oikoa sellaisen yleisen väärinkäsityksen että hallituksen hutilointi tai muutoin epäpätevä lainvalmistelutyö olisi syynä siihen että perustuslakivaliokunta ensin löysi viidentoista perustuslain vastaista kohtaa hallituksen esityksestä ja sen jälkeen kun ne korjattiin löydettiin kaksikymmentäkaksi uutta perustuslain vastaista kohtaa hallituksen esityksestä ei se johdu hallituksen huonosta lainvalmistelusta vaan se johtuu perustuslain liian tiukasta tulkintalinjasta mutta tähän aiheeseen varmasti vielä monta kertaa palataan

arvoisa rouva puhemies tänään

viime viikkojen aikana olleen vanhuspalvelukeskustelun aikana on omavalvonta haluttu tuoda erityisenä mörkönä tähän keskusteluun oppositio on halunnut väittää että omavalvonta on jotakin joka korvaisi muun valvonnan näin ei todella ole ja minusta tuntuu että ymmärrys siitä mitä omavalvonta on ei ole ihan riittävää näissä keskusteluissa luen suoraan valviran sivuilta mitenkä he kuvaavat omavalvontaa sosiaalipalveluissa omavalvonta on palveluntuottajan työkalu jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä omavalvonnan perusidea on siinä että toimintayksiköille on laadittu kirjallinen suunnitelma jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas ja potilasturvallisuudesta vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palvelujentuottajille velvollisuus ottaa käyttöön suunnitelmallinen omavalvonta vuoden kaksituhattaviisitoista alussa vastaava velvollisuus tuli kaikille yksityisille sosiaalipalveluille vuonna kaksituhattakaksitoista uudessa sosiaalihuoltolaissa omavalvonta säädettiin otettavaksi käyttöön kaikissa sosiaalihuollon palveluissa ensimmäinen neljättä kaksituhattaviisitoista alkaen valvira on aiemmin antanut toimintayksiköille omavalvontasuunnitelman sisältöä laatimista ja seurantaa koskevan määräyksen joka päivitettynä tuli voimaan vuoden kaksituhattaviisitoista alussa toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta jossa asiakkaalle tuotetaan sosiaalihuollon palveluja tätä tarkoitusta varten varustetuissa tiloissa tai asiakkaan kotona omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä sen tarkoituksena on kertoa lukijalle miten yksikössä varmistetaan että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen miten yksikössä toimitaan kun todetaan että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua omavalvonnan tavoitteena on että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä

kuin sosiaalipalveluissa jotka ovat kotona en näe mitään pahaa siinä että haluamme ponnekkaasti vahvistaa omavalvonnan merkitystä palveluissa se ei poista millään tavoin sitä että tehdään ennakkovalvontaa ja jälkikäteisvalvontaa mielestäni on erittäin hyvä asia että omavalvonnan merkitystä ja siihen sitoutumista korostetaan jotta se voisi olla aito työkalu kaikkialla niin julkisen yksityisen kuin kolmannen sektorin palveluissa parhaimmillaan omavalvonta on aktiivinen työkalu joka kilvoittaa työpaikkaa siihen että siellä kehitetään hoivan laatua